lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle muut valiokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan valtiovarainministeri petteri orpon esittelypuheenvuoron jälkeen lähetekeskustelu jatkuu ryhmäpuheenvuoroilla joiden pituus on enintään seitsemän minuuttia ryhmäpuheenvuorojen ja debatin jälkeen keskustelu jatkuu nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia

asiasta

arvoisa herra puhemies hyvät edustajat hallitus on tehnyt ensi vuoden talousarvioesityksen jonka esittelen enemmän kuin mielelläni tilanne on tällä hetkellä taloudessa erinomainen budjetin voisi esitellä perkaamalla miljardeja ja miljoonia mutta sen voi esitellä myöskin kertomuksena valinnoista niistä arvovalinnoista joita olemme tehneet jotta suomi olisi tänään ja tulevaisuudessakin hyvä paikka asua ja elää nimittäin suomalaisen hyvinvoinnin puolustajat ovat niitä jotka pitävät taloudesta huolta hyvinvointia riittää huomiselle vain jos talous on kestävällä pohjalla siksi olemme tehneet vastuullisen budjetin ensimmäinen valinta onkin vastuu emme ole tehneet vaalibudjettia ei ole ollut mitään ylimääräistä jakovaraa me noudatamme hallituksen jo hyvää ja toimivaksi osoittautunutta talous ja työllisyyspolitiikan linjaa me haluamme että suomessa ihmiset kokevat että tässä maassa saa tehdä saa yrittää ja saa menestyä mutta saa myöskin epäonnistua sillä suomalainen hyvinvointimalli on sellainen jossa autetaan jos epäonnistuu tai heikko saa apua jos sitä tarvitsee saa mahdollisuuksia me olemme tehneet budjetin joka tukee työllisyyttä ja tasa arvoa ja siten vähentää eriarvoisuutta yhteiskunnassa mielestäni tämän vaalikauden ylivoimaisesti suurin onnistuminen on ollut se että moni suomalainen on päässyt töihin kolmen vuoden aikana yli satakymmentätuhatta ihmistä on saanut työpaikan

ehkä pitkänkin yrittämisen jälkeen niin kyllä se on hurjan tärkeä asia sille koko perheelle ja taloudelle toinen valinta on työllisyys eli yhteiskunnan tasa arvo me olemme iloisia työllisyyskehityksestä kannan huolta heistä jotka eivät ole vielä saaneet työtä näitä suomalaisia on edelleenkin kaksisataakuusikymmentätuhatta työtä vailla olevat ja avoimet työpaikat eivät kerta kaikkiaan tällä hetkellä kohtaa ympäri suomea tulee yrityksistä viestejä ja työvoimatoimistoista tietoa että työntekijöitä tarvittaisiin tuhansia kymmeniä tuhansia ja samaan aikaan on työttömiä meidän on saatava tämä asia ratkeamaan siksi teemme taas toimia joilla työttömät ja työpaikat saataisiin kohtaamaan esimerkiksi kun vierailin ylä savossa iisalmessa metallityö vainiossa he kertoivat miten heidän liikevaihtonsa on kolminkertaistunut vuoden kaksituhattaviisitoista loppupuolelta vuoden kaksituhattakuusitoista alusta työntekijämäärä on kasvanut neljästäkymmenestä sinne seitsemäänkymmeneen he ovat tehneet kaikkensa löytääkseen sieltä paikallisia työttömiä nuoria tai vanhempia työttömien joukosta töihin mutta eivät ole onnistuneet sieltä löytämään kuin alle yhden käden sormilla laskettavan määrän he ovat joutuneet turvautumaan työvoimanvuokrausfirmaan jonka kautta he ovat nämä noin kolmekymmentä työllistäneet ja näistä ulkolaista työvoimaa eli metallityö vainio ei pärjäisi ilman ulkolaista työvoimaa mutta surullista on se että suomalaiset työttömät eivät ole työllistyneet samaan aikaan vaikka yritetty on työttömyys on suurin köyhyyden aiheuttaja suomessa

meidän tehtävämme on poistaa esteet ahkeruuden ja kekseliäisyyden tieltä ja auttaa ihmisiä työllistymään ja yrityksiä saamaan työntekijöitä nyt esimerkiksi lisäämme ja helpotamme palkkatuen käyttöä yrityksissä jotta pitkään työttömänä olleet ja osatyökykyiset työllistyisivät nykyistä paremmin lisäämme räätälöityä tukea pitkään työttöminä olleille lisäämme täsmäkoulutusta työvoimapolitiikkaan tuemme työn perässä muuttamista vauhditamme maahanmuuttajien työllistymistä suomeen kolmas valinta on tulevaisuus nyt kun meillä on tukevampaa maata jalkojen alla julkisessa taloudessa olemme voineet tehdä panoksia budjettiin siksi olemme tehneet budjetissa ratkaisuja jotka vahvistavat kasvua ja osaamista maailmanlaajuisessa kilpailussa suomi pärjää vain osaamisella tarvitsemme laadukasta tutkimusta uusia ideoita ja kykyä skaalata ja kaupallistaa niitä tarvitsemme kansainvälisiä verkostoja ja yhä reippaampaa myyntiotetta jotta tuotteemme menestyvät maailmalla siksi lisäämme pysyvästi tutkimuksen kehityksen ja innovaatioiden rahoitusta noin sadallakahdellatoista miljoonalla eurolla

viides ratkaisu ja valinta on ympäristö ja kestävä kehitys ympäristön puhtaus luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutoksen hillintä ovat meidän kaikkien vastuulla moni koki viime kesänä omakohtaisesti mistä on kysymys helteinen kesä teki mökkivesistä uimakelvottomia kuivuus vei viljelijöiltä sadon purojen uomat kuivuivat monet kodit kuumenivat läkähdyttäviksi ja monet meille tärkeät laitokset joissa esimerkiksi hoidetaan vanhuksia olivat todella tukalia työpaikkoja ja ja oleskelupaikkoja tuulettimet loppuivat kaupoista tässäkin budjetissa teemme valintoja yhteisen ympäristömme hyväksi yksi kipeimmin toimia vaativista vesistä on itämeri aloitamme nyt kolmivuotisen ohjelman jolla vähennämme itämeren ravinnekuormitusta tutkimusalus aranda on nyt uusittu loppuun ja nyt lisäämme sen käyttöä onkin vaikea nähdä että tämän ohjelman jatkamisesta tulisi tulevinakaan vuosina kiistaa vaikka päätöksen teemme nyt ensimmäisestä vuodesta me arvostamme suomalaista ruokaa lähellä tuotettua terveellistä ja turvallista ruokaa ja kuten sanottu viljelijät ovat olleet todellisessa ahdingossa tänä kesänä on selvää että autamme ennätyskuivasta kesästä kärsinyttä suomalaista ruoantuottajaa minä olen erityisen iloinen siitä että suomi on ensimmäisten maiden joukossa ottanut käyttöön kestävän kehityksen budjetoinnin viime vuonna me aloitimme tämän tämän vuoden budjettikirjaan käytännössä vähän puolipakottamalla ministeriöt tekivät arvion siitä miten eurojen käyttö edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista tämän vuoden budjettiesityksessä menemme pidemmälle pidemmälle arvioissa siitä miten resurssiviisas hiilineutraali suomi tavoitetaan tämä on loistava työkalu jatkossa kun arvioidaan tulevien budjettien ja kehyspäätösten yhteydessä varojen suuntaamista järkevällä ja kestävällä tavalla

rakenne on yksi keskeisimpiä keinoja ohjata yhteiskunnallista kehitystä meidän viestimme on että suomessa paitsi saa tehdä myös kannattaa tehdä työtä kannattaa ottaa ylitöitä kattaa ponnistella kannattaa kehittää itseään kannattaa yrittää siksi tässäkään budjetissa kenenkään työn verotus ei kiristy palkansaajien ja myös eläkeläisten verotus pysyy lähes ennallaan ensi vuonna verotusta kevennetään sadallakolmellakymmenellä miljoonalla eurolla eniten kevenee pieni ja keskituloisten verotus eläkkeensaajien ostovoiman turvaamiseksi eläkeläisten verotusta kevennetään kolmellakymmenellä miljoonalla eurolla väite siitä että hallituksen veropolitiikka olisi suosinut suurituloisia on väärä veropolitiikan suurin hyötyjä on on ollut pieni ja keskituloinen palkansaaja työn verotusta on kevennetty yhteensä yhdellä pilkku neljällä miljardilla eurolla painottuen pieni ja keskituloisiin tuloverotuksen keventäminen on kannanotto työn tekemistä arvostetaan suomessa se on myös viesti siitä että ihmisten kuuluu saada itse päättää rehellisesti hankkimiensa rahojen käytöstä ne ovat ihmisten rahoja eivät valtion rahoja esitämme piensijoittajien osakesäästötilin ottamista pitkään aikaan ensimmäinen uudistus uudistus joka parantaa tavallisen piensijoittajan asemaa kyse ei ole mistään pienestä porukasta suomessa on jo yli kahdeksansataatuhatta ihmistä jotka omistavat osakkeita kuvaavaa on se että noin neljäsataatuhatta heistä saa osinkotuloja alle viisisataa euroa vuodessa eli tämä malli jota esitämme osuu todella hyvin ja palvelee todella hyvin palkansaaja pääsee sijoittamisen sijoittamisen ja säästämisen alkuun samalla välineellä ja samoilla veroeduilla jotka ovat olleet suurituloisilla jo kauan suomessa käytössä arvoisa puhemies menetimme vuosia finanssikriisin ja sitä seuranneen talouden alhon vuoksi vasta tänä vuonna me saavutimme bruttokansantuotteessa tuon tason johon kaksituhattakahdeksan syöksyimme mutta nyt suomi käy täysillä yritykset palkkaavat väkeä tilauskirjat pullistelevat vienti vetää kun tämä hallitus aloitti

otettiin velkaa noin kuusi miljardia euroa olemme saaneet velkaantumiseen taittumaan ensi vuoden budjettiesitys rakentuu yhden pilkku neljän miljardin velanotolle ja jos tämä talouskehitys jota ennustetaan jatkuu valtionkin velkaantuminen loppuu ensi vuonna julkinen talous

tämän hallituskauden aikana ja kestävyysvaje joka vuonna kaksituhattaviisitoista oli neljä pilkku kuusi prosenttia on laskenut kolmeen pilkku kahteen prosenttiin eli tälläkin saralla on edistytty arvoisa puhemies paljon olisi sanottavaa mutta uskon että debatin myötä meillä on

arvoisa puhemies

välillä ikävää työtä siinä on jouduttu ottamaan heiltäkin joilla jo valmiiksi on vähän itselläni on käynyt monta kertaa sydämen päälle etenkin kun olen aikanaan politiikkaan lähtenyt nimenomaan sen heikoimman ja hiljaisimman lähimmäisen puolta pitämään nuo alussa siteeraamani sananlaskun työn hedelmät ovat kuitenkin se lopputulema jonka vuoksi tässä voi seistä nyt pystypäin suomen nousu kolmen neljän vuoden takaisesta lamasta ja työttömyyden kurimuksesta on euroopan ja varmasti maailmankin mitassa poikkeuksellista vaikka sitä pyörittelee miten päin tahansa niin on se muuten kova juttu että hallitus on saavuttanut lähes kaikki keskeiset tavoitteensa me voimme nyt lähteä seuraavaan vaalikauteen sellaisen perinnön turvin jolle hyvinvointiyhteiskuntaa on kestävää rakentaa suomen ovat suomalaiset tehneet yhdessä tässä talossa mutta ennen muuta työpaikoilla ja yrityksissä läpi maan tärkein aikaansaannos on että niin monessa kodissa joku on taas saanut kaipaamansa työpaikan työpaikka on paljon muutakin kuin toimeentuloa se on arjen varmuutta tulevaisuudenuskoa osallisuutta yhteiskunnassa ja isosti henkilökohtaista merkityksellisyyden kokemusta suomen kannalta jokainen elämän syrjään kiinni saatu nuori on pelastus hääviä tulevaisuutta meillä ei ole jos annamme tulevaisuuden tekijöiden joutua hukkaan puhemies parisen viikkoa sitten kävin kotikaupungissani rovaniemellä tutustumassa paikallisen päiväkodin arkeen siellä pienten lasten kanssa lattialla istuessa sai paitsi uutta näkökulmaa elämään myös muistutuksen kuinka tärkeää on pitää huolta toisista ihmisistä ja etenkin heistä joiden omat voimat eivät kanna vaikka kyseisen päiväkodin lapsilla asiat tuntuivat olevan hyvin ja suomella kaikkineen menee paremmin kuin pitkään aikaan kaikkien suomalaisten kohdalla näin ei ole on myönnettävä reilusti että liian monessa kodissa arki on vielä selviämistä päivästä toiseen on paljon pienituloisia lapsiperheitä eläkeläisiä opiskelijoita viljelijöitä ja pienyrittäjiä ensi vuoden valtion budjetti ei kaikkea muuta mutta omalta osaltaan sillä luodaan valoisampaa näkymää tulevaisuuteen tärkeitä parannuksia ensi vuonna ovat takuueläkkeen korotus veronalennusten painottuminen pienituloisimmille suomalaisille ja pienimpien äitiys isyys ja vanhempainpäivärahojen nosto noin kahdeksallakymmenellä eurolla kuukaudessa tämä raha tulee monessa kodissa todelliseen tarpeeseen ruokaan vaippoihin ja lastenvaatteisiin aivan erityisen myönteistä on myös että yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva laitetaan ensi vuonna vihdoin kuntoon tällä korjataan yksi iso epäoikeudenmukaisuus josta moni on kärsinyt ja kokenut vääryydeksi arvoisa puhemies keskustan tavoitteena on jatkaa perusturvan parantamista ensi vaalikaudella perusturva kaipaa mielestämme kuitenkin samalla myös kunnon remontin urakka on kimurantti mutta se on välttämätön jotta voimme sekä aidosti parantaa ihmisten toimeentuloa että osaltamme hallita jo meneillään olevaa työn työelämän ja työmarkkinoiden muutosta kestävän parannuksen aikaansaaminen edellyttää kuitenkin perusturvaremontin lisäksi myös perhevapaiden uudistamista lopputuleman on kuitenkin oltava perheille parannus ei leikkaus perheiden toimeentulo ja valinnanmahdollisuus lastenhoidossa on turvattava eri elämäntilanteissa kaikista eniten huolissani olen niistä suomen noin sadastatuhannesta lapsesta jotka joutuvat elämään köyhyydessä ensi vuonna laitetaan kiitos hallituksen ja ministeri saarikon voimavaroja perheiden ihan jokapäiväiseen kotiapuun mikä toivottavasti tuo vanhemmille tukea arjessa pärjäämiseen kyse ei olekaan pelkästään rahasta uskon että aika monen äidin ja isän sisimmässä pauhaa riittämättömyys kun työpaikalla ajattelee lapsiaan ja kotia ja kotona keskeneräisiä töitä siksi tätä asiaa ei pidä pelkästään talouden ehdoilla ratkaista vaan lapset perheet ja hyvä elämä edellä kun kodeissa voidaan hyvin suomi voi hyvin tarvitsemme lapsimyönteisen yhteiskunnan jossa lapset nähdään rikkautena eikä niinkään vaikeutena sovittaa yhteen perhe ja työelämä tässä meillä kaikilla päättäjillä on myös peiliin katsomisen paikka arvoisa puhemies viikoittain lapin ja helsingin väliä reissaavana olen oppinut arvostamaan tämän laajan maan omalaatuisuutta sitä että meillä on puhtaat järvet ja joet sekä itämeri jonka suojeluun ensi vuonna laitetaan lisää rahaa tästä pitää aidosti kiittää hallitusta ja ministeri tiilikaista olen oppinut arvostamaan sitä kuinka tärkeää on että meillä on puhdasta ruokaa omasta takaa siksi suomalaisia ruuantuottajia on hädässä autettava niin kuin ensi vuoden budjetissa tehdään olen oppinut arvostamaan sitä että meillä on metsää ja muita luonnonvaroja joita voidaan ekologisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla käyttää suomi on kotimaamme isänmaamme ja ennen muuta yhteinen maamme suomen voima on myös tästä eteenpäin yhteistyössä eduskuntaryhmien yhdessä sopima rintamaveteraanien kotipalvelujen kuntoon laittaminen on siitä arvokas osoitus yhteistyössä toimiminen ei tarkoita sitä että asioista ei voi olla eri mieltä saa voi ja pitääkin olla eri mieltä voi kuitenkin myös toista kunnioittaen ja erilaisia näkemyksiä aidosti suvaiten laitetaan voimavaramme ratkaisujen esittämiseen ihmisten arjen huoliin ja tulevaisuudentoiveisiin ja tehdään päätöksiä suomalaiset sitten ensi huhtikuussa päättävät kenen kykyyn ratkaista yhteisiä ongelmiamme ilmastonmuutos mukaan lukien he luottavat ja ketkä pystyvät parhaiten turvaamaan suomen myönteisen talous ja työllisyyskehityksen

arvoisa puhemies tänä vuonna julkaistun ykn onnellisuusraportin mukaan suomi on maailman onnellisin maa suomi kiri itsensä kolmessa vuodessa vertailun kuudennelta sijalta kärkipaikalle onnellisuusvertailun tulokset perustuvat suomalaisten omiin arvioihin omakohtaisesta hyvinvoinnista suomalaisten onnellisuuden kasvu ei yllätä kun katsoo viimeisten vuosien kehitystä meillä on lähes satakaksikymmentätuhatta ihmistä enemmän töissä kuin hallituksen aloittaessa siis lahden kaupungin asukasluvun verran suomalaisia on saanut helpotusta arkeen ja uskoa oman perheen tulevaisuuden rakentamiseen kannustavalla veropolitiikalla on varmistettu ettei kenenkään palkansaajan tai yrittäjän verotus ole tällä vaalikaudella kiristynyt erityisesti pieni ja keskituloisten verotusta on kevennetty työnteosta ja ahkeruudesta pitää aina palkita arvoisa puhemies tässä salissa liian harvoin muistetaan iloita siitä kuinka poikkeuksellisen hyvä ja turvallinen maa suomi on asua ja elää jotta näin olisi myös jatkossa on hallitus joutunut tekemään vaikeitakin päätöksiä turvatakseen suomalaisten hyvinvoinnin tehty työ tuottaa nyt kuitenkin tulosta talous kasvaa ja työttömyys vähenee vaikka oppositio on kohta neljä vuotta yrittänyt todistella lähes kaiken olevan pielessä niin ykn onnellisuusraportin mukaan moni tavallinen suomalainen kokee elämänlaatunsa parantuneen ja uskon tulevaisuuteen vahvistuneen positiivisesta kehityksestä huolimatta yhä liian monen toimeentuloa ja arkea painaa epävarmuus lähes neljäsataatuhatta työikäistä suomalaista on avoimien työmarkkinoiden ulkopuolella tilanteessa jossa taloudessa menee hyvin ja yritykset ympäri maata kärsivät työvoimapulasta tilanne on täysin kestämätön ja siksi hallitus jatkaa budjetissa panostuksia nopeavaikutteisiin täydennyskoulutuksiin ja pyrkii edelleen laskemaan yritysten palkkaamiskynnystä avoimien työpaikkojen ja työttömien välillä on rakenteellisia esteitä itsestään nämä esteet kuitenkaan poistu ja siksi hallituksella on velvollisuus toimia hallitus kuuntelee työmarkkinaosapuolia mutta viime kädessä länsimaisessa demokratiassa lait säätää ja päätökset tekee kansan valitsema eduskunta arvoisa puhemies ruotsin juuri pidetyissä vaaleissa ei keskusteltu kestävyysvajeesta vaan valtion ylijäämän käytöstä ruotsi on suomelle kannustava esimerkki rohkeilla mutta reiluilla uudistuksilla voidaan kestävästi turvata hyvinvointipalveluiden rahoitus siksi kasvua ja työllisyyttä vahvistava kokoomuslaiseksikin haukuttu hallituksen talouspolitiikka on ollut sisällöllisten sisällöllisten uudistusten ohella parasta ja kestävintä hyvinvointi ja tulevaisuuspolitiikkaa kiitän hallituskumppaneita siitä että vaikka vaalit lähestyvät ei hallitus lipsunut viimeisessä budjetissaan vastuulliselta ja tulokselliselta tieltään velkaantuminen jatkaa vähentymistään ensi vuonna opposition epäilystä huolimatta hallitus on saavuttamassa kaikki talouspoliittiset tavoitteensa suomen julkinen talous on viimein tasapainottumassa vuosikymmenen vaihteessa arvoisa puhemies suomalaisia tuotteita kysytään maailmalla enemmän kuin pystymme valmistamaan kasvumme rajat ovat tulossa vastaan siksi budjetin liikkumavaraa kohdennetaan luomaan lisää tilaa kasvulle ja nopeuttamaan työllistymistä osaajapulaa helpotetaan lisäämällä nopeasti vaikuttavia toimia toisen asteen ja korkea asteen koulutukseen palkkatukea lisäämällä sekä tekemällä lyhytkestoisenkin työn vastaanottamisesta nykyistä kannustavampaa parannetaan pitkään työttömänä olleiden ja osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia kokoomuksen linja on se että kun talouskasvu ja työllisyystilanne sen sallivat lisätään panostuksia koulutukseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen tutkimusrahoihin tehtiin pysyvä sadankahdentoista miljoonan euron korotus lisäykset tukevat kasvua ja vahvistavat suomen kilpailukyvyn ja tuottavuuden perustaa veroratkaisulla siitä että sekä palkansaajien että eläkeläisten ansiotuloverotus pysyy ensi vuonna lähes ennallaan pienituloisten verotusta kevennetään edelleen työnteon kannustimien ja toimeentulon vahvistamiseksi veronkevennykset rahoitetaan nostamalla ympäristö ja haittaveroja arvoisa puhemies vierastan vasemmistopuolueiden joskus jopa vihamielistä suhtautumista omistamista kohtaan sijoittaminen sijoittaminen ja vaurastuminen eivät ole enää vain pienen joukon etuoikeus suomalaisista kotitalouksista jo neljäkymmentäyksi prosenttia omistaa sijoitusvarallisuutta ja varautuu säästämisellä tulevaisuuden menoihin uudella piensijoittajan osakesäästötilillä halutaan kannustaa ihmisiä säästämään kenenkään etua ei palvele se että vaikeutamme tavallisten suomalaisten mahdollisuuksia vaurastua ahkeran työn ja yrittämisen ohella myös pitkäjänteisellä säästämisellä ja sijoittamisella kotimainen omistajuus ja kansankapitalismi vahvistavat myös yritystemme toimintaedellytyksiä arvoisa puhemies haluan erityisesti nostaa budjetista esille seuraavia tärkeitä päätöksiä jatkossa yrittäjän perheenjäsen joka ei omista yritystä on oikeutettu saamaan muiden työntekijöiden tavoin työttömyyskorvausta keräsimme myös tämän ja ensi vuoden budjettirahoista tukipaketin poikkeuksellisista sääoloista kärsineelle maataloudelle lisäksi teimme merkittävän satsauksen itämeren ja sisävesien ravinnekuorman pienentämiseksi kaikkien eduskuntaryhmien yhteisellä päätöksellä mahdollistamme kaikille sotiemme veteraaneille maamme kunniakansalaisille samat kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalideille tämä on vähintä mitä voimme tehdä heidän eteensä joiden ansiosta saamme jatkaa itsenäisen ja maailman onnellisimman maan rakentamista

me tämän päivän suomen rakentajat olemme vastuussa siitä että jätämme jälkeemme onnellisen suomen joka seisoo taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävällä perustuksella

arvoisa herra puhemies

pienituloisilta koulutukselta tieteeltä ja tutkimukselta missä ovat uudistukset missä ovat tulevaisuusinvestoinnit

sipilän hallituksen esitys jatkaa jo tutuksi tullutta linjaa budjetti on köyhille kireä ja rikkaille löysä oikeudenmukaista olisi se että vaikeina aikoina taakankantoa jaetaan sen mukaan mitkä ovat kunkin kantajan voimat ja resurssit ministeri orpo eikö teistäkin sen jolla on enemmän tule kantaa isompi vastuu tässä budjetissa hyvätuloisten verotusta alennetaan jälleen kerran ottamalla lisää velkaa hallituksen budjetti vahvistaa eriarvoisuutta pitämällä edelleen voimassa etuuksiin tehdyt indeksileikkaukset hallituksella on aina hyvä aika suhdanteista riippumatta omien taustaryhmiensä uusille veroeduille mutta aina huono aika panostaa perusturvaan hallituksessa jossa sdp on mukana ei näin kovalle ja eriarvoistavalle politiikalle ole sijaa tuore selvitys kertoo että sipilän hallituksen talouspolitiikka on heikentänyt naisten asemaa heikentänyt taloudellista tasa arvoa edes hallituspuolueet eivät voi enää kieltää tai muuksi selittää tarvitaan parempia vaikuttavuusarviointeja miten talouspolitiikka vaikuttaa eri tavoin naisiin miehiin tai lapsiperheisiin tämän tilanteen korjaamisen on oltava seuraavan hallituksen työlistan kärjessä arvoisa puhemies tasan sata vuotta sitten järjestettiin ensimmäiset kunnallisvaalit joihin kaikki voivat osallistua sukupuolesta tai varallisuudesta riippumatta tätä ei kunnioita se että valtion kuntataloutta heikentävien toimien vaikutus on lähes kolmesataa miljoonaa euroa ensi vuonna tämä tietää edelleen kiristyvää kuntataloutta eri puolilla suomea sdp haluaa tehdä suomesta maailman kilpailukykyisimmän maan jossa liikenneyh teyksiin panostamalla luodaan edellytyksiä elinkeinoelämälle ja ihmisten liikkuvuudelle parlamentaarinen työryhmä kokoomus mukaan lukien esitti yksimielisesti että tie ja rataverkon korjausvelan vähentämisen lisärahoitusta jatketaan hämmennys oli suuri huomatessamme että tähän tarkoitukseen osoitetaan pyöreä nolla euroa jään kysymään teiltä ministeri orpo miksi näin korjausvelan hoitamiseen tarvittava pysyvä rahoitustason korotus seuraavan hallituksen kontolle arvoisa puhemies työllä ja yrittäjyydellä olemme rakentaneet tulevaisuuden siltoja jotka ovat turvanneet suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin on hyvä että työllisyys on vahvemman viennin vedon voimin lähtenyt asteittain nousemaan

on muodostunut se että hyvinvointiyhteiskunta ajetaan kohti markkinaehtoista yhteiskuntaa ja palkansaajien sopimusturvaa halutaan heikentää osana tätä linjaa hallitus päätti heikentää irtisanomissuojaa alle kahdenkymmenen hengen yrityksissä on selvää että esitys lisää toteutuessaan eriarvoisuutta ja turvattomuutta eikä sillä tutkitusti ole kaavailtuja työllistymisvaikutuksia pääministeri sipilä vetoamme teihin vielä kerran älkää tuoko kaavailemaanne esitystä eduskuntaan yrityskoko ei voi olla kriteeri erilaisille työsuhteen ehdoille arvoisa puhemies hallituksen budjettiesitys katsoo tukevasti taaksepäin sdp on aloitteellinen uudistaja esitämme tulevaisuusinvestointeja jotka näyttävät tietä kaksituhattakolmekymmentä luvulle tiedämme että lapset ovat tulevaisuus pienten lasten hoitovastuu jakautuu suomessa epätasaisesti tarvitsemme perhevapaauudistuksen jonka ohjenuorana on työllisyyden vahvistuminen ja vapaiden joustavampi käyttö toiseksi tarvitsemme varhaiskasvatusuudistuksen jossa subjektiivinen päivähoito oikeus palautetaan ja ryhmäkokoja pienennetään tavoitteena tulee olla sdpn pitkäaikainen tavoite maksuttomasta päivähoidosta suomi on tullut tunnetuksi koulutuksen mallimaana mutta leikkauksien takia olemme menettämässä tämän kruununjalokivemme tarvitsemme koulutuksen ja sivistyksen kunnianpalautuksen suomessa yli kymmenen prosenttia ikäluokasta jää yhä peruskoulun varaan peruskoulu ei enää riitä pohjakoulutukseksi nykyisillä työmarkkinoilla olemmekin esittäneet oppivelvollisuuden laajentamista ja toisen asteen maksuttomuutta tämä ehkäisee syrjäytymistä suomessa tarvitaan myös sosiaaliturvauudistus ja meillä on tähän vastaus yleisturva joka yksinkertaistaa sosiaaliturvaa ja helpottaa työn ja turvan yhteensovittamista nyt jo kuulen korvissa kuinka hallituksessa huokaillaan miten tämä kaikki rahoitetaan sdp esittää työllisyyttä tukevan verouudistuksen jossa veropohja on tiivis ja laaja arvoisa puhemies lopuksi sdpn vahva viesti hallitukselle on älkää purkako hyvinvointivaltiota kehittäkää ja parantakaa sitä valtiovarainministeriö ennustaa kasvun puolittuvan jo ensi vuonna uudistusten aika on nyt kun olemme suhdannehuipussa uskon että seuraava hallitus on valmis näihin

arvoisa puhemies elettiin syksyä kaksituhattakahdeksan olimme päättäneet vaimoni kanssa muuttaa espooseen pappina toiminut isäni

arvoisa puhemies viime lauantaina tuli kuluneeksi kymmenen vuotta siitä kun amerikkalainen investointipankki lehman brothers teki konkurssin sitä seurasivat kansainvälinen taantuma ja kreikasta alkanut euroopan velkakriisi olin vuonna kaksituhattakymmenen järjestämässä kreikka tukipaketin vastaista mielenosoitusta eduskuntatalon portaille puhuin puhisin ja puhkuin aivan niin kuin demaritkin tekevät puhuminen on helppoa sillä se ei maksa mitään vuodesta toiseen vastustin kunnes tuli aika ottaa vastuu vastuunkanto näkyy tässä budjetissa jonka esityksistä monet ovat suoraan sinisen tulevaisuuden tuoreista ohjelmista työ talous ja turvallisuus ovat sinisen linjan ydintä inhimillisyydestä inhimillisyydestä tinkimättä taloutta on viime vuosina sopeutettu koska halusimme pelastaa hyvinvointiyhteiskunnan tavoite on nyt saavutettu ja nyt voimme mennä eteenpäin parhain esimerkki paremmista ajoista on lex lindström eli kertaluontoinen eläketuki iäkkäille pitkäaikaistyöttömille eläketuki toteutetaan nyt toisen kerran tämän hallituskauden aikana yle kertoi mikkeliläisestä yli seitsemän vuotta työttömänä olleesta rekkakuskista jorma pettisestä joka hakee nyt tyytyväisenä tätä eläketukea siniset kaksi punaiset nolla tuloverotus kevenee yhteensä satakolmekymmentä miljoonaa euroa ja myös eläkeläiset huomioidaan suomalainen saa pitää selvästi aiempaa suuremman osan itse ansaitsemistaan rahoista pieni ja keskituloisia painottaen hallituskauden aikana tuloverotusta

arvoisa puhemies tolkun konservatiivit puolustavat isänmaan rakentajia työkykyohjelma toteutetaan kuten työministeri jari lindström on esittänyt ja isoimmat yksittäiset rahapanostukset tehdään nimenomaan työllisyyden edistämiseen lisäksi yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturva paranee siniset uskaltavat myös puolustaa yksityisautoilua hallitusohjelman mukaisesti autovero kevenee edelleen ja sinisten esityksestä ajoneuvoveroa lasketaan vuonna kaksituhattakaksikymmentä jopa viisikymmentä miljoonaa euroa seuraavankin hallituksen on syytä jatkaa autoilun kustannusten keventämistä arvoisa puhemies veteraaniveljet saadaan viimein samalle viivalle kun sotaveteraanien kotipalveluedut nousevat samantasoisiksi kuin tämä kaivattu ja kaikkien kannattama muutos toteutuu marraskuussa kaksituhattayhdeksäntoista itsenäisyyden asia ei vanhene koskaan puolustusministeri jussi niinistön johdolla saamme ensi vuonna sata henkilötyövuotta lisää puolustusvoimille lisäksi haja asutusalueille perustetaan noin kuusikymmentä uutta poliisin virkaa turvallisuus on sinisille kaikkein tärkein asia turvallisuus on kaikkien kansalaisten perusoikeus sotilastiedustelulain toimeenpanoon valmistaudutaan laittamalla kertaluontoisiin laite ja tietojärjestelmäkustannuksiin lähes neljä miljoonaa euroa tiedustelulait on uudistettava kiireellisesti jokainen päivä edustaja heinäluoma joudumme toimimaan ilman uudistettua tiedustelulakia vaarantaa suomalaisten turvallisuutta arvoisa puhemies heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten tilanteen parantamiseksi korotamme vähimmäismääräisiä päivärahoja työmarkkinatukea vastaavalle tasolle tämä tarkoittaa kahdeksankymmenen euron kuukausittaista kuukausittaista korotusta vähimmäispäivärahoihin lisäksi sinisten aloitteesta tehtiin päätös sairauspäivärahojen viidenkymmenenviiden päivän omavastuurajan poistamisesta kaikkein pienituloisimmilta arvoisa puhemies isäni kuolema kuolema kymmenen vuotta sitten sai henkilökohtaisesti minut ja kansainvälinen taantuma lukuisat muut ihmiset astumaan politiikan raskaalle tielle osaltani tuo tie on tuonut tähän hetkeen hallituskauden aikana työllisiä on tullut lisää yli sininen työministeri on tehnyt historiaa työllisyysaste ei ole ollut näin korkealla sitten tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvun lopun suomi on päässyt yli synkän virran samalla on eletty elämää naurettu itketty riidelty ja jopa demareidenkin kanssa soviteltu se mitä päätämme täällä eduskunnassa ei ole irrallista suomalaisten arjesta vaan vaikuttaa tavalla tai toisella jokaisen suomalaisen elämään vastuu on eduskunnan yhteinen viime viikkoina joiltakin tahoilta tuntuu unohtuneen että valtiosäännön mukaan valtiovalta suomessa kuuluu kansalle jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta valta valta kulkee käsi kädessä vastuun kanssa ne vastuu sitä myös käyttäkööt kenelle paljon annetaan siltä paljon vaaditaan arvoisa puhemies antti rinteen johdolla demarit lupaavat kymmenen hyvää ja yhdeksän kaunista politiikan huutokauppakeisari ei tule perumaan yhtään hallituksen tekemää leikkausta ei yhtään täälläkin kuulemme vain tuohtunutta tuhinaa täältä vasemmalta laidalta alhaisen energian puolue siniset on vastavoima sosialisteille ja viini vihreille näytöt on nähty ensi vuonna kysymys kuuluu jatkaako suomi hyväksi havaitulla sinisellä linjalla vai hyppäämmekö punavihreään tuntemattomaan jota edustaja arhinmäki täälläkin meille tarjoaa minä en usko edustaja arhinmäki punavihreiden vaalivoittoon suomessa on vahva konservatiivinen pohjavire jopa edustaja arhinmäen edustamassa helsingissä tämä konservatiivinen pohjavire saavuttaa myös suomen seuraavissa vaaleissa tulevaisuus on sininen

arvoisa puhemies kansallinen etu vaatii vastuullista taloudenpitoa valtio ei voi jatkuvasti jakaa sellaista mitä ei ole jos uutta velkaa otetaan nousukauden keskellä melkein kaksi miljardia euroa vuodessa miten käy kun laskusuhdanne alkaa talouden tasapainon vaatimat toimet on tehtävä suomen kansan ja sen lasten tulevaisuuden takaamiseksi mutta ne on tehtävä oikeudenmukaisesti perussuomalaiset toimivat suomalaisen työn puolesta
hyvinvointivaltion säilymisen puolesta ja suomalaisten turvallisuuden puolesta kun eduskunta aloittaa nyt hallituskauden viimeisen budjettikäsittelyn on aika tarkastella onko suomi laiva jykevästi kurssissa vai pikemminkin tuuliajolla hallituskauden alussa suomen tila ei ollut kaksinen nyt elämme parempia aikoja maailmantalous on ollut jo pidempään nousussa työllisyysaste on noussut vaalikauden aikana mutta tästä on pitkälti kiittäminen hyvää yleistä suhdannetilannetta hallituksen rehvastelu omasta erinomaisuudestaan on silmänlumetta riittäviä toimia ei ole tehty työnteon kannattavuus ei ole muuttunut keskituloisen verotaakka on kova ja pienyrittäjät hukkuvat yhä byrokratiaan ei ihmistä voi vaatia eri aktiivimalleilla työllistymään jos töitä ei ole yksinkertaisesti tarjolla usein on myös kannustinloukkutilanteita joissa työn vastaanottamalla vastaanottamalla henkilölle jäisi vähemmän rahaa kuin työttömänä ihmiset kyllä menevät töihin jos töitä on tarjolla ja työn vastaanottaminen on taloudellisesti palkitsevaa tähän me perussuomalaiset esitämme ja vaadimme korjausta työehtojen polkemisen on loputtava ja ulkomaisen halpatyövoimamarkkinan luominen on pysäytettävä perussuomalaiset haluavat säilyttää ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan jotta suomessa tehdään jatkossakin töitä rehellisesti ja reilusti suomalaisilla työehdoilla perussuomalaiset vastustavat kaksien työmarkkinoiden luomista ja tahtovat tarjota työntekijöille kepin sijasta porkkanaa hallitus ei luo työpaikkoja vaan yritykset luovat työpaikat meidän tulee alkaa kannustamaan pienyrityksiä kasvuun esimerkiksi antamalla verohyötyä jos yritys investoi uusiin suomalaisiin työpaikkoihin loputkin yritykset karkaavat viroon ellemme lopeta byrokratiaa ja kuoliaaksi verottamista verotuksen pienentäminen ei merkitse enää suomessa automaattisesti valtion tulojen pienenemistä vaan tavalliseen duunariin ja eläkeläisiin kohdistuvat verohelpotukset kohentaisivat ostovoimaa ja piristäisivät rahan kiertoa eläkkeiden verotus on suomessa korkea perussuomalaiset laskisivat eläkkeiden verotusta työn verotuksen tasolle tämä auttaisi erityisesti niitä pienituloisia eläkeläisiä jotka ovat jääneet takuueläkkeen korotuksen ulkopuolelle lisäksi poistaisimme lääkkeiden omavastuun pienituloisilta ja kohdistaisimme enemmän rahaa omaishoitoon arvoisa puhemies maailmantaloudessa taloussyklin korkein kasvuvaihe on ohitettu jo ensi vuonna ja suomen talouskasvun on ennakoitu hidastuvan yhteen pilkku seitsemään prosenttiin talouskasvu nojautuu kotimaiseen kysyntään ja ulkomaankauppaan mutta kotitalouksien kulutuskysyntää rajoittaa käytettävissä olevien tulojen hidastuva kasvu samoin investointien kasvun ennustetaan hidastuvan ensi vuonna perussuomalaiset haluavat kannustaa suomalaisia sijoittamaan suomalaisiin yrityksiin jotta kotimainen kysyntä investoinnit ja siten myös talouskasvu eivät hiipuisi hallituksen pitää ryhtyä toimiin lisätäkseen suomalaisten ostovoimaa ja yritysten investointeja suomalaisten ostovoima saadaan nousuun asumista halpuuttamalla ja yksityisautoilun kustannuksia laskemalla perussuomalainen talouspolitiikka on tavallisen kansalaisen puolella sillä perussuomalainen talouspolitiikka ei verota kuoliaaksi kuten suomessa nyt jopa istuva oikeistohallitus tekee esimerkiksi nostamalla asumisen hintaa ja nostamalla autoilun hintaa korottamalla polttoaineveroa polttoaineveron alentamista luvattiin jos raakaöljyn hinta nousee kahdeksaankymmeneen dollariin tynnyriltä ja perussuomalaiset vaativat yhä että hallitus pitää lupauksensa pääministeri hallitus ei pidä edes näin yksinkertaista lupaustaan herra puhemies perussuomalaiset tahtovat muistuttaa eduskuntaa ja hallitusta siitä että suomi on suomalaisten kansallisvaltio turvapaikanhakijoiden vastaanottopalveluiden piirissä arvioidaan olevan yhä kymmenentuhattaviisisataa henkilöä suomalaisille köyhille tai kodittomille ole pystytetty vastaanottokeskuksia tarjoamaan heidän tarvitsemiaan palveluita on taloudellisesti kestämätöntä ja väärin että veronmaksajien rahoilla ylläpidetään mukavissa oloissa tuhansia joutilaita ulkomaalaisia miehiä jotka eivät ole osallistuneet hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoon millään tavoin samaan aikaan suomalaiset vanhukset ja sairaat jätetään heitteille perussuomalaiset vaativat että suomen on ryhdyttävä toimenpiteisiin yhtäältä pakkopalautusten tehostamiseksi ja toisaalta vastaanottotoiminnasta aiheutuvien kustannusten minimoimiseksi suomesta tulee tehdä vähiten houkutteleva pohjoismaa haittamaahanmuutolle kun maahanmuuttopolitiikassa otetaan käyttöön perussuomalaisten malli jäävät verovaramme käytettäväksi suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen ja niitä riittää niin lapsiperheille koulutukseen kuin eläkeläisillekin

arvoisa puhemies tämä hallitus on ollut hukattujen mahdollisuuksien hallitus

hallituskauden viimeinen budjetti ja jälleen edessämme on uusi hukattu budjetti jälleen hukattu vuosi jälleen uusi hukattu mahdollisuus hallituksella hallituksella olisi ollut mahdollisuus saada paljon aikaiseksi tämä hallitus olisi voinut nostaa suomen sivistyksen ja tutkimuksen suurvallaksi se olisi voinut panostaa maamme koulutukseen ja tulevaisuuden kilpailukykyyn sen sijaan hallitus on heiluttanut leikkuriaan päiväkodeista ammattikouluihin ja aina korkeakouluihin asti vaikka tieto ja osallisuus on se millä me tässä maailmassa pärjäämme siis jälleen hukattu mahdollisuus tämä hallitus olisi voinut tehdä suomesta tasa arvoisemman maan sellaisen maan jossa lasten hankkiminen ei heikennä naisten urakehitystä maan jossa myös miehet jäävät kotiin hoitamaan pieniä lapsiaan sen sijaan hallitus hukkasi mahdollisuuden uudistaa perhevapaat tasa arvoisemmaksi hallitus oli sitä mieltä että tasa arvo ei saa maksaa mitään jälleen hukattu mahdollisuus tämä hallitus olisi voinut taistella tosissaan ilmastonmuutosta vastaan tehdä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa olla esimerkkinä muille ja saada samalla ne hyödyt joista edelläkävijät nauttivat sen sijaan hallitus on ajanut eussa linjaa joka antaisi jäsenmaiden pienentää hiilinielujaan ilman seurauksia mikä on sama kuin päästöjen kasvattaminen nyt kehitys näyttää siltä etteivät suomen kokonaispäästöt vähenisi lainkaan vuoteen mennessä ilmastonmuutos on kiihtymässä joten kallista aikaa ei ole hukattavaksi jälleen hukattu mahdollisuus ja tämä hallitus olisi voinut uudistaa suomen talouden rakenteita luopumalla ympäristölle haitallisista ja tehottomista yritystuista samaan aikaan hallitus leikkasi korkeakoulujen perusrahoituksesta joka on leikkaus tuottavuudesta ja tulevaisuudesta näiden lisäksi tämä hallitus tukee edelleen fossiilisia polttoaineita kolme kertaa enemmän kuin uusiutuvia siis hukattuja mahdollisuuksia toistensa perään arvoisa puhemies huolestuttavinta on se että hallitus kuvittelee suomen olevan nyt kunnossa budjetissa tehdyt valinnat kuvaavat hyvin millaisia arvoja eri puolueilla on ideologia johon hallitus on nojautunut näkyy hyvin selvästi leikataan hoivasta leikataan hyvinvoinnista leikataan koulutuksesta ja suomen talous on suhdannehuipussaan tätä maailmantalouden vauhdittamaa talouskehitystä hallitus olisi voinut käyttää paljon paremmin tämä hallitus on ollut hukattujen mahdollisuuksien hallitus se on nyt nähty arvoisa puhemies raadollisinta mutta ei hämmästyttävää on se että vaalien lähestyessä hallitus on alkanut puhua päinvastaista päinvastaista kuin sen toimet ovat tällä kaudella olleet hallitus on siis alkanut puhua kauniita juuri niistä asioista joista se on itse leikannut ja tästä on muodostunut ruma kaava se menee seuraavasti tee vallassa ollessasi ensin ensin yli kolme vuotta vahingollista ja lyhytnäköistä politiikkaa ja vaalien alla puhu päinvastaista tämä on hallituksen ruma kaava esimerkiksi pääministeri juha sipilä sanoi muutama viikko sitten televisiossa olevansa valmis lisäämään kehitysyhteistyövaroja nolla pilkku seitsemään prosenttiin bruttokansantuotteesta ja hän sanoi myös olevansa valmis tuplaamaan suomen pakolaiskiin tiön no näin sanoo pääministeri joka olisi voinut tehdä ja ajaa näitä asioita esimerkiksi kolme vuotta hallituksessa ja muutama viikko sitten tämän syksyn budjettiriihessä toinen ihmettelyn aihe on puolue nimeltä kokoomus se ei suostunut kuuntelemaan oppositiota kolmen vuoden mutta nyt yhtäkkiä puolue puhuu siitä että varhaiskasvatuksen ja lapsiperheiden palveluihin pitäisi panostaa vaikka juuri hallitus jossa kokoomus on ollut eli tämä hallitus on ollut se joka on leikannut vienyt ihmisiltä oikeuden tasa arvoiseen päivähoitoon sama puolue puhuu nyt vaalien alla perhevapaauudistuksen tärkeydestä vaikka he he eivät itse pystyneet sitä uudistamaan teillä on ollut koko vaalikausi aikaa tehdä näitä asioita ja sama ja sama hallitus on tunnetusti leikannut valtavasti koulutuksesta ja tutkimuksesta ja nyt hallitus tarjoaa vaalien alla laastaria avohaavaan murto osaa verrattuna tuhoisiin koulutusleikkauksiin jos leikkaa esimerkiksi sata euroa ja antaa kymmenen euroa takaisin se ei ole mikään panostus mutta tämä outo tilanne ei estä

siis kuinka tämä hallitus oikein aliarvioi suomalaisia kysyn vain kuinka tämä hallitus oikein aliarvioi suomalaisia arvoisa puhemies arvoisa puhemies koko sali

vihreät haluamme tehdä suomalaisesta koulutuksesta maailman parhaan tämä vaatii isoja panostuksia koko koulutuspolulle sekä tieteeseen että tutkimukseen tähän on tartuttava välittömästi me vihreät haluamme että ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen paneudutaan toden teolla maamme ilmastopolitiikan kunnianhimo on nostettava eri tasolle ensi vuoden vaalit tulevat olemaan ilmastovaalit jossa jokaisen puolueen on kerrottava toimiin ovat sitoutuneet me sitoudumme käynnistämään fossiilisten polttoaineiden tukien alasajon entä hallitus me vihreät haluamme käynnistää sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen suomalainen sosiaaliturva ei vastaa tämän päivän ja huomisen todellisuuteen tukijärjestelmää on yksinkertaistettava perustulon pohjalta me vihreät haluamme nostaa köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan politiikan kärkeen hallitus on pannut kaikkein heikoimmassa asemassa olevat politiikkansa maksajiksi on tärkeää pitää kaikki samassa veneessä arvoisa puhemies ihan tähän lopuksi tämä on siis viestini tälle pettymysten hallitukselle samaan aikaan toivon koko sydämestäni että ensi keväänä meillä on hallitus joka uudistaa taloutta joka oikeasti arvostaa luontoa tasa ja ihmisoikeuksia me vihreät haluamme tehdä töitä paremman huomisen puolesta ei enää yhtään hukattuja mahdollisuuksia

arvoisa puhemies suomi on täynnä talousviisaita mutta siitä huolimatta tämä on maa jossa vastoin kaikkia taloustieteen perusoppeja finanssipolitiikkaa kiristetään rajusti taantuman aikana

suosivilla veronalennuksilla petteri orpo esiintyy mielellään tiukkana kirstunvartijana talouspolitiikan todellisuus on kuitenkin toinen samalla kun hallitus on heikentänyt eläkeläisten opiskelijoiden ja työttömien toimeentuloa kasvattanut eriarvoisuutta ja leikannut rajusti koulutuksesta ja osaamisesta on se myös käyttänyt yli puolitoista miljardia euroa hyvätuloisia suosiviin veronkevennyksiin tarvitsevilta otetaan ja niille joilla jo on annetaan lisää valtiovarainministeriön tuoreessa katsauksessa kestävyysvajeen arvioidaan olevan kolme prosenttia bruttokansantuotteesta se on suunnilleen yhtä paljon kuin samainen ministeriö arvioi sen olleen keväällä kaksituhattaviisitoista tämä siitä huolimatta että on leikattu leikattu ja leikattu valtiontalouden tasapainottamiseen ja kestävyysvajeen pienentämiseen vedoten miten tämä siis on mahdollista keskeinen syy on veroasteen alentaminen lähes kahdella prosenttiyksiköllä jos veroaste olisi pysynyt vuoden kaksituhattaviisitoista tasolla olisi kestävyysvaje arviolta yli puolet pienempi hallitus on toisin sanoen laittanut veronalennusvimmansa tasa arvon edistämisen koulutusjärjestelmän vahvistamisen ja kestävyysvajeen umpeen kuromisen edelle kuvaava esimerkki siitä kuinka tiukasti tämä veronalennusideologia kokoomuksessa istuu on hallituksen budjettiriiheä edeltänyt kiista kolmensadan miljoonan lisäkevennyksistä ansiotuloverotukseen kokoomus olisi selvästi halunnut luopua näistäkin verotuloista mutta hallituskumppaneille tämä jo olla liikaa vaalien lähestyessä kun äänestäjille pitäisi jotenkin yrittää viestiä ettei pienituloisia ja ja koulutusta ole kokonaan unohdettu kokoomuksen pelastajaksi ilmestyi työttömyysvakuutusrahasto joka päätti alentaa työttömyysvakuutusmaksuja kolmellasadalla miljoonalla suomi siis käyttää keskellä suhdannehuippua nämä rahat mieluummin lisäelvytykseen kuin pahan päivän varalle kerättävien puskureiden kasvattamiseen tämä ei ole suhdannepoliittisesti perusteltua arvoisa puhemies talouden tasapaino riippuu ratkaisevasti työllisyysasteesta työllisyyden parantuminen on erittäin ilahduttava uutinen mutta kasvun ennustetaan hidastuvan jo ensi vuodesta alkaen on elintärkeää että suomeen saadaan hallitus joka on valmis tekemään tulevaisuutemme kannalta välttämättömiä panostuksia vasemmistoliitto julkaisi juuri esityksen kestäväksi verouudistukseksi ilmastonmuutoksen hillintä ja ympäristökriisin ratkaiseminen on aikamme tärkein tehtävä mutta se on hoidettava niin että eriarvoisuus samalla vähenee suomessa ympäristöveroja on usein otettu käyttöön tai kiristetty kun on haluttu keventää tuloverotusta ja jostain on pitänyt löytää korvaavaa rahaa tilalle sama linja on leimannut myös tämän hallituksen politiikkaa tuloverotusta on kevennetty suurituloisia suosien ja tasaveroluonteisia haitta ja ja ympäristöveroja on lisätty samalla saastuttavan energian tukia on jopa kasvatettu mikä on ilmastonäkökulmasta täysin epäjohdonmukaista me haluamme karsia ympäristölle haitallisia verotukia satojen miljoonien edestä ja ohjata resursseja uusiutuvan energian investointeihin sekä osaamiseen pieni ja keskituloisten verotusta voi keventää kun verotuksen progressiota kiristetään ja myös pääomatulot tuodaan progression piiriin tulojen ja varallisuuden verotus on suomessa pahasti vinksahtanutta järjestelmä suosii jo valmiiksi varakkaita ja esimerkiksi suuria perintöjä ja lahjoja verotetaan varsin kevyesti listaamattomien yritysten omistajien osingoista peritään veroa huomattavasti vähemmän kuin palkansaajat pienyrittäjät tai tavalliset piensijoittajat maksavat hallituksen kaavailema osakesäästötili ei tätä epäoikeudenmukaista asetelmaa korjaa sen sijaan että verovälttelyä haluttaisiin kitkeä ja omistuksen avoimuutta lisätä pyritään uudistuksella päinvastoin tekemään suursijoittajien verosuunnittelusta salonkikelpoista tarjoamalla muillekin vastaavia mahdollisuuksia arvoisa puhemies työn murros tuo mukanaan muutoksia niin työsuhteisiin kuin työn sisältöihin ilman koulutusta ei työmarkkinoilla enää pärjää ja teknologisen kehityksen myötä myös huolehtia jo työssä olevien tarpeista päivittää omaa osaamistaan nuorten osaamista voidaan parantaa vahvistamalla varhaiskasvatusta ja perusopetusta sekä pidentämällä oppivelvollisuutta jatkuvan oppimisen on oltava mahdollista kaikille työmarkkina asemasta riippumatta koko suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta on elintärkeää että tutkimukseen ja kehitykseen panostetaan nykyistä enemmän vaikka tulisi kuinka monta porvarihallitusta ja porvarihallitusten pakottamaa kilpailukykysopimusta ei suomi pärjää palkkakilpailussa me pärjäämme vain ja ainoastaan osaamisella ja laadulla

siitä puuttuvat suomen tulevaisuuden kannalta keskeiset uudistukset regeringens budgetförslag för kan närmast

myönteistä on kuitenkin että vaalikauden aikana esitetty kritiikki koulutusleikkauksista ja pienituloisten aseman heikentämisestä on nyt puoli vuotta ennen seuraavia eduskuntavaaleja vaikuttanut hallituksen politiikkaan edes vähän

värderade talman arvoisa puhemies tarvitsemme yhteiskunnan jossa kukaan ei jää ulkopuoliseksi rkp haluaa rakentaa menestyvän suomen parhaiten se taataan koulun ja koulutuksen avulla huhtikuun eduskuntavaaleista tulee koulutusvaalit vaadimme nykyistä lapsiystävällisempää politiikkaa mikä tarkoittaa että meidän poliitikkojen on uskallettava nostaa esiin eriarvoisuuteen ja perheiden hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä koulun on turvattava yhdenvertaiset lähtökohdat kaikille lapsille lyckas förutsättningar för alla barn gör den efter regeringens

miljoner euro för

arvoisa puhemies miltä näyttää meidän visiomme suomen kehityksestä perhevapaiden uudistamisen on oltava yksi seuraavan hallituksen tärkeimmistä prioriteeteista ruotsalainen kansanpuolue ehdotti jo vuosia sitten mallia jossa perhevapaat uudistettaisiin kuusi plus kuusi plus kuusi mallin mukaisesti uudistus on tarpeen lasten takia ja koska se olisi joustavampi ja antaisi perheille enemmän valinnanmahdollisuuksia sekä parantaisi työelämän tasa arvoa lisäksi kaikilla lapsilla on oltava oikeus vähintään neljän tunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen päivässä kolmen vuoden iästä eteenpäin lasten yhdenvertaisuuden perusta luodaan jo päiväkodeissa ja esiopetuksessa budjetti määrittää myös veropolitiikkaa ainakin lyhyellä tähtäimellä tärkeintä on että työnteon on oltava aina kannattavaa työn vastaanottamisen kynnystä korottavista kannustinloukuista on päästävä eroon rkp vaatii myös ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta luopumista yritykset tietävät parhaiten mitä työntekijöitä yritykset tarvitsevat värderade talman inom

inom

här kan man

arvoisa puhemies nykyisessä taloustilanteessa jossa kasvun odotetaan hidastuvan meillä ei ole varaa uudistuksiin jotka heikentävät palveluita ja tekevät niistä kaiken lisäksi vielä entistä kalliimpia hallituksen sote uudistuksesta on kuitenkin vaarana tulla juuri sellainen lukemalla valtiovarainvaliokunnan lausunnon ymmärtää että kolmen miljardin kustannussäästöt eivät toteudu sen sijaan monet tekijät viittaavat siihen että kustannukset tulevat nousemaan jo nyt hallitus on päättänyt keskittämisasetuksellaan kieltää yksinkertaiset päiväkirurgiset leikkaukset pienemmissä sairaaloissa tämä on johtanut vain jonojen pidentymiseen ja potilasturvallisuuden heikentymiseen asetus on on aiheuttanut paljon tyytymättömyyttä sekä aluesairaaloissa että keskussairaaloissa ikävä totuus on se että jos hallitus nyt jääräpäisesti pitää kiinni raskaasta ja byrokraattisesta uudistuksesta vaarana on että syntyy uuttaa alijäämää valtion kassaan ärade talman en global

bred front inget parti kan

olemme velkaa nyt syntyville lapsille sen että ympäristö on ekologisesti kestävä myös silloin kun heistä tulee aikuisia suomi tarvitsee puhtaampaa liikennettä esimerkiksi lisää sähkö ja hybridiautoja tarvitsemme myös uusia innovaatioita jotka vauhdittavat kiertotalouteen siirtymistä rkp on huolissaan myös talousarvion kehitysyhteistyömäärärahoista etenkään kansalaisjärjestöjen määrärahoista ei tulisi viime vuosien tapaan leikata hallitus on maininnut pakolaiskiintiön korottamisen miksi tästä ei sitten tehty päätöstä budjettiriihessä arvoisa hallitus mitä sanovat pääministeri valtiovarainministeri ja sisäministeri rkpn mielestä pakolaiskiintiötä pitäisi korottaa nyt rkplle on aivan keskeistä että kukaan ei jää yhteiskunnan ulkopuolelle meidän on luotava inhimillinen yhteiskunta jossa kaikki ovat mukana suomella ei ole varaa syventää kahtiajakoa hyvinvointiyhteiskunta rakennetaan yhteisvoimin riippumatta alkuperästä

arvoisa puhemies

uupuu liian suuren työkuorman alle kaiken kaikkiaan ikäihmiset eivät saa sitä hoivaa ja sitä hoitoa jota he tarvitsevat ikäihmiset eivät myöskään saa niitä palveluita jotka heille kuuluvat hallituksella oli mahdollisuus parantaa vanhustenhoidon tilaa budjetoimalla lisää varoja vanhustenhoitoon lisäämällä hoitohenkilökuntaa ja parantamalla palveluita vanhustenhoidon tilanteen korjaaminen ei voi jäädä odottamaan joskus toteutuvaa sote ratkaisua vaan sen aika on todellakin nyt arvoisa puhemies vuoden talousarviossa on toki paljon hyvääkin hallitus huomioi monia eduskuntaryhmämme esille nostamia asioita keskeisimpiä näistä oli maatalouden tilanteen parantamiseksi esitetty kriisipaketti maatalous on todellisessa kriisissä ja nyt tarvitaan nopeita toimenpiteitä maatalousyrittäjien ahdingon lieventämiseksi hallituksen esittämä noin kolmenkymmenen miljoonan euron välitön kriisipaketti vaikuttaa varsin pieneltä kun otetaan huomioon tilanteen koko vakavuus kd eduskuntaryhmä esitti kesäkokouksessaan elokuun lopulla merkittävämpää sadan miljoonan euron välitöntä kriisipakettia välittömien kriisitoimien lisäksi maatalouden kannattavuutta tulee parantaa pitkällä aikavälillä olemme puhuneet pitkään siitä että alkutuottajien asemaa elintarvikeketjussa pitää parantaa suurempi osa kuluttajien maksamasta hinnasta pitää jatkossa mennä alkutuottajalle hienoa että myös hallitus on vihdoin herännyt tähän ongelmaan ja asettanut selvitysmiehen pohtimaan asiaa mutta pohtiminen ja vatuloiminen eivät kuitenkaan riitä nyt tarvitaan konkreettisia toimia tuottajan aseman parantamiseksi toinen esillä pitämämme seikka liittyy satovahinkovakuutuksiin ei voi olla niin että vain alkutuottajat kantavat riskin satovahingoista ja joutuvat maksamaan kalliita vakuutusmaksuja elintarviketeollisuus ja kauppa pitää saada mukaan esimerkiksi rahaston kautta rahoittamaan satovahinkojen korvausta arvoisa puhemies kd eduskuntaryhmä löytää hallituksen budjetista muutakin hyvää muun muassa takuueläkkeen korotus sekä pienituloisten verotuksen keventäminen saavat meiltä tukea pienet korotukset ja veronalennukset eivät kuitenkaan korjaa hallituksen aiemmin tekemiä leikkauksia hallitus ei korjaa aiemmin tekemiään indeksijäädytyksiä mikä vaikuttaa kaikkein heikommassa asemassa elävien ihmisten toimeentuloon hallitus on tällä kaudella rokottanut myös lapsia ja lapsiperheitä perhe etuudet on jäädytetty lapsivähennys on poistettu ja päiväkotien ja koulujen ryhmäkokoja on kasvatettu tämä ei ole vastuullista politiikkaa aikana jolloin syntyvyys on laskenut hälyttävän alhaiseksi ja lasten hankintaa lykätään vuosi vuodelta yhä myöhäisempään elinvaiheeseen budjettiriihessä hallituksella oli mahdollisuus kääntää perhepolitiikan suuntaan aika vähäisiksi jäivät hallituksen eväät lapsiperheiden tilanteen helpottamiseksi arvoisa puhemies budjettiriihen yhteydessä hallitus päätti sijoitussäästötilin käyttöönotosta ryhmämme puheenjohtaja östman teki aiheesta toimenpidealoitteen jo viime syksynä ja hyvä että hallitus siihen tarttui tavalliset piensijoittajat saavat nykyistä paremman tavan säästää ja se myöskin yhtenäistää verotuskohtelua sijoitusrahastojen ja sijoitusvakuutusten kanssa kotitalouksien säästämistä on syytä rohkaista jotta mahdollisiin talouden laskukausiin varaudutaan myös yksityistalouksissa hallituksen talousarvioesityksessä on useita hyvin näennäisiä panostuksia räikein esimerkki liittyy neljänkymmenen miljoonan euron liikennepakettiin hyvä että saadaan lisävaroja liikenneturvallisuuden ylläpitämiseen ja talvikunnossapitoon tosiasia on kuitenkin se että samalla hallitus pienentää perusväylänpidosta yhteensä kolmesataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa hyvin hyvin käyntiin saatu väyläverkon korjausvelan pienentäminen pysähtyy kuin seinään ja tiestön kunto jatkaa yhä rapautumistaan vaalit vaalit eivät saa olla esteenä väyläverkon kunnossapidolle olemme parlamentaarisesti sopineet että korjausvelkaa pienennetään pitkäjänteisesti ja yli vaalikausien

jatkuu ja myönnän vielä puheenvuorot viiden minuutin sellaiset

hyvistä valmistelluista puheenvuoroista nopeasti muutamia kommentteja aloitetaan tästä korjausvelkakysymyksestä hallituksellahan oli kuudensadan miljoonan ylimääräinen rahoitus korjausvelan purkamiseen ja se loppuu nyt tähän vuoteen mutta kokonaisuudessaan tämä hallitus on käyttänyt ja tulee käyttämään yhteensä neljä pilkku kahdeksan miljardia perustienpitoon edellinen hallitus miljardin vähemmän eli kokonaisuus on miljardin isompi ja jatko korjausvelan isommasta purusta kuuluu ehdottomasti seuraavalle hallitukselle koska se vaatii erillisrahoitusratkaisun kuntataloudesta ja vanhusten palveluista kd erinomaisessa puheenvuorossaan otti esille huoli vanhuspalveluista on oikea mutta haluaisin sanoa sen että kunnissa käydään erityisesti se lähitaistelu miten vanhusten palveluja hoidetaan kuntatalous on vahvempi kuin kahteenkymmeneen vuoteen jos katsoo tunnuslukuja ja vahvempi kuntatalous jota hyvä työllisyys ja talouspolitiikka on edistänyt antaa kunnille mahdollisuuksia selvitä siitä vaikeasta kysymyksestä kuntataloudesta muuten hallitus ei ole leikannut kolmesataa miljoonaa kuten täällä jossain sanottiin se perustuu laskentajärjestelmään jossa vuosittain tasataan olemassa olevien lainsäädännön sopimusten mukaan mukaan kuntien ja valtion välistä suhdetta emme ole tehneet leikkauksia vaan tämä budjettiesitys on päätösperusteisesti neutraali rkpn

pakolaiskiintiökysymykseen on jäänyt vähemmälle huomiolle että hallitus sopi budjettiriihen yhteydessä että mikäli euroopan unioni löytää ratkaisun jossa turvapaikkahaku keskitetään eun yhteisiin keskuksiin rajan yli suuntautuvan suoran turvapaikan haun sijaan niin silloin hallitus ottaa käsittelyyn tämän pakolaiskiintiön kiintiöpakolaisten määrän nostamisen tämä oli mielestäni järkevä päätös vasemmistoliitolle ja muillekin valtiovarainministeriön muistion mukaan kestävyysvaje vuodesta viisitoista vuoteen kahdeksantoista kapenee puolellatoista prosenttiyksiköllä tämä on merkittävä luku kestävyysvaje on edelleen suuri haaste mutta teillä oli onneksi vääriä tietoja tässä eli tilanne ei ole näin huono vaan parempaan suuntaan mennään edustaja andersson

vääriä faktoja olen kuullut tämän jostain lännestä päin viime aikoina enemmän mitä tulee sitten veroratkaisuun ja tähän tuli työttömyysvakuutusrahastosta jos tätä ratkaisua ei olisi tullut hallitus olisi toiminut ainakin minun mielestäni sen eteen että kenenkään työnverotus ei kiristy mutta se olisi tehty neutraalisti välillisiä ja haittaveroja kiristämällä nyt tähän puhteeseen ei jouduttu mikä helpotti tilannetta mutta muutoin tämä myöskin vihreille haitta ja päästöveroja on kiristetty kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla tämän hallituksen toimesta me emme ole laskeneet yhdenkään haittaveron tasoa jos tämä ero laskee kun kun me kiristämme toisia haittaveroja ja toiset pysyvät ennallaan niin se ei tarkoita että me olisimme suosineet lisää niitä toisia esimerkiksi dieselpolttoainetta jos ei sitä kiristetty eli pidättäydytään faktoissa näissä kysymyksissä vihreille edelleen puhuitte edustaja yanar hukatusta mahdollisuudesta minä nyt muistuttaisin siitä että takana oli hukattu hallitus aloitti senkin hallituksen jäljiltä jossa yhdessä oltiin meillä oli hukattu vuosikymmen taloudessa koska työllisyys ei parantunut talous ei kasvanut siitä johtui se että me jouduimme tekemään niitä ratkaisuja te puhuitte että otetaan lainaa ja velkaa enemmän me olimme silloin kolme ja puoli vuotta sitten siinä tilanteessa että emme me olisi voineet ottaa enempää lainaa antaaksemme sitä lainaa kaikkiin hyviin tarkoituksiin me jouduimme ensin pistämään talouden kuntoon nyt meillä on tukevaa maata jalkojen alla nyt me olemme voineet tehdä muun muassa tämän suomen akatemian ja business finlandin yli sadan miljoonan panoksen jota ovat kiittäneet muun muassa unifi ja professorit eli kiitosta tulee tästä onneksi muualta kuin tästä salista sitten vielä näistä yritystuista voisin kysyä haluaisitteko todella pysäyttää esimerkiksi tärkeät sellutehdasinvestoinnit viimeiseksi arvoisat sosiaalidemokraatit teillä on kovin synkkä kuva siitä miltä näyttää ja miltä suomi näyttää mutta minulla on teille hyviä uutisia talous kasvaa satakymmentätuhatta ihmistä on päässyt töihin satakymmentätuhatta taloutta isä tai äiti on saanut työpaikan velkaantuminen on on taittunut julkinen talous on tasapainottumassa

nyt on aivan erilainen tilanne lähteä katsomaan eteenpäin tulevaisuuteen minulla oli kynä valmiina niistä teidän tulevaisuusajatuksista mutta ei minun tarvinnut käyttää sitä sotu uudistus se on syytä tehdä nyt valtiovarainministeri ei tule kyllä ylimääräistä aikaa enää yhtään pääministerin vuoro viisi minuuttia

arvoisa herra puhemies hallitus lähti laittamaan suomea kuntoon erittäin vaikeasta paikasta nyt asettamamme kunnianhimoiset talouspoliittiset tavoitteet ovat maalissa ensimmäinen strategisen hallitusohjelman talouspoliittinen tavoite oli velkaantumisen taittuminen velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen on jo taittunut olemme päässeet myös eussa yhteisesti sovitun kuudenkymmenen prosentin rajan alle matala velkasuhde antaa terveen puskurin tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen ja mahdollisiin tuleviin talouden ulkoisiin sokkeihin varautumiseen toiseksi päätämme että verotuksen tasossa on tullut katto vastaan suomen veroaste on tavoitteen mukaisesti laskenut budjetissa esitämme veronkevennyksiä kovasta vastustuksesta huolimatta pieni ja keskituloisille sekä eläkeläisille kolmanneksi vaalien alla yksi suomalaisten suurimpia huolia oli julkisen talouden velkaantuminen hallitus halusi velaksi elämisen loppuvan piste julkisen talouden velkaantumiselle tulee laskentatarkkuuden puitteissa jo ensi vuonna
meillä riittää vielä tekemistä koska velkaa otetaan budjettikirjan mukaisesti yksi pilkku neljä miljardia mutta valtion velkaantuminen myös vähenee suunnitelman mukaisesti meillä on vastuu siitä että julkinen talous on kunnossa tuleville sukupolville neljänneksi olemme käytännössä jo saavuttaneet kunnianhimoisen työllisyystavoitteemme ja mikä parasta työllisyys on koko maassa kuten valtiovarainministeri totesi tilanne monissa suomalaisissa kodeissa on aivan toinen kuin hallituksen aloittaessa työllisyysaste on paras lähes kolmeenkymmeneen vuoteen viidenneksi totean että myös kestävyysvajeen kuromisessa ollaan oikealla uralla tosin tähän on todettava se että syntyvyyden alentuminen tuo uusia haasteita arvoisa puhemies teemme edelleen kaikkemme että työllisyys kasvaa entisestään liian moni on edelleen vailla työtä seuraava työllisyysastetavoite pitää asettaa ainakin seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin nyt moniin avoimiin työpaikkoihin ei löydy osaavia työntekijöitä tähän vastaamme budjetissa esimerkiksi lisäämme muunto ja täydennyskoulutusta budjetissa parannetaan pitkään työttömänä olleiden ja osatyökykyisten mahdollisuuksia työllistyä tämä tapahtuu esimerkiksi lisäämällä palkkatuen käyttöä yrityksissä ja myös järjestöissä panostamme myös työkyvyn ylläpitämiseen tuottavuuden kasvun pitää nopeutua ja osaamista on edelleen vahvistettava yhteiskunnan uudistuminen edellyttää riittävää julkista ja yksityistä panostusta tuotekehitys ja tutkimustoimintaan vientivetoisena maana tämä on ehdoton edellytys pärjäämisellemme maailmalla hallitus lähti nyt toteuttamaan tutkimus ja innovaationeuvoston kunnianhimoista tavoitetta siinä on määrä nostaa tutkimus ja tuotekehitysrahoituksen osuus bruttokansantuotteesta neljään prosenttiin vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä

kasvaneet kun huomioidaan ihmisten työllistyminen pystyimme tässä budjetissa tekemään ratkaisuja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden nimissä veronkevennysten painopiste on pieni ja keskituloisissa sekä eläkeläisissä korotamme jälleen kerran pienituloisimpien eläkeläisten takuueläkettä kaikkein pienimpiin päivärahoihin kuten sairauspäivärahaan ja vanhempainpäivärahaan tulee noin kahdeksankymmenen euron kuukausikorotus

pääministerinä jättämässä tämän kauden viimeistä budjettia tyytyväisin mielin minullakin on oppositiolle hyviä uutisia suomi on monella mittarilla paremmassa kunnossa kuin vaalikauden alussa ihmiset ovat saaneet töitä talouskasvu on eurooppalaisittain nopeaa ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus on nyt terveemmällä pohjalla menetetty vuosikymmen on ohi

nyt siirrymme debattiin tämän debatin aluksi kuitenkin myönnän yhden minuutin puheenvuorot äsken ryhmäpuheenvuoron käyttäneille henkilöille ja lisäksi kahden minuutin puheenvuoron edustaja paavo väyryselle näiden äsken sanottujen jälkeen nyt seuraavan puheenvuoron aikana todellakin pyydän että kaikki pysyvät ylhäällä ja painavat viides painiketta

siirrytään debattiin ja siinä äsken sovitusti ensimmäinen puheenvuoro edustaja lohi ja teillä minuutti
arvoisa puhemies kuten pääministeri tuossa edellä totesi varmasti se tärkein kysymys on se miten tämä erittäin myönteinen kehitys saadaan nyt jatkumaan myös tulevalla vaalikaudella ja miten saadaan yhä liian monelle työttömälle tulevaisuudessa töitä

lähteä rakentamaan hyvinvointiyhteiskuntaa eteenpäin parantamaan myös perusturvaa ja ja kun katsoo kerta kaikkiaan tätä tilannetta on se on se kova juttu että hallitus on saavuttanut kaikki keskeiset tavoitteensa niin niin hieman ihmettelen tuota vihreitten ryhmäpuheen toteamusta että tämä on hukattujen mahdollisuuksien hallitus ehkä tämä oli huonosti harkittu toteamus jos katsotte oikeasti mitä täällä suomessa on tapahtunut kun puhutaan sitten tasa arvon edistämisestä työelämässä niin kyllä haluan nostaa esille tämän perhevapaakorvauksen jonka tämä hallitus toi minusta tämä on tämän vuosituhannen tärkein tasa arvoteko työelämässä eli eli naistyöntekijöitten työnantajat voivat hakea kaksi ja puoli tuhatta euroa perhevapaiden

arvoisa herra puhemies hallituksen talouspolitiikka ja työllisyyspolitiikka toimivat näytöt ovat nyt esillä vaikka on väitetty että tuloerot ovat kasvaneet tuloerot eivät ole kasvaneet ehkä juuri sen vuoksi että yhden pilkku neljän miljardin veronkevennykset on pääasiassa suunnattu pieni ja keskituloisille työllisyys kohentaa työllistyvien ihmisten taloutta ja myös valtiontaloutta mutta pidän vielä taloudellisia arvoja tärkeämpinä niitä henkisiä arvoja ja henkistä pääomaa jotka syntyvät siitä kun taloudellinen ahdinko perheessä hälvenee uskon että työllistymisen kautta sitten se henkinen hyvinvointi lisääntyy siellä perheessä ehkä vähemmän riitaa rahasta ehkä vähemmän pahoinpitelyjä ja huostaanottoja ja se heijastuu pitkälle tulevaisuuteen ja se on se arvokas pääoma jonka tämä hallitus nyt jättää tässä eteenpäin työstään vanhempien työllistyminen luo nuorille uskoa tulevaisuuteen ja siihen että kannattaa opiskella kannattaa pyrkiä tulevaisuudessa eteenpäin taloudellisia arvoja arvokkaampi on vielä tämä henkinen pääoma joka tässä

ministeri orpo te väitätte ettei jakovaraa ole mutta samaan aikaan alennatte hyväosaisten verotusta mikä katetaan sitten velanotolla

arvoisa puhemies kun kolme vuotta sitten hallitustyö aloitettiin oppositiossa sanottiin että on mahdotonta saavuttaa näitä työllisyystavoitteita vaan on saavutettu ilmeisesti tämä on sitten väärin sammutettu tulipalo teidän mielestänne täällä emme ole kuulleet demareilta muuta kuin tuhinaa ja puhkumista ja ja pelkkää valittamista täytyy sanoa että alhaisen energian puolue näyttää olevan gallupsuhdanteista huolimatta tässä arvoisa puhemies on tärkeää huomata myös tämä nuorten koulutus vähävaraiset opiskelijat saavat jatkossa euroa kuukaudessa koulukirjojen ostamiseen varmasti sellainen asia mitä oppositiokin voi tukea tämä oppimateriaalilisä on tarkoitettu nimenomaan vähävaraisten perheiden alle kaksikymmentä vuotiaille ammattiin opiskeleville ja lukiolaisille eikä leikkaa toimeentulotukea kysynkin asianomaiselta ministeriltä katsotteko tämän ratkaisun olevan vastaus niihin pyyntöihin eri puolilta yhteiskuntaa että saataisiin maksuton toinen aste

arvoisa puhemies tahdon tässä vielä nostaa esiin ehkä yhden hieman vaietun aiheen suomessa nimittäin sen paljonko euroopan unioni oikeasti maksaa euroopan unioni maksaa suomelle ne jäsenmaksut ne miljardit mutta kuinka paljon sitten tämä eu byrokratia oikeasti maksaa suomelle kun se vie virkamiestyötä ja tiedätte miten paljon se hankaloittaa järjestelmää perussuomalaiset ovat olleet aina sitä mieltä että eun tulisi olla kauppaliitto eikä liittovaltio

on kyllä taloutta suurempi koska se on aika ikävää että se liittovaltio kasvaa kunnes täällä suomessa ei enää lopulta voida päättää omista laeista toivon että hallitus joskus puolustaisi itsenäisyyttä eussa

budjetin sisällä tehdyt toimet ovat arvovalintoja muistutan valtiovarainministeriä siitä että te valitsitte pienituloisilta leikkaamisen te valitsitte koulutuksesta leikkaamisen nyt nyt ministeri piiloutuu tavallaan tällaisen vaihtoehdottomuuden tai sellaisen retoriikan taakse meillä on ollut joka ikinen vuosi vuodesta kaksituhattaviisitoista lähtien vaihtoehtobudjetit joissa samalla rahamäärällä ollaan ollaan tarjottu parempaa politiikkaa se on ehkä teidän syytänne että te ette ette ole ole ottaneet meidän neuvojamme vastaan on hyvä että maailmanmarkkinoiden hyvät tuulet ovat ovat kantautuneet suomeen me olemme kaikki iloisia siitä sanomme että hallitus olisi voinut tehdä paljon paremmin te olisitte voineet tehdä näitä uudistuksia jotka olisivat olleet tarpeen perhevapaauudistus yritystukileikkaukset ja ei ole uskottavaa ollenkaan että samat ihmiset jotka ovat leikanneet samoista asioista nyt puhuvat vaalien alla kauniita

kolme pilkku viisi prosenttia ja ja tänä syksynä kolme mutta riippumatta siitä kumpi vmn luku nyt sitten on oikea on selvää että jos näin mittavia ansiotuloveron kevennyksiä ei olisi tehty olisi joka tapauksessa kestävyysvaje supistunut enemmän mitä tulee eriarvoisuuden kasvuun on tietenkin kaikista rehellisintä tarkastella miten hallituksen tekemät päätökset ovat vaikuttaneet

nämä ansiotuloveron kevennykset jotka ovat hyödyttäneet erityisesti suurituloisia suomalaisia kaikista eniten samaten hallitus on päättänyt pitää voimassa

heikentävät työelämän ulkopuolella olevien suomalaisten toimeentuloa ja jotka tarkoittavat sitä että toisin kuin palkansaajien kohdalla pienituloisten työttömien ja eläkeläisten ostovoima kehittyy ensi vuonna negatiiviseen suuntaan

regeringens håll arvoisa puhemies valitettavasti jää muistoksi seuraaviin vuosiin se että tämä hallitus on leikannut koulutuksesta se on ollut arvovalinta ja se on on ollut huono arvovalinta nyt riittää koulutuksesta leikkaaminen hallituksella olisi ollut mahdollisuus jo nyt tässä budjetissa tehdä parempia esityksiä arvoisa puhemies edelleen meitä mietityttää hallituksen laskutaito sote uudistuksesta on laskettu että tulee kolmen miljardin säästöt ja että se vaikuttaa myös kestävyysvajeeseen kaikki talousasiantuntijat puhuvat kuitenkin muuta oletteko ministeri orpo lukenut

valtiovarainvaliokunnan lausunnon ja oletteko perehtynyt siihen mitä talousasiantuntijat ovat sanoneet tästä kolmen miljardin säästötavoitteesta

arvoisa puhemies on totta että varsinaiseksi sulle mulle vaalibudjetiksi tätä ei voi moittia mutta myöskään tulevaisuuteen suuntautuvaksi tätä ei voi kehua inhimillisyysvaje vanhustenhoidossa vaatii korjaamista nyt lapsiin ja lapsiperheisiin panostaminen vaatii korjausta nyt meidän on myöskin huolehdittava siitä että tulevaisuudessa pystymme yhä enemmän nostamaan työllisyysastetta jotta pystymme pitämään hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan kunnossa tämä vaatii sitä että meidän pitää saada työ ja

kristillisdemokraattien kannustava perusturva tarjoaa siihen oivallisen mallin sen lisäksi meidän on kehitettävä myöskin välityömarkkinoita jokainen kynnellekykenevä on saatava sinne työelämään tämän hallituksen aikana emme ole nähneet panostuksia välityömarkkinoitten kehittämiseen päinvastoin täällä liikkui välillä huhu siitä että esimerkiksi sosiaalisten yritysten lainsäädäntö halutaan kokonaan ajaa alas aikooko hallitus tehdä jotakin välityömarkkinoitten kehittämiseksi

kaksi minuuttia arvoisa puhemies puhun euroelefantista asiasta josta eduskunnassa ei haluta keskustella kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi suomen jäsenyydestä euroalueessa haudattiin poliittisella päätöksellä perustuslakivaliokuntaan nyt olen tehnyt lakialoitteen asiasta ja samassa aloitteessa on kysymys myöskin kansanäänestyksestä koskien suomen jäsenyyttä euroopan unionissa se on nyt edustajien allekirjoitettavissa jos täällä olisi keskusteltu eurosta olisi ymmärretty kuinka paljon suomi on kärsinyt jäsenyydestä euroalueessa kuten vertailu ruotsiin osoittaa olisi ymmärretty kuinka horjuvalla pohjalla euroalue on ja olisi ryhdytty vähentämään riippuvuutta euroalueesta ja varauduttu kansallisin toimenpitein tuleviin kriiseihin ja euroalueen hajoamiseen näyttää siltä että tämä on laiminlyöty hallituksen budjetti on tyhjän päällä jopa euroopan komission jäsen jyrki katainen on varoittanut siitä että euroalueella on syntymässä uusi kriisi sen vuoksi että on niin voimakkaasti taloutta elvytetty määrällisellä elvyttämisellä professori stiglitz äskettäin varoitti samasta

kuinka suomen hallitus on varautunut tulossa olevaan euroalueen kriisiin ja euroalueen hajoamiseen joka on näköpiirissä
siirrymme niin sanotusti normaaliin debattivaiheeseen ja jossakin vaiheessa tuota debattivaihetta ehkä noin viidentoista viiva kahdenkymmenen minuutin kuluttua ei kyllä ennen annetaan ministereille puheenvuorot tämän debatin aloittaa edustaja kalli vastauspuheenvuoro teille yksi minuutti
arvoisa puhemies kolmen aiemman budjetin arvovalintana on ollut suomalaisen työn kunnioittaminen ja ja vaaliminen ja sen seurauksena hallitus on onnistunut kaikissa keskeisissä tavoitteissa opposition sitkeästä vastustuksesta huolimatta tämä nyt käsittelyssä oleva budjettiehdotus jatkaa sitä linjaa se luo ennustettavuutta vakautta ja mahdollistaa sen että me kykenemme pistämään suomen asiat kuntoon ja se on se paras vakuutus jolla voimme varautua siihen mitä epävarmassa maailmassa tulee tapahtumaan ainoastaan sillä että pistämme omat asiat kuntoon voimme luoda sen vakauden jolla sitä sosiaaliturvaa asemassa olevan ihmisen turvaa tulevaisuudessa voidaan parantaa hallitus voi olla ylpeä ja kysynkin jatkaako hallitus vaalikauden loppuun samalla ponnella vakauden luomisessa

arvoisa herra puhemies tilanne on hyvin erilainen kuin tämän hallituksen aloittaessa talouden käänne on ollut merkittävä niin kuin tässä keskustelussa on hyvin esille tullut talous kasvaa työllisyys paranee ja työttömyys helpottaa mutta nyt isoin haaste on nyt se että meillä on paljon työttömiä joiden osaaminen ei vastaa tämän päivän tarpeita ja ja

esimerkiksi it osaamisen vahvistamiseksi täydennyskouluttamiseksi ja uudelleen kouluttamiseksi olisi mukava kuulla opetusministeri sanni grahn laasoselta miten nämä toimet on nyt saatu liikkeelle ja miten nopeasti sieltä on tuloksia saatavissa arvoisa puhemies haluan antaa hallitukselle erityisesti kiitosta siitä että meidän arjen turvallisuutemme nostetaan nyt aivan uudelle tasolle panostetaan poliisiin poliisimääriin mutta myös suojelupoliisiin ja armeijaan eli tätä kokonaisuutta vaalitaan nyt aivan uudella tavalla

arvoisa puhemies ministeri orpo lupasin eilen tuoda kahdelta ihmiseltä terveisiä tampereelta kun kävin siellä tutustumassa yliopistoon ja erilaisiin muihin kohteisiin leena kaksikymmentäkaksi vuotta opiskelija kertoi että hän on taideaineopiskelija ja että häneltä on mennyt suurin piirtein kahdeksankymppiä kuukaudessa opintorahaa hän ei uskalla ottaa lainaa sen takia kun ei tiedä työskentelystä tulevaisuudessa hän pyysi kertomaan että tämä on todella vaikea asia tämä on teidän aikaansaannostanne ministeri orpo tällä hallituskaudella hänen elämänsä osalta hän muistaa kyllä vaaleissa miten asiat menevät aune seitsemänkymmentäkaksi vuotta yli kolmenkymmenen vuoden työkokemus kolme lasta synnyttänyt seitsemänkymmentäkaksi vuotias ihminen hän kertoi että työeläke on tällä hetkellä alle tuhat euroa kuukaudessa ja että hän on joutunut miettimään tässä viimeisen puolen vuoden aikana sitä ostaako lääkkeitä vai ostaako ruokaa hän käski laittaa kiitoksia tänne päin ministeri orpolle nyt on tärkeätä suunnata katse tuonne tulevaisuuteen tehdä tulevaisuusinvestointeja joilla päästään asioissa eteenpäin kaksituhattakolmekymmentä luvulle tämä keskustelu näistä tämän hallituksen heikkouksista ihan varmasti mitataan vaaleissa

en lainkaan ihmettele että niin moni kokenut parlamentaarikko toisensa jälkeen ilmoittaa jättävänsä eduskuntatyön tämäkin budjettikeskustelu paljastaa sen että hallituksen ja opposition välillä ei ole lainkaan halua yhteisen tien etsimiseen suomen kansan parhaaksi oppositio ei näe mitään hyvää hallituksen tekosissa puhuu vain miten kakku pitäisi jakaa paremmin kakun jakaminen on toki mukavaa hommaa mutta on ajateltava että on oltava jaettavaa kakun tekeminen

on kaiken ytimessä nyt hallitus nimenomaan luo edellytyksiä kakun tekemiseen toivoisin että sosiaaliministeri vastaisi kun täällä esimerkiksi huudetaan näistä indekseistä mitä indeksitarkistukset

edustaja meri
kiitos arvoisa puhemies arvostan ihmisiä jotka uskaltavat ottaa reippaasti asiat esille ja pääministeri muutama viikko sitten kertoikin tästä tilanteesta joka eurooppaa on kohdannut pakolaisten osalta kuinka paljon näitä on tullut taloudellisen turvan perässä nyt kun kun katsoo tätä budjettikirjaa me otamme yksi pilkku neljä miljardia velkaa tässä on vuosille

kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista kotoutukseen seitsemänsataa miljoonaa ja vastaanottoon seitsemänsataa

sehän on yksi pilkku neljä miljardia euroa ja sitä minä ihmettelen että miten näinä muutamina vuosina näin paljon tätä kertyy mitä siellä eussa tälle asialle oikein tehdään tuntuu että vain puhutaan että otetaan lisää pakolaisia jos ja kun asiat saadaan kuntoon koska ne nyt saadaan kuntoon jolloin me pääsisimme panostamaan suomalaisiin paljon enemmän jos takuueläkettä nostettiin yhdeksän euroa se oli kymmenen miljoonan panostus miettikää satoja miljoonia menee koko ajan muuhun kuin suomalaisten edunvalvontakoneistoon mitä te aiotte tehdä tälle pääministeri eussa

arvoisa puhemies tämä budjetti on monin paikoin hieman pettymys mutta kaikkein eniten pettymystä tuottaa se että vieläkään ei vastata kunnolla ilmastonmuutoksen aiheuttamaan haasteeseen viimeistään tämä kesä on osoittanut suomalaisillekin että emme voi elää ruususenunessa vaan ilmastonmuutos on täällä nyt ja se ei odota sen takia olisin toivonut hallitukselta merkittävästi kunnianhimoisempia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ympäristölle ja ilmastolle haitalliset tuet ovat budjetissa aivan päin yli miljardin verran laitetaan ympäristölle haitallisia tukia kun panostuksia uusiutuvaan on vain kolmasosa tästä toinen iso huoli on se miten käy koulutuksen tämän hallituskauden aikana koulutuksesta on leikattu noin yhdeksänsataa miljoonaa sinne on nyt laitettu pieniä rahoja hankerahoja projektirahoja mutta nyt tarvitaan panostusta peruskoulutukseen peruskoulutukseen tutkimukseen ja nimenomaan perusrahoitusta ei erillisiä projekteja ja

puhemies aloitan poikkeuksellisesti kiitoksella sillä silloin kun on aihetta kiitokseen niin se kannattaa ääneen sanoa kiitän hallitusta siitä että te esitätte korotusta pienimpiin sairausvakuutuksen sairaus vanhempain kuntoutus ja erityishoitorahaan joihin ollaan nyt lisäämässä noin kahdeksankymmentä euroa kuukaudessa ja se on kyllä merkittävä raha monen ihmisen tuloihin

arvoisa puhemies verotus on paitsi yhteiskunnallinen rahoituslähde myös poliittinen tai ideologinen signaali mittari väline erityisesti tämä koskee ehkä tuloverotusta joka onkin ollut viime vuosina monenlaisien intohimojen kohteena mukaan on livahtanut esimerkiksi kummajainen jota on täysin harhaanjohtavasti kutsuttu solidaarisuusveroksi ikään kuin progressiivinen verotusjärjestelmä jo sellaisenaan olisi jo pitkään ollut luonteeltaan solidaarinen verotuksen pitää olla riittävää ymmärrettävää mutta myöskin ahkeruuteen ja toimeliaisuuteen kannustavaa miten valtiovarainministeri haluaisi ensi kaudella kehittää verotusta sillä tavalla että talouskasvu jatkuisi myöskin kannustavan

on siis hieno asia että hallitus on päässyt tähän työllisyystavoitteeseen mutta pitkällä aikajänteellä se ei tule riittämään valtiovarainministeriön kansliapäällikkö hetemäki on laskenut että tavoitteen työllisyysasteelle vuonna kaksituhattakolmekymmentä pitäisi olla kahdeksankymmentä prosenttia kymmenen vuotta menee nopeasti suomen syntyvyys on erittäin huolestuttavalla tolalla

puhemies olennaistahan on se onko tämä asiakirja menneisyyden kirja vai tulevaisuuden kirja tästä vuosiluvusta voisi päätellä että tämän pitäisi olla suuntaviitta tulevaisuuteen luvulle tästä omakehusta on käynyt ilmi että elämme nyt suhdanteen huippuaikaa mutta samaan aikaan valtiovarainministeriön omien lukujen mukaan tiedämme sen että odotettavissa on ensi vuodelle talouskasvun puolittuminen ja siitä eteenpäin hidastuminen

arvoisa herra puhemies tämä on neljäs budjetti todella mielekästä olla mukana pelastamassa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa niin kuin itse sen koen ei olisi väärin vaikka valtiovarainministeri orpo valittaisiin eurooppalaiseksi valtiovarainministeriksi ja pääministeri sipilä eurooppalaiseksi pääministeriksi tänä vuonna tulokset ovat mielestäni mielestäni hyviä valtiosihteeri hetemäki sanoi minusta hyvin että todellakin vajeiden ja köyhyyden voittamiseksi me tarvitsemme parempaa työllisyyttä ja uudistuksia tämä on se suuri kuva millä meidän täytyy edetä olen myös erittäin tyytyväinen tämän hallituksen vero ohjelmaan joka myöskin eläkeläiset varsin hyvin ihmettelen tätä edustaja anderssonin himoverottajalinjaa jonka täällä tänään tänään kuulimme lopuksi vielä kysyisin nämä reittaajat ovat antaneet myöskin tunnustusta suomen taloudelle nyt standard poors viimeksi teki sen myöskin mutta sitten

sote uudistuksen kaatumisesta jota täällä oppositio haluaa tehdä miten kommentoitte tätä

mutta kun katsotaan eteenpäin niin euroopan keskuspankissa on pommi joka saattaa räjähtää ihan minä päivänä tahansa ja tuoda todella vaikeita seurauksia korot hallituksenkin arvion mukaan nousevat jo jos eivät tänä vuonna niin viimeistään ensi vuonna meillä on valtava määrä kotitalouksia ylivelkaantuneina meillä on lukuisa määrä kuntia jotka ovat raskaasti velkaantuneita meillä on paljon viljelijäperheitä jotka ovat tämän päivän ahdingossa ja vielä alueelliset erot ovat valtavan suuret eli kriisin poikaset ovat kasvamassa tämä viisikymmentäviisi miljardia joka tässä kirjassa on olisi kyllä pitänyt jakaa niin että että se löytäisi nämä kohteet joissa tämä kriisi tällä hetkellä on sisässä

herra puhemies yleensä silloin jos parlamentaarisesti saadaan jotain sovittua olen elänyt siinä käsityksessä asiat myös etenevät koska ei ole helppoa löytää sopua kaikkien eduskuntapuolueiden kesken asioista hieman hämmennyksekseni huomasin nyt kuitenkin tämän asian johon edustaja essayahkin otti kantaa eli sen että meidän yhteinen parlamentaarinen päätöksemme liikenneverkon rahoituksen järjestämisestä tuleville tuleville vuosille niin että liikenteen korjausvelka saataisiin käännettyä laskuun puuttuu kokonaan teidän budjetistanne

arvoisa herra puhemies edustaja mikkonen nosti ilmastoasiat esille kiitän valtiovarainministeri petteri orpoa hänen puheestaan ja tietysti tästä talousarviosta jossa otetaan esille kestävän kehityksen budjetointi se on tärkeä asia ja se on sellainen asia että siitä ei oikeastaan ole kansainvälistä kokemusta paljon olemme ikään kuin polkemassa uutta latua näyttämässä mallia vertailukohtia ei ole tänä vuonna se otettiin ensimmäisen kerran käyttöön ja nyt sitten

eteenpäin mennään jotta tämä malli kehittyy ja minkälaisia muita mittareita voidaan ottaa mukaan kuin bruttokansantuote jolla on perinteisesti mitattu hyvinvointia ja edelleen mitä asioita itse pidätte keskeisinä tärkeinä tai huomionarvioisina kun kaikissa hallinnon aloissa tämä kestävän kehityksen budjetointi on on hyvin otettu mukaan mitä haluatte itse sieltä nostaa ja pitää tärkeänä

arvoisa herra puhemies vakuutuskuoriin piilotetaan varallisuutta siirretään veronmaksua niiden avulla jopa kierretään verotusta joidenkin arvioiden mukaan vakuutuskuoria käytetään jopa sisäpiirikauppoihin ja hallituksen oman uskottavuudenkin vuoksi olisi ollut tärkeätä että näihin vakuutuskuoriin olisi puututtu lujasti mutta mikä oli tulos budjettiriihestä osakesäästötili kun on puhuttu siitä että pitäisi olla tiivis veropohja niin hallitus kaivoi porat esiin ja teki lisää reikiä meidän

osakesäästötilistä ovat kaikkein varakkaimmat ja toisaalta rahoituslaitokset ja pankit arvio arvio tämän hinnasta on satakuusikymmentä miljoonaa euroa vuodessa se on puolet siitä mikä tarvittaisiin että eläkeläisten ja työttömien indeksileikkaukset korvattaisiin sanotteko te nyt todella lomarahaleikkausten jälkeen lastenhoitajille kätilöille ja sairaanhoitajille että pankaa rahat sijoitustilille ja otetaan ne eläkeläisiltä

vastauspuheenvuoro valtiovarainministerille siitä paikan päältä nyt lyhyesti minuutissa

arvoisa puhemies vastaan tähän edustaja heinäluoman puheenvuoroon siis ne ovat hyvin hyvin pieniä ne muutokset mitä budjetti päätösperusteisesti sen veropäätökset ja muut päätökset tuovat suomalaisille suurin vaikutus kun tulonjakotaulukoita katsoo saisinko puhua

tupakkaveron korotuksesta muuten se on hyvin neutraali veroratkaisulla itse asiassa gini kerroin jopa paranee hieman eli mielestäni olisi tärkeää että kun te kerrotte ja julistatte kuinka huono tämä ratkaisu on niin kertoisitte mittakaavan ja euromäärät koska lopputulema on hyvin tasainen tulonjakovaikutuksiltaan ja kuitenkin jos mietitään tätä eriarvoisuutta ja ja tulojakoa tässä maassa niin mikään ei ohita työllisyyttä ja sen merkitystä ja siinä hallitus on kiistatta onnistunut aivan käsittämättömän hyvällä tavalla lähes lähes uutta työllistä sillä on niin merkittävä vaikutus eriarvoisuuden vastaisessa työssä että ei ole toista
ja vielä tähän vastauspuheenvuoro edustaja heinäluoma arvoisa
puhemies te sanotte että nämä vaikutukset ovat hyvin pieniä mutta te siis nyt myönnätte että kolmasosalla suomalaisista tulee ensi vuonna teidän päätöstenne johdosta käytettävissä olevat tulot vähenemään ja kun puhutaan pienistä niin se tarkoittaa joo että alle puoli prosenttiyksikköä vähemmän tuloa ensi vuonna käytössä kuin tänä vuonna mutta näille jotka ovat pienituloisia ne ovat aika tärkeitä rahoja ja vastaavasti siellä suurituloisessa päässä te nostatte tuloja keskimäärin sillä samalla vajaalla puolella prosentilla eli kyllähän tämä tarkoittaa sitä että tämä teidän linjanne ikävä kyllä lisää tuloeroja ja se on syytä sanoa kun te kehutte kaikkia hyviä aikaansaannoksianne koska tämä politiikka ilmeisesti on tietoista politiikkaa oletan että teillä on ollut jo jotka nyt on meille jaettu kolmasosalla tulot laskevat ensi vuonna

arvoisa herra puhemies työllisyyden parantuessa myös tuloerot pienenevät se on se on selvää herra puhemies kun ensi vuonna vietetään kansallista veteraanipäivää sen pääjuhlaa kuopiossa niin uskon että koko eduskunta on erittäin tyytyväinen ja kiitollinen siitä että hallitus on esittämässä että veteraanit kaiken kaikkiaan pääsevät niin sanotusti samalle viivalle kotiin vietävien palveluiden suhteen sotainvalidien kanssa tästä erityiskiitos pääministeri sipilälle joka suurin piirtein neljä vuotta sitten veteraanipäivän pääjuhlassa käytti linjaavan puheenvuoron joka on nyt sitten kulkenut eteenpäin tästä erityiskiitos niin pääministerille kuin koko hallitukselle herra puhemies lopuksi haluan todeta minuutissa infrassa on vielä parannettavaa sitä työtä riittää myös seuraavalle hallitukselle kiitos tästä miljardista jolla perusväylänpitoa on tänä vuonna ja tämän kauden aikana pystytty

talman pääministeri sipilä totesi äsken että suomen talous kuuluu euroopan kärkikastiin kyllähän näin on jos kärkikastiin lasketaan maata viimeisten tietojen mukaan edellisen kvartaalin kasvun osalta alapuolella ovat vain italia ranska tanska ja kreikka eli emme ole ihan kärkikastia kuitenkaan kun seuraa tilannetta täällä suomessa niin uudellamaalla kolmasosa yrityksistä sanoo että työvoiman saatavuus on este kasvulle pohjanmaalla tämä luku on liki viisikymmentä prosenttia eli työvoiman saatavuus on nyt kasvun esteenä tätä voitaisiin ratkaista monin keinoin yksi aivan ilmeinen on se että poistettaisiin työvoiman saatavuusharkinta se on yritysten etu mutta se on myöskin työntekijän etu se poistaa monta oikeus turvaan liittyvää ongelmaa ihan kuten edustaja kontulakin on nostanut esille mikä estää hallitusta puuttumasta tähän aivan ilmeiseen uudistustarpeeseen

oppositio puhuu täällä eriarvoisuuden kasvusta tulojen pienenemisestä minun mielestäni tämä hallitus on ideologinen hallitus se hallituksen ideologia on työn lisääminen yhteiskunnassa työ ei ole pelkästään toimeentulokysymys jota se toki ensisijaisesti on se on pitkälti myös ihmisarvokysymys kun on työtä on enemmän myös tulevaisuuden toivoa ja tätä me tarvitsemme yhteiskunnassa lisää uskoa parempaan huomiseen tätä kautta pyörät pyörivät ja rakennamme yhteistä hyvää
myönnän vielä kaksi kolme puheenvuoroa tässä debattivaiheessa ja puheenvuoron ministeri vehviläiselle niiden jälkeen nyt vastauspuheenvuoro edustaja andersson
puhemies tämä hallituksen paljon käyttämä kikka tuloerokeskustelussa on se että keskitytään vain yhteen veroratkaisuun sen sijaan että tarkastellaan kaikkia verotuksellisia ratkaisuja vaalikauden aikana on tehty eli miten haittaverot välilliset verot vaikuttavat pienituloisten toimeentuloon tai miten nämä muut suurituloisille kohdennetut veroalennukset vaikuttavat tulonjakoon toinen kikka on se että viitataan tähän dynaamiseen laskelmaan jossa on arvioitu työllisyyden vaikutuksia eriarvoisuuteen mielestäni on rehellisempää tarkastella miten hallituksen tekemät päätökset vaikuttavat tulonjakoon minkä lisäksi se ei sitä pienituloista eläkeläistä tai pitkäaikaistyötöntä lämmitä että täällä seisotaan ja sanotaan että työllisyyden parantumisen kautta eriarvoisuus vähenee se ei auta silloin kun leikkaukset jotka kohdistetaan kaikista pienituloisimpien suomalaisten toimeentuloon edelleen pidetään voimassa

kyllähän tämän voisi aloittaa kysymällä näin oppositiosta käsin sen saman kysymyksen mitä kovin moni keskustalainen on viime päivinä kysynyt että missä on köyhän asia miksi edelleen leikkaukset esimerkiksi eläkkeisiin jatkuvat näitä terveisiä ministeri orpo todellakin sieltä tampereen kauppahallista lähetettiin teille ja siellä kysyttiin miksi edelleen eläkkeitä leikataan pienituloinen eläkeläinen joutuu miinusmerkkiseksi

tässä debattivaiheessa edustajille järvinen ja hautala ja sen jälkeen ministeri vehviläinen

arvoisa herra puhemies totta on se että työllisyys on parantunut satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa vienti vetää talous paranee ja velanotto vähenee tätä teollista kehitystä ovat ovat monissa eri maakunnissa tukeneet monet osaamiskeskittymät eli heillä on noususuhdanteet käynnissä mutta heillä on myös suuri huoli tulevaisuudesta mistä saa uusia työntekijöitä esimerkiksi etelä pohjanmaalla vimpelissä on noin kuusisataa teollista työpaikkaa kolmeentuhanteen asukkaan kunnassa ja tällä hetkellä kyseisellä seudulla olevassa ammattioppilaitoksessa on vain kaksikymmentä opiskelijaa metallialan linjoilla ja vain viisi vimpeliläistä tämä aikaansaa sen että yrityksillä on avoin huoli tulevaisuudesta siitä mistä jatkossa saadaan uudet työntekijät siksi tarvitaankin lisää toimenpiteitä työvoiman liikkuvuuteen ja osaavan työvoiman hankintaan kysynkin nyt valtiovarainministeriltä mitä hallituksen budjettiesitys sisältää nimenomaan näihin kysymyksiin
ministeri vehviläinen voitte valita paikan ja kaksi minuuttia siitä ei ole valintaa

myönnän ministeri orpolle ehkä noin vajaan viidentoista

arvoisa puhemies palaan vielä tähän ryhmäpuheenvuorokierrokseen kuuntelin sen erittäin tarkoin ja haluan vielä palata tähän sdpn ojala niemelän puheenvuoroon jossa te sanoitte että että hallitus heikentää lähes kolmesataa miljoonaa euroa kuntataloutta se on kyllä löysää puhetta se ei pidä paikkaansa kuntaliiton arvioinnit eivät aina ole kyllä niitä objektiivisimpia sen me tiedämme kaikki mutta minä palaan tähän sdpn väitteeseen jossa sanoitte että me heikennämme melkein kolmesataa miljoonaa te tiedätte sen erittäin hyvin että lakisääteinen kuntien ja valtion kustannustenjaon tarkistus tehdään joka vuosi ja se on kaksisataakolmetoista miljoonaa euroa valtionosuuksia vähentävä ja haluankin kysyä sdpltä onko niin tulkittavissa että te haluaisitte luopua tästä järjestelmästä joka on tuonut monena vuonna kunnille lisää valtionosuuksia eihän se voi olla sillä tavalla että on lakisääteinen järjestelmä joka vain silloin on hyvä kun kunnat saavat lisärahaa mutta silloin se on huono kun valtiolle tasataan todellisten kulujen mukaan oletteko te valmiit luopumaan tästä järjestelmästä ja toinen kysymys kun te sanoitte ryhmäpuheenvuorossanne että on unohdettu vähäosaiset kuuntelin kyllä sen tarkkaan ja haluan kysyä teiltä myös sitä että jos kaikkein pienempituloisia ovat nämä pienillä päivärahoilla olevat sairauspäivärahalla vanhempainpäivärahalla olevat ja nousevat nyt työmarkkinatuen tasolle niin ketkä ovat vielä pienituloisempia henkilöitä kuin nämä eivätkö he ole juuri niitä pienituloisimpia eli olisi ehkä aihetta että annatte myös kiitosta siitä että heidän tilannettaan

puhemies ei kommentoi kuntaliiton valtuuston puheenjohtajana kuntaa koskevia asioita

vasemmiston puheenvuoroja täällä kuuntelee että vasemmistoliiton outi ojalan ohje siitä että vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä on päässyt vallan unohtumaan jos ei olisi tällä talouskasvulla ja työllisyyden nousulla saatu kovaa maata jalkojen alle niin nyt ei onko jotakin etuutta tässä budjetissa nostettu liian vähän vaan keskusteltaisiin siitä mistä leikataan ja kuinka paljon ja se on valtava valtava muutos ja se täytyy tässä ymmärtää että tämä hallitus on pystynyt aivan erinomaisesti toimimaan taloudessa ja työllisyydessä ihmettelen myös sitä että sosiaalidemokraateille tuntuu olevan vaikeaa se että työntekijöiden verotuksesta pidetään huolta että se ei ole kohtuuttoman korkealla eikö juuri se kannusta ihmisiä tekemään töitä tekemään ylitöitä ja viemään suomea yhdessä eteenpäin

puhemies edustaja anderssonille haluaisin muistuttaa että se oli kyllä pääministeri sipilä joka tarjosi sen kodin että kun sanoitte että te hankitte niitä lisää niin te olette erehtynyt henkilöstä mutta kiitän tästä puheenvuorosta siinä mielessä että perussuomalaisethan vaativat vahvasti tätä maahanmuuttopoliittista ohjelmaa joka sittemmin saatiin hallituksen ohjelmaan ja siitä on edelleenkin osa toteuttamatta nyt

näitä puheita on alkanut kuulumaan että vapautetaan muun muassa työmarkkinoita siten että saa helpommin sosiaaliturvan työskentelyvelvoite ei ole enää niin pitkä ja puhutaan pakolaiskiintiöiden nostamisesta ja nyt nyt rehellinen vastaus suoraan kysymykseen

uskon tietäväni vastauksen joka on että ette aio mutta jos yllättäisitte minut aiotteko te toteuttaa sen maahanmuuttopoliittisen ohjelman

ennen ministerin siis valtiovarainministerin puheenvuoroa edustajille nylander östman myllykoski rinne ja paloniemi ja sen mukaan jos tarvetta on erityisen perusteltua sellaista niin voi tähän väliinkin joku vielä päästä

arvoisa puhemies nyt käsitellään tämän kauden viimeistä talousarvioesitystä ja jotenkin olisin odottanut että silloin tämä kunnianhimo olisi ollut huipussaan mutta toisin kuitenkin kävi ei edustaja zyskowicz minä olisin halunnut nähdä että tämä hallitus olisi toteuttanut rakenteellisia uudistuksia esimerkiksi perhevapaauudistuksen todellisia työmarkkinauudistuksia ja sitten olisi

rakenteellisia ja myös

olisin odottanut arvoisa hallitus tämä olisi tuonut tulevaisuudenuskoa ja hyvän pohjan rakentaa tulevaisuuden suomea sääli ettei näin

puhemies en ollut alun perin ajatellut pitää nyt mutta onhan tässä puheenaiheita

yksi asia mikä edelleenkin huolestuttaa suunnattomasti on tämä maatalouskriisi olemme kiitollisia tietysti siitä että hallitus reagoi tähän akuuttiin kriisiin antamalla lisää rahoitusta ylimääräistä kriisirahaa mutta mikä mikä on se suunnitelma pidemmällä aikajänteellä millä tavalla te katsotte ministeri orpo että hallitus pystyisi vaikuttamaan siihen pitempiaikaiseen kehitykseen että me saisimme käännettyä tilanteen niin että meillä olisi huoltovarmuus turvattuna

arvoisa herra puhemies olin valmistellut puheenvuoron mutta edustaja satosen käyttämä puheenvuoro sai muuttamaan minun koko puheenvuoroni sisällön ymmärrän nyt sitä miksi seitsemän ja puolen vuoden jälkeen eduskunnasta pois lähtevät käyttävät voimakkaita puheenvuoroja miksi sellaista kieltä miksi niin huonoa käytöstä myönnän että itsellänikään kirves ei ole aina osunut halkoon mutta nyt on pakko kyllä sanoa teille edustaja satonen parlamentaarikko outi ojala ei olisi koskaan hyväksynyt tällaista leikkauspolitiikkaa ja te tuotte sen tänne eduskuntaan tälle salille niin kuin te pitäisitte sitä totuutena on käsittämätöntä edes kuulla tällaista kielenkäyttöä

arvoisa puhemies ministeri vehviläinen ilman näitä kustannuksenjakotarkistuksiakin valtionosuusleikkaukset ovat yli sata miljoonaa euroa indeksileikkausten indeksileikkausten kautta lomarahojen tuplaleikkaus viisikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa ja sitten nämä ennakoivat valtionosuusleikkaukset kolmekymmentäkolme miljoonaa euroa ihan liittyen tähän erityissairaanhoitoon että kyllä te leikkaatte kunnilta ja se kannattaa tunnustaa ja tunnistaa arvoisa puhemies nyt pitäisi keskittyä tulevaisuuteen maailma muuttuu tosi nopeasti teknologian puolesta elinkeinorakenteet esimerkiksi alustatalouden mukaan muuttuvat nyt tarvittaisiin sellaisia tulevaisuusinvestointeja ministeri orpo investointeja jotka maksavat itsensä takaisin pitäisi olla rohkeutta uskaltaa tehdä niitä investointeja nyt

tarkoittaa sitä että löydetään osaamisen koulutuksen tutkimuksen tieteenteon kautta tulevaisuusinvestointeja jotka vievät meitä kaksituhattakolmekymmentä luvulle tarvitaan tieteen ja koulutuksen kunnianpalautus ministeri orpo

minusta on vähän erikoista että oppositio ei löydä juuri mitään hyvää hallituksen tekemisistä paitsi aino kaisa pekonen kyllä erittäin hienosti nosti esille nämä vähimmäispäivärahat se oli hyvin tehty mutta haluan haluan todeta talous ja työllisyystilanteesta että kyllähän jokainen käsittää sen että se on erittäin paljon toisenlainen kuin hallituskauden alussa ja viime kauden lopussa kyllä siitä pitäisi nyt olla iloinen ja tätä kehitystä pitää ehdottomasti meidän vahvistaa olen samaa mieltä kollegan hautalan kanssa siitä että nyt pitäisi kaikki mahdolliset keinot ottaa käyttöön jotta me saisimme tämän osaavan työvoiman panoksen kasvamaan siihen tarvitaan entistä enemmän muunto ja täydennyskoulutusta oppisopimuskoulutusta siihen tarvitaan monenlaista panosta sinne on laitettu rahaa mutta nyt pitää vielä vielä kerta kaikkiaan tehostaa tätä puolta ja edustaja nylanderille sanoisin että kyllä tässä nyt aika hyviä korotuksia laitettiin koulutukseen vaikka olen samaa mieltä siitä että sitä perusrahoitusta kyllä pitää nostaa no niin ja vielä edustajat juvonen zyskowicz ja reijonen ja sitten ministerillä

arvoisa herra puhemies ensiavussa aina sanotaan että sillä joka on kaikkein eniten hiljaa on suurin hätä kun katson tätä budjettikirjaa niin kyllä olen kauhuissani ja ja järkyttyneenä seurannut suomen linjaa siinä miten vanhusten laitospaikkoja vähennetään niitä vähennetään entisestään se vähentäminen alkoi jo kaksituhattaneljätoista

teiltä millä tavalla turvaatte että kaikille vanhuksille riittää varmasti hyvä hoito arvoisa petteri orpo kiitän teitä siitä että olette ottaneet huomioon lakialoitteeni liittyen sotilastapaturmalakiin eli nyt ensi vuonna vammautunut tai loukkaantunut varusmies on oikeutettu samoihin korvauksiin kuin kriisinhallinnassa toimiva

herra puhemies edustaja yanar piti täällä retorisesti onnistuneen ryhmäpuheenvuoron mutta sisällöstä ei valitettavasti voi sanoa samaa hän kertoi että vaalikausi on menetetty hallituskausi on menetetty koska perhevapaauudistusta ei ole tehty sosiaaliturvauudistusta ei ole tehty ilmastonmuutosta ei ole riittävästi torjuttu ja niin edelleen edustaja yanar voitte lohduttautua sillä että myös edellinen vaalikausi oli samalla tavalla menetetty silloin kun te olitte hallituksessa koska silloinkaan näitä ei tehty

ei ainakaan suomen perustuslaista ehkä jostakin kiljavan opiston kurssilta kun sanoitte että suutari pysyköön lestissään hallituksen ei siis pidä sekaantua sellaiseen lainsäädäntöön joka koskee työmarkkinoita käsittämätön ajatus eikö kaikki lainsäädäntö kuulu hallitukselle ja eduskunnalle

myönnän vielä vastauspuheenvuoron edustaja arhinmäelle
herra puhemies haluan korjata edustaja zyskowiczia yhdeltä osalta te sanoitte että edellinen hallitus ei tehnyt perhevapaauudistusta mutta edellinen hallitus pidensi isälle korvamerkittyä vanhempainvapaata ja joustavoitti sen käyttöä niin että sitä voi käyttää pätkissä siihen asti kun lapsi on kaksi vuotias se on lisännyt merkittävästi perhevapaiden käyttöä se on merkittävästi lisännyt tasa arvoa ja se on helpottanut isien asemaa ja perheiden asemaa te olitte siinä hallituksessa unohdatteko sen vain sen vuoksi että tasa arvoministeri ei tullut oikealta vaan tuli vasemmalta sen vuoksi tällaisia saavutuksia saatiin aikaan tämä hallitus ei ole tehnyt mitään isien ja perheiden hyväksi perhevapaiden osalta
ja vielä se viimeinen tähän vaiheeseen luvattu

arvoisa herra puhemies on pakko kysyä vasemmisto oppositiolta kasvaako eriarvoisuus jos ihmiset saavat työtä tämän hallituksen toimilla on luotu suomeen satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa tämän ei ainakaan pitäisi kasvattaa eriarvoisuutta te te olette nostaneet lähes jokaisessa puheenvuorossa tämän eriarvoisuuden kasvattamisen keskeiseen rooliin vihreitten ryhmäpuheenvuorossa talousvastuuta ei ollut ei mitään sitä odottaisi aina myös oppositiolta me kaikki tiedämme että tällä hetkellä verolinja suomessa on hyvin kannustava yrittäjyyteen ja myöskin työntekoon eläketulovähennys työtulovähennys myös pienempituloisille on hyvin keskeisessä roolissa ja se on minusta erinomaisen hieno asia erityisen hyvilläni olen siitä että turvallisuuteen rajaturvallisuuteen poliiseihin on panostettu lisää rajavartiosto saa sataviisikymmentäkuusi uutta työpaikkaa nämä ovat tärkeitä asioita sata uutta virkaa myöskin puolustusvoimiin hieno asia
puhujapöntöstä jospa pari minuuttia riittäisi

entistä edustaja ojalaa kohtaan mutta myöskin kunnioituksella rehtiä edustaja arto satosta kohtaan täytyy todeta että vuonna yhdeksänkymmentäviisi tämä menee historian kaiveluksi vasemmistoliitto oli hallituksessa mukana ja silloin leikattiin ja paljon eli me emme halua tehdä näitä leikkauslistoja täällä enää siksi me haluamme talouskasvua korkeata työllisyyttä ja siinähän tämä hallitus on kiistatta onnistunut vahva talouskasvu korkea työllisyys se on paras keino siihen että meidän ei tarvitse leikata meidän hyvinvointiyhteiskuntamme perustasta ja kyllä se tärkein asia mistä täällä on puhuttu muutamissa puheenvuoroissa on eteenpäin katsominen tältä hyvältä hyvältä uralta kuudenkymmenenkahdeksan prosentin työllisyysaste seitsemäänkymmeneenkahteen työn pitää jatkua tästä on hyvä jatkaa tämä budjetti antaa sille pohjaa taas uusia askelmia kohti seitsemääkymmentäviittä kuten täällä on sanottu ja sitä kahdeksankymmenen prosentin työllisyysastetta minkä me tarvitsemme

sieltä osakesäästötilille vaan nyt nämä pistetään verolle samaan aikaan kun pienempituloiselle keskituloiselle annetaan mahdollisuus osakesäästämiseen tämä on hyvin merkittävä tasa arvokysymys ja toivon että huomioitte myöskin tämän kun vielä on muutama

hallituksen veroratkaisu kun katsotaan koko koko hallituskausi on hyvin pieni ja keskituloispainotteinen siellä pienessä päässä on laskenut jopa kolme prosenttiyksikköä ja korkeimmassa ei yhtään vaan pidetty tällä tasolla ja tämä olisi hyvä kaikkien muistaa ja edustaja rinteeltä kyllä kysyisin saman kysymyksen kuin edustaja zyskowicz

me elämme tällä hetkellä maailmassa joka muuttuu todella nopeasti ja siellä on teknologiakehitys ja elinkeinorakenteen murros taustalla ministeri orpo kun totesitte useampaan otteeseen puheenvuorossanne että nyt pitää katsoa että ollaan kestävän kasvun uralla niin kysymys kuuluu miksi te ette ole sitten valmiit satsaamaan varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen miksette ole valmiit satsaamaan toisen asteen pidentämällä tai perhevapaajärjestelmään tai sosiaaliturvauudistukseen miksi näitä tulevaisuusinvestointeja ei laiteta liikkeelle millään tavalla tästä syystä me olemme kritisoineet teidän budjettianne näköalattomaksi tästä syystä meidän mielestämme siitä puuttuu tulevaisuus näillä kahdella asialla voi kuvata hyvin teidän budjettianne

arvoisa puhemies täällä on useampaan kertaan käytetty hyvin nasevaa sanontaa hukattu vuosikymmen tai menetetty vuosikymmen palautan mieliin sen että kaikki puolueet täällä ovat osallistuneet tähän menetettyyn vuosikymmeneen tavalla taikka toisella vastuuta kantaen enemmän taikka taikka vähemmän uskottavuuttamme voisi jonkin verran lisätä se että että hallituskin hyvä hallitus voisi sanoa että oppositiolla on kohtalaisen hyviä ehdotuksia tulevaisuuteen päin niin kuin onkin ja toisaalta oppositio voisi sanoa että kyllä hallitus on aika mukavasti tietyissä asioissa onnistunut kuten täällä edustaja pekonen ja myös essayah ovat jo todenneet ainakin tässä keskustelussa politiikka on aina väärää presidentti koivistohan näin sanoi me tiedämme sen mutta pitää katsoa tulevaisuuteen päin kaksi asiaa nousee yli muiden toinen on se että talouden hyvä veto pitää saada jatkumaan ja yksi asia siinä on se että osaavaa työvoimaa johon ministeri orpo viittasi oltava saatavilla menestyviin yrityksiin koko maassa ja toinen tärkeä asia on se että eheyttä vahvistavaa politiikkaa on kyettävä parantamaan nykyisestään jotta emme joutuisi menetetylle vuosikymmenelle uudestaan

pidin kyllä aika lailla kohtuuttomana ensinnäkin minun täytyy sanoa että minulla on kyllä täysi kunnioitus outi ojalan työtä kohtaan minä samaa mieltä se lause jota lainasin viittasi tosiaan niihin aikoihin kun suomi oli edellisen kerran tiukassa tilanteessa tällä vaalikaudella tällä vaalikaudella suomi on ollut myöskin erittäin tiukassa tilanteessa ja jokainen tietää sen että jos valtiontalous ei ole kunnossa joutuvat silloin vaikeuksiin ne ihmiset ehkä edustaja arhinmäkikin voisi kuunnella niin voisi oppia jotakin ne ihmiset joiden joiden toimeentulo riippuu suoraan siitä mikä on valtion taloudellinen tilanne ja jotka tarvitsevat niitä palveluita jotka valtio ja veronmaksajat kustantavat ovat kaikkein suurimmissa vaikeuksissa jos tämä maa taloudellisesti kunnossa minä luulen että me olemme siitä kaikki yhtä mieltä ja on erittäin tärkeätä että köyhyyttä saadaan suomessa vähennettyä sen puolesta olemme varmasti kaikki

arvoisa puhemies työllisyysasteen nosto on perussuomalaisille keskeinen asia tarvitaan työnteon ja yrittämisen edellytysten parantamista mutta ilman vastakkainasettelua monen suomalaisen työttömän osaaminen on korkeatasoista ja ylivoimaisesti suurimmalla osalla työttömistä on myös motivaatio kohdallaan tänään on täällä salissa varsinkin rkpn riveistä monista muistakin väläytelty työvoiman saatavuusharkinnan poistamista mutta valitettavasti työtilaisuuksia ei talouden

ja kovasta työpaikan etsimisestä huolimatta ole tarjolla edes kaikille suomalaisille työttömille ei varsinkaan omalla kotiseudullani muun muassa korkeat asumiskustannukset ja liikkumisen kalleus vaikeuttavat vaikeuttavat työllistymistä toisella paikkakunnalla samalla ne syövät suomalaisten ostovoimaa rokottaen pahimmin pienituloisia kansalaisia esimerkiksi monia eläkeläisiä se kaikki on pois kotimaisesta kulutuksesta ja kotimarkkinoilla toimivilta yrityksiltä

arvoisa rouva puhemies tämä budjetti kertoo jälleen kerran hallituksen kovista arvoista nyt vaalien alla kyllä puolueet kilpaa ovat huolissaan lapsiperheiden ja eläkeläisten köyhyydestä mutta teot ovat olleet koko tämän vaalikauden aivan täysin päinvastaiset on pakko kysyä miksei keskustavetoinen hallitus puutu nyt tässä heti lapsiperheiden köyhyyteen miksi etuuksien indeksijäädytyksiä ei peruta kun kerran taloudessa menee nyt paremmin miksei lääkkeiden omavastuiden korotuksista luovuta tässä budjetissa jos kerran aidosti halutaan helpottaa niiden pienituloisten arkea arvoisa puhemies vasemmistoliiton arvomaailmaan ei mahdu se että samaan aikaan kun satatuhatta lastamme elää köyhyydessä ja leipäjonot kasvavat hallitus on keventänyt yli miljardilla eurolla verotusta mistä eniten ovat hyötyneet kaikista rikkaimmat kysynkin teiltä arvoisa ministeri oletteko valmis puuttumaan aidosti lapsiperheköyhyyteen esimerkiksi muuttamalla lapsilisät etuoikeutetuksi tueksi jotta myös ne perheet jotka elävät toimeentulotuen varassa saisivat käytännössä ne lapsilisät

rkpn mielestä meidän pitäisi myös asettaa tavoitteeksi että jo kaksituhattakaksikymmentäviisi bktstä neljä prosenttia käytettäisiin tutkimukseen kehitykseen ja innovaatioihin tämä on meidän mielestämme taloudellisen kasvun edellytys se edistäisi vientiä ja se auttaisi meitä myös nostamaan työllisyysastetta vielä enemmän kuin mihin se on tähän saakka noussut kysynkin hallitukselta mitä mieltä olette tästä meidän ehdotuksestamme ja mitä aiotte tehdä sen eteen että tämä toteutuisi

puhemies ministeri orpo te sanoitte aikaisemmin että kannatte huolta kansalaisten työllistymisestä mutta te olette kuitenkin nyt näitten eri ministereitten yhteispäätösten seurauksena hylkäämässä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat nuoret suomessa on kaksisataaseitsemänkymmentä työpajaa joissa työskentelee tällä hetkellä noin kaksikymmentätuhatta nuorta he tarvitsevat tukea arjen hallinnassa ja valmennuksessa heidän tavoitteensa on siirtyä koulutukseen ja työelämään heistä noin kahdeksankymmentä prosenttia siirtyy tämän työpajajakson jälkeen työelämään tai koulutukseen nyt näiden teidän tekemienne päätösten seurauksena enää noin viisi viiva seitsemän työpajaa pystyy tulevaisuudessa toimimaan elikkä noin kaksisataakuusikymmentä työpajaa ajetaan alas tämän seurauksena te tulette jättämään nyt suuren joukon erittäin heikossa asemassa tyhjän päälle te jätätte heidät heitteille teillä ei ole mitään vastaavaa järjestelmää rakennettu jolla turvattaisiin näitten nuorten tulevaisuus

yksi luku joka kannattaa tästä kirjasta myös täällä mainita on miinusmerkkinen mutta vahvasti plussaa ja osoittaa että tämä ei todellakaan ole menetetty hallituskausi yli kolmesataa miljoonaa euroa vähemmän tarvitsee budjetoida ensi vuodelle työttömyysturvamenoihin tuo summa oli vuosi sitten yli sata miljoonaa euroa huikeata hallitus me saimme lahjaksi satatuhatta työtöntä nyt lähes satakaksikymmentätuhatta ihmistä on tämä on parasta sosiaaliturvaa moneen moneen kotiin arvoisa puhemies tiedämme myös että pelkästään euroilla ei heikoimpien asemaa auteta vaan keskiössä ovat palvelut ja sitä tämä hallitus halusi lähteä tekemään kärkihankkeilla joittenka yhteissumma mitataan myös sadoissa miljoonissa euroissa olemme tukeneet vanhusten palveluja koti ja omaishoitoa lasten perheitten ja nuorten palveluja sekä osatyökykyisten palveluja myös nämä on hyvä muistaa kun arvioidaan tämän hallituksen aikaansaannoksia

on myös aivan oikeansuuntaisia panostuksia vaikka suuruusluokista meillä on usein suuriakin erimielisyyksiä tässä keskustelussa on peräänkuulutettu vastuullisuutta ja tulevaisuudenuskoa kaikki keskustelussa nostetut asiat ovat tärkeitä ihmiset ovat tärkeitä on silti aivan liian vähän puhetta aiheesta jonka aliarvioiminen tekee oikeastaan tyhjäksi kaiken muun politiikan ja se on ilmastonmuutos

arvoisa puhemies se on ihan totta että perussuomalaiset nimenomaan perussuomalaiset vastustivat kaksituhattaviisitoista sitä että me pidämme rajan auki koska olisimme voineet säästää miljardeja euroja kun vasemmistoliitto sanoi että tuli enemmän turvapaikanhakijoita kuin heidän aikanaan niin minä aina ajattelin että nämä muut puolueet tulevat ensin että mukava kuulla että vasemmistolaiset ovat tulleet myös mutta sitten ministeri orpo asiantuntijoiden mukaan talouskasvu euroopan talouskasvu ja maailman talouden kasvu ovat itse asiassa näiden meidän työpaikkojemme ansiota elikkä siis ne työpaikat ovat tulleet kasvusta huolimatta eli hallituksesta huolimatta sen takia haluaisin kysyä mitkä ovat nyt ministerin ne toimet joilla on oikeasti parannettu suomalaisen yrittäjän elämää ne konkreettiset byrokratiatalkoot ja millaista teollisuuspolitiikkaa te aiotte tehdä jotta esimerkiksi porin venatorin työpaikat voidaan säilyttää suomessa

rouva puhemies jatketaan siitä mihinkä äskeisessä puheenvuorossa jäätiin edustaja heikkinen hehkutti hallituksen hyviä toimia että työttömyysvakuutusrahastomaksuja voidaan rajoittaa eli kokoomukselle tuli se huomenlahja siitä että kolmensadan miljoonan verotusvaroista pystyttiin luopumaan kysynkin nyt ministeriltä millä lailla te katsoitte silloin kun teillä oli tätä hallituksen keskinäistä keskustelua että voidaan vielä verotusta alentaa nousukaudella kun me tiedämme että suomi elää kuitenkin kriisistä kriisiin me emme voi sille mitään että joka tapauksessa yritystoiminnassa tapahtuu aina notkahduksia ja nyt olemme juuri siinä tilanteessa missä on loppumassa suoria työpaikkoja satakunnassa porissa

ja luultavasti näin tuleekin tapahtumaan eikö juuri nyt olisi pitänyt niitä varantoja kasata ja jo nähdä että niillä kriisejä pystytään hoitamaan vaikka erilaisilla rakenteilla mutta miksi tämä ideologinen koko ajan kasvun tyrehdyttäminen sinne puolelle on

arvoisa puhemies ministeri orpo kertoi että kestävään kehitykseen aiotaan jatkossa panostaa ja ja tämä on minusta erittäin hyvä asia mutta minulle jäi myös hiukan epäselväksi tätä kirjaa lukiessani että mitä se konkreettisesti tarkoittaa koska mielestäni asia on hiukan läpinäkymättömällä tavalla kirjoitettu kirjoitettu tähän budjettikirjaan esimerkiksi kestävään kehitykseen kuuluu oleellisesti hyvinvointitalous ja minä en kyllä löytänyt hyvinvointitaloutta tästä budjettikirjasta

hallituksen säästöt lapsiin ja vanhuksiin toimivat nimittäin aivan eri suuntiin kuin kestävän kehityksen idea on eikö lopultakin olisi aika ottaa hyvinvointimittarit käyttöön bruttokansantuotteen rinnalle jotta saataisiin kestävän kehityksen toteutuminen todella kokonaisvaltaisesti arvioitua

vuoden tuloveroesitystä sehän on hyvin tasapuolinen ja suhdanteen huomioon ottava ja siinä annetaan kaikilla tulotasoilla asteikkoihin ansiotason nousua vastaavat korotukset sitten erityisen tärkeää on historiallisen suuri perusvähennyksen nosto sen maksimihan nousee kolmestatuhannestasadasta eurosta kolmeentuhanteenkolmeensataanviiteen euroon muutaman kympin korotuksia on tehty tällä kaudella joka vuosi ja aikaisemmilla kausillakin mutta tämä on historiallisen korkea työasuntovähennystä nostetaan kahdestasadastaviidestäkymmenestä eurosta neljäänsataanviiteenkymmeneen euroon eli kahdellasadalla eurolla se auttaa niitä jotka joutuvat pitämään kahta työpaikkaa ja edistää myöskin työvoiman liikkuvuutta ja työn vastaanottamista kauempaakin
annetaan ministerin välillä vastata ministeri orpo riittääkö kaksi minuuttia olkaa hyvä
arvoisa arvoisa puhemies vielä tästä työn verotuksesta mehän emme siis joutuneet koskaan neuvottelemaan siitä tilanteesta jos tätä tvrn laskua ei olisi tullut mutta kyllä se lähtökohta miksi se ajatus että pidetään huolta että kenenkään verotus ei kiristy liittyy muun muassa niihin kuuluisiin lomarahaleikkauksiin kompensoisi kiky sopimuksesta tulevaa pienipalkkaisen julkisen sektorin työntekijän verojen kiristymistä minusta se olisi väärin olisitteko te siellä vasemmalla halunneet että ne kiristykset olisivat tapahtuneet sen kiky sopimuksen myötä josta minun käsittääkseni erityisesti ette ole pitäneet tämä oli juuri se miten me olemme sen kokonaisuuden ajatelleet ja nyt varmasti aukenee tämä tämä kokonaisuus miksi olemme toimineet niin kuin olemme toiseen asiaan en hirveästi halua palata erityisesti debatoida tästä turvapaikkapolitiikasta mutta haluan nyt vain todeta perussuomalaisille sen että vuonna kaksituhattaviisitoista hallituksen piirissä ihan yhdessä päätimme sen että sisärajatarkastuksia ei palautettu ruotsin rajalle vaan aloitettiin tehostettu ulkorajavalvonta jolla saatiin sama tulos se tehtiin yhdessä yksikään perussuomalainen ei sitä silloin vaatinut ja me olimme ihan tyytyväisiä silloin tehtyyn tehtyyn politiikkaan kestävä kehitys kestävä kehitys stmn budjettiluokassa tässä keltaisessa kirjassa sivu kuusisataakahdeksankymmentä kuvataan sitä miten esimerkiksi stmn osalta kestävän kehityksen mittaristo ja sisältö tuodaan sisälle budjettiprosessiin niin kuin sanoin aikaisemmin tämä on huikea työkalu ja jatkossa kun tehdään budjetteja kehysbudjetointia lisätalousarvioita voi tätä kautta seurata miten eurot ohjautuvat kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen jos joku valo vilkkuu punaisella niin sinne vähemmän jos vihreällä sinne enemmän rahaa tämä on tämä on mielestäni hieno suomalainen innovaatio se on tehty yhdessä järjestöjen asiantuntijoiden kanssa vuosi on trimmattu ja nyt ollaan jo todella pitkällä niin pitkällä että kansainvälinen kiinnostus on suurta

viime viikolla minun luonani vieraili täällä eduskunnassa noin yhdeksänkymmentä henkilöä ja heillä jokaisella oli yhteinen ihmetyksen aihe se oli se missä todellisuudessa hallitus elää se liittyy vahvasti siihen mistä täälläkin ollaan keskusteltu tänään hallituksen jäsenet ovat kertoneet kuinka hienoja uudistuksia on tehty kuinka tuloerot eivät ole kasvaneet ja kuinka kaikilla menee tällä hetkellä paremmin kuin ennen näin ei kuitenkaan ole kun ihmiset omassa arjessaan tietävät että he joutuvat valitsemaan onko heillä rahaa ruokaan vai onko heillä rahaa lääkkeisiin lapsiperheköyhyys on thln mukaankin yhä kasvanut satakaksikymmentätuhatta lasta elää köyhyysrajan alapuolella se on kestämätön tilanne kun ottaa huomioon että lapsia syntyy nälkävuosien ja kyllä täytyy ihmetellä aivan aidosti valtiovarainministerin kehulistaa puhemieskään ei meinannut saada teitä pois sieltä pöntöstä kehumasta kun teillä valtiovarainministeriön omat budjettitulonjakovaikutukset kertovat siitä että kaksi alinta desiiliä ovat ne jotka häviävät tässä teidän budjetissa

arvoisa puhemies olisin halunnut kehua hallitusta näistä uusista työpaikoista mutta toki vastata siihen että valtiovarainministeri ei taida muistaa että kun olitte sisäministerinä niin kyllähän me näistä asioista keskustelimme myös hallinto ja turvallisuusjaostossa ja kahden kesken siitä että nyt jos koskaan olisi syytä harkita että ruotsin raja laitettaisiin hetkeksi kiinni ja miksi tämä olisi pitänyt tehdä näinhän toimii tänä päivänä jos ette satu tietämään esimerkiksi ranska italiasta kun mennään sisärajojen yli siellä vuorokaudessa käsitellään sen turvapaikanhakijan asylum lausunnon todellinen painoarvo ja hänet palautetaan takaisin italiaan tämän me kuulimme juuri viime viikolla kun olimme hallinto ja turvallisuusjaoston matkalla italian parlamentissa monet maat euroopassa käyttävät tätä sisärajatarkastustulkintaa nyt hieman eri tavalla kuin täällä suomessa on käytetty he eivät hyväksy sitä että sisäistä liikehdintää tapahtuu siinä mielessä toivoisin arvoisa ministeri että me voisimme pikkaisen elää tässä hetkessä euroopan ytimessä ja puolustaa omia rajojamme emmekä antaa ihmisten vaellella vapaasti täällä ja valita mieleistänsä turvapaikkaa ja sitä mistä he sitä hakevat sillä he tulevat turvallisesta maasta ruotsistakin tänne

arvoisa puhemies täällä on kritisoitu paljon ilmastonmuutoksen vastaisia toimia joita hallitus muka ei tee tee tässä ollaan kyllä vahvasti väärässä tällä kaudella hallitus on noussut ilmastonmuutoksen torjunnassa maailman kärkikastiin ja tästä on lukuisia kansainvälisiä vertailuja jotka näin todistavat on selvää että mikään maa ei tee riittävästi maailmassa mutta tässä muutamia toimia tältä kaudelta

edes kertoa

puhemies edustaja kosonen valitettavasti ilmastonmuutoksen kannalta ratkaisevaa on vain se kuinka paljon ilmakehään sitä hiiltä menee ja paljonko sieltä saadaan pois nyt näyttää siltä että hallituksen hakkuupolitiikka mitätöi sinällään mittavat myönteiset ilmastotoimet

sen takia minä todella toivoisin että tässä asiassa hallitus osoittaisi suoraselkäisyyttä ja kantaisi sitä vastuuta

rouva puhemies nyt elämme nousukautta mutta täällä on muutamissa puheenvuoroissa ihan aiheellisesti muistutettu siitä että nousukausi saattaa olla nurkan takana taittumassa ja korkopolitiikka on hyvin todennäköisesti kiristymässä brexit emun kehitykseen liittyvä epävarmuus on paljon sellaisia asioita jotka saattavat kyllä hyvin nopeastikin muuttaa näitä näkymiä siinä mielessä edellisessä debattipuheenvuorossani peräänkuulutin sitä että työllisyysasteen puskeminen yhä vain paremmalle tasolle on se tapa millä me pystymme varautumaan tähän hyvinvointiyhteiskunnan pohjan kestämiseen välityömarkkinoitten kehittäminen mutta myöskin tällä hetkellä voimassa olevien hyvien työllisyyskokeilujen esimerkiksi näitten kuntatyöllisyyskokeiluitten voimassa pitäminen ja niitten jatkaminen on äärimmäisen tärkeää koska se että me henkilökohtaisesti opastamme sitä työtöntä henkilöä ja pidämme ihmisistä huolta tuottaa kaikkein parasta tulosta tässä työllisyyspolitiikassa ei se että laitetaan nettiin hakemaan työpaikkoja me tarvitsemme sitä henkilökohtaista kohtaamista kysynkin ministeriltä

arvoisa puhemies edustaja yanar puhui mielestäni aika kovaan sävyyn menetetyistä mahdollisuuksista mielelläni haluaisin kysyä edustaja yanarilta mitä mieltä ovat nämä satakaksikymmentätuhatta uutta työllistä ja heidän perheensä tästä hallitustaipaleesta onko tämä heidän mielestään menetetty mahdollisuus tai onko sekin että tutkimusrahoitukseen on tehty sadankahdentoista miljoonan pysyvä korotus menetetty mahdollisuus tai sitten se että vihreiden ollessa oppositiossa suomi on nostanut merkittävästi sijoitustaan ilmastopolitiikan edistämisessä noin kuudenkymmenen maan vertailussa suomi sijoittui kolmeksikymmeneksikahdeksi vuonna kaksituhattaviisitoista tänä vuonna ollaan jo sijalla sijalla yhdeksän oliko sekin teidän mielestänne menetetty mahdollisuus

arvoisa rouva puhemies kiinnittäisin kahteen asiaan huomiota en olisi kauhean levollinen sen suhteen miltä tämä taloudellinen kasvu ja viennin näköalat tulevaisuudessa näyttävät jos kasvu on tuota vähän yli prosentin luokkaa seuraavina vuosina tämän vuoksi kaikki nämä tulevaisuusinvestoinnit ovat erittäin tärkeitä jotta tämä kasvun pohja varmistetaan ja ne liittyvät tutkimukseen ja tuotekehitykseen vaikka niitä määrärahoja nyt on lisätty täytyy olla kuitenkin rehellinen ja todeta että ne leikkaukset ovat olleet suuremmat kuin nyt nämä paikkaukset ovat ja tarvitaan lisää toinen liittyy osaamiseen meillä on yli miljoonan aikuisväestön ihmisen ammatillisen uudelleenkoulutuksen tarve tässä maassa ja se liittyy investointimaaperään niin että tähän maahan kannattaa investoida se liittyy tuottavuuden kasvuun näitä uuden ajan teollisuuden ja palvelujen elinkeinotoiminnan edellytyksiä ja viennin edellytyksiä meidän pitää vahvistaa ja ja niitä näkyy vähän heikosti tässä budjetissa toinen asia liittyy siihen että jos me pyrimme nostamaan työllisyysasteen vähintään seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin niin silloin pitää tehdä toimia vaikeimmin työllistettävien työllistämiseksi osatyökykyisten saamiseksi työmarkkinoille piilotyöttömien saamiseksi työmarkkinoille nyt tämä kasvupalvelupaketti rajoittaa kuntien edellytyksiä järjestää työllisyyttä kunnat laittavat yli miljardin vuodessa rahaa työllisyyden hoitoon ja nyt tehdään rajoituksia ja esteitä tässä mielessä tämä ajatus siitä että kuntien

puhemies totta kai turvapaikkatilanne on sellainen asia mikä euroopan tasolla pitää pystyä ratkaisemaan mutta kun katsotaan kansallisesta näkökulmasta viime vuonna suomeen noin kaksituhatta uutta turvapaikkahakemusta niin kyllä suomen osalta tilanne on saatu kuntoon euroopan osalta ei voi sanoa samaa mutta suomen osalta voi

että ollaan saatu ehkäistyä turvapaikanhakijoiden tuloa eurooppaan minusta ei ole vastuullista se että tätä sopimusta vastustaa siniset ei halua rajoja auki eikä kiinni vaan rajoista on pidettävä huolta tähän liittyy totta kai turvallisuus muun muassa nämä puolustusvoimien sata uutta työpaikkaa kysyisinkin arvoisalta ministeriltä kun katsotaan seuraavien vuosien taloutta ja tämä on varmasti asia minkä moni puolue ja edustaja täällä jakaa niin miten katsotte että voimme käyttää mahdollisimman paljon varoja suomalaisten turvallisuuden hyväksi sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden osalta

arvoisa puheenjohtaja totta kai me iloisia jokaisesta työpaikasta joka on syntynyt mutta niin kuin tässä tuli että siinä vaiheessa kun tehdään leikkauslistoja niin niin tämä hallituskin otti niiltä kenellä on kaikkein vähiten ja nyt kun olisi ollut aika antaa takaisin nämä rahat olisi pitänyt ensisijaisesti palauttaa näille kaikkein heikoimmassa asemassa oleville niille eläkeläisille niille pelkän opintotuen varassa eläville niille sairaille joiden lääkekorvauksen katto on noussut olisi pitänyt huolehtia niistä kaikkein heikoimmista

joka tässä yhteyskunnassa on kasvamassa me olemme nyt jo menettäneet monia nuoria he eivät pärjää enää koulussa heillä ei ole tulevaisuudennäkymiä perusrahoitus vahva rahoitus niin peruskoulutukseen kuin varhaiskasvatukseen siitä löytyy ne tulevaisuuden eväät
arvoisa rouva puhemies tämän hallituksen viimeisen talousarvion painopisteet ovat tulleet kahdelta osin hyvin esille työ työllisyys ja sivistys mutta se kolmas turvallisuus on jäänyt vähän pienemmälle osalle tässä keskustelussa turvallisuuden tunne

kutsuttaessa edes ehdi kiitosta tästä kiitosta myös suojelupoliisin lisäpanostuksista myös armeijaan tulee lisäpanostusta mutta toivoisin että täällä eduskunnassa löytyisi vielä laaja yhteisymmärrys siitä että saisimme tiedustelulainsäädännön mahdollisimman nopeasti voimaan sillä se on tärkeä osa tätä kokonaisturvallisuutta

näistä tietävän mutta onneksi sitten myytinmurtaja edustaja heinäluoma kävi tämän asian läpi ja niinhän se on niin kuin nämä budjettikirjat todistavat kun katsotaan että hallituksen päätösperäinen politiikka aiheuttaa sen että pienemmissä

satonen voisi kertoa minkä takia tämä hallituksen esitys on niin pöhkö ja se pitää hänen lakialoitteellaan muuttaa tämän voisi puhemies kyllä tehdä jospa hallitus uskoisi ainakin omia edustajiaan
täältä jaetaan puheenvuorot edustaja talja arvoisa
puhemies hallitus on lähtenyt vastuullisesti valmistamaan suomalaista yhteiskuntaa meitä odottavia suuria ongelmia vastaan tarvitsemme leveämmät hartiat sitä varten maku sote uudistus mutta meidän suurin ongelmamme on kuitenkin työn tekeminen suomalainen huoltosuhde tulee heikkenemään siten että tällä hetkellä meitä on työssä noin neljäkymmentäseitsemän prosenttia viidentoista viiva kahdenkymmenen vuoden päästä määrä on alle kolmekymmentä prosenttia nyt hallitus on pystynyt lisäämään työllisyysastetta viidellä prosentilla se on hyvä alku mutta meidän täytyy myös muita työn tekemisen edellytyksiä parantaa sen takia tarvitsemme sosiaaliturvan kokonaisuudistusta ja siihen suuntaan meillä on jo tällä hetkellä monia

työn tekemistä edistäviä asioita viety eteenpäin työaikauudistusta on viety eteenpäin siten että tällä hetkellä hallituksen esityksessä on muun muassa että

puhemies viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu paljon politiikan väärinymmärryksistä nuo keskustelut tulivat mieleeni kun kuuntelin kuuntelin sosiaalidemokraattien ryhmäpuheenvuoron ojala niemelän puheenvuoron ja sosiaalidemokraattien puheenvuoroja totesitte että hallituksella ei ole oikein koskaan oikea aika miettiä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten tilannetta kysyn oletteko te olleet koskaan hallituksessa joka näin merkittäviä parannuksia tekee vähimmäispäivärahat nostetaan työmarkkinatukea vastaavalle tasolle puhutaan kahdestakymmenestä eurosta kuukaudessa pienituloisille toisen asteen opiskelijoille alle kaksikymmentä vuotiaille tulee oppimateriaalilisä noin neljäkymmentäseitsemän euroa kuukaudessa takuueläkettä korotetaan tuloveroratkaisut eivät lisää tuloeroja ne painotetaan pieni ja keskituloisiin työllisyys kasvaa kysynkin oletteko milloinkaan olleet hallituksessa joka tällä tavalla kitkee eriarvoisuutta ja kannustan hallitusta puskemaan eteenpäin vaikka oppositio vastustaa vastustaa menkää eteenpäin koska kaikkien suomalaisten etu etenkin kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien etu on se että tulee lisää uusia työpaikkoja

kyllä olen ollut hallituksessa vuoden kaksituhattakolme vanhasen hallituksessa joka merkittävästi paransi kaikkein pienituloisimpien asemaa teki peräti kaksi eri köyhyyspakettia jotka vaikuttivat laveasti sitten erilaisten etuuksien parantamiseen viime hallituksessa en kylläkään ollut mutta muistelen kun puhemiehen korokkeelta seurasin että se teki aika merkittäviä parannuksia toimeentulotukeen kaikkien säästöjen keskellä ja myös työmarkkinatukeen ja työttömyyspäivärahan parannukseen kyllä niitä on tehty ennenkin mutta se mistä aidosti olen todella huolissani on se kun kolme vuotta hallitus on tehnyt näitä leikkauksia sanonut että ne yhtäkkiä me joudumme huomaamaan että ollaan tilanteessa jossa samaan aikaan kun pienituloisilta ihmisiltä on viety annetaan erittäin suuria veroetuja näille erityisryhmille niin kuin apteekkarivähennyksen saajat niin kuin miljoonaperintöjen helpotukset tai sadan hehtaarin metsätilojen omistajia helpotetaan siirtämään omaisuuttaan jälkeläisille

rouva puhemies on syytä huomata se kun tämän budjettiesityksen lukuja tarkastelee että kun tämä kausi alkoi niin oppositiosta huudettiin että nämä työllisyystavoitteet ovat utopiaa mikään ei toteudu sillä keinoin kuin te esitätte arvoisa pääministeri näinhän sanottiin kolme vuotta sitten saman viestin kuuli kuuli varmasti valtiovarainministeri korvat punaisena kun ei mikään onnistu nyt kun se on toteutunut niin nyt teillä on valtava hätä selittää miksi näin kävi eikö jonain päivänä teillä arvoisa oppositio käy mielessä että kannattaisiko politiikan vaikuttavuuteen kiinnittää huomiota kun te olitte hallituksessa syntyi satatuhatta työtöntä ja kaksikymmentä miljardia valtionvelkaa onhan sillä politiikalla vaikuttavuutta hyvänen aika jos te ette näitä lukuja huomaa niin kummallisiahan nuo luvut ovat jos ei ainakaan mielessä pysy minä minä en sille mahda mitään arvoisa puhemies tämän vaalikauden isoin juttuhan on ollut biotalous metsien tuotosta on saatu tähän maahan lisää uutta kasvua ja samalla linjalla pitää jatkaa totta kai kaikennäköisiä aloitteita pyörii joilla yritetään estää maan järkevä taloudenhoito mutta ei kaikkien hurjien puheiden mukaan kannata lähteä juoksemaan

puhemies kun uudistuksia tehdään niitä pitäisi tehdä niin että kansalaiset kokevat että niissä on oikeudenmukaisuus mukana valitettavasti näin ei ole asianlaita esimerkiksi siinä mitä tulee hallituksen ajamaan keskittämisasetukseen ja silloin puhun aluesairaaloista ja keskussairaaloista tällä hetkellä meillä on suomessa se tilanne että hyvin toimivia sairaaloita ajetaan alas keskustavetoinen hallitus on silmät auki tietoisesti vaatinut että edes pienempiä leikkauksia ei saa enää iisalmessa pietarsaaressa raumalla raahessa ja niin edelleen tämä on ollut surullista nähtävää ja toivon että hallitus heräisi koska näillä toimenpiteillä ei todella saavuteta säästöjä tällä hetkellä potilaita laitetaan matkustamaan kela takseissa jotka eivät myöskään toimi matkat ovat pidentyneet ja potilasturvallisuus on kärsinyt hallitus koska aiotte herätä koska aiotte tehdä oikeudenmukaisia päätöksiä myös näissä asioissa

edustaja hoskoselle pakko todeta että kun edustaja ojala niemelä puhui näköalattomuudesta niin kyllähän painopiste pitkälle silloin on tulevaisuudessa ja se huoli on oikeasti aito kuten edustaja ihalainen totesi talouskasvu ei ole ikuista kasvu ei ole ikuista joten kysymys kuuluu mitkä ovat ne kasvun moottorit arvoisa ministeri joihin te uskotte pitkällä aikavälillä

kaksituhattakaksikymmentä luku nyt näyttää suomen kannalta koska on ihan selvää että meidän pitää löytää ne kestävän kasvun eväät ruotsiin verrattuna meidän elinkeinorakenne on paljon kapeampi me olemme edelleen alttiimpia iskuille kuin esimerkiksi ruotsi tai tanska saksasta nyt puhumattakaan

arvoisa rouva puhemies suomi on noussut kärkeen onnellisuustilastoissa olemme onnellisin maa kyllä minä ihmettelen sitä meillä on leipäjonoja meillä on leipäjonoja ja meillä on ihmisiä jotka eivät todellakaan ole kertomassa sitä millaista heidän onnensa on he ovat tuolla toreilla he tulevat juttelemaan he ovat yleensä pieneläkeläisiä tehneet koko elämänsä työtä ja saavat pientä eläkettä ja joutuvat miettimään ostavatko lääkkeet vai ostavatko ruoan ja kyllä minä ajattelen näin että ehkä kaikkialta ja kaikilta ei ole kysytty olemmeko me onnellisia meillä on leipäjonoja siellä ihmiset jonottavat rieskaa minusta se on aivan järkyttävää ja siellä on myös maahanmuuttajia itse asiassa tämä kyselyhän tehtiin myös sillä tavalla mitenkä onnelliseksi maahanmuuttajat kokevat itsensä ja siinäkin suomi nousi ykköseksi mutta leipäjonoissa on myös maahanmuuttajia olen ollut porvoossa muun muassa leipäjonossa sitten näistä vanhuksista kotihoidon osuus lisääntyy tehostetun palveluasumisen määrä ei vanhainkodit ja laitoshoito vähenevät onko se hyvää politiikkaa minä näen että vanhukset unohdetaan ja pyydän teiltä pitäkää ääntä siitä että saadaan sinne resursseja ja että hoitajamitoitusta ei heikennetä poliisit on huomioitu hoitajat myös

edellinen hallitus on tehnyt tuo mielenkiintoisen lisävivahteen tähän keskusteluun edustaja sarkomaalle voisin todeta esimerkiksi sen että edellinen hallitus panosti neljäsataa miljoonaa perusturvan parantamiseen muun muassa tämän työttömyyspäivärahan sadan euron korotuksen kautta edustaja sarkomaa äsken luetteli yhteenlaskettu hintalappu on siis kolmekymmentä miljoonaa joka ainakin minun laskutaitojeni mukaan kuulostaa huomattavan paljon pienemmältä panostukselta kuin mitä edellinen hallitus teki arvoisa puhemies sen lisäksi on populistista ja älyllisesti epärehellistä väittää ettei veroasteen jatkuvalla laskemisella myös olisi vaikutuksia valtiontalouden tasapainoon sekä hyvinvointipalveluiden rahoitukseen ikääntyvässä suomessa on tarvetta myös pitää huolta vanhuspalveluiden laadusta minkä lisäksi huolena on se että näillä jatkuvilla leikkauksilla joihin siis verojen laskemisen vuoksi paine pysyy yllä myöskin leikataan sellaisista investoinneista mitä tarvitaan työllisyysasteen nostamiseksi kuten koulutusinvestoinneista ja työllisyyspalveluista

arvoisa rouva puhemies täällä on käytetty useita hukattuja ja menetettyjä puheenvuoroja niin yritän nyt sitten olla hukkaamatta omaani ja teidän muidenkin aikaa ja osoittaa muutaman kiitoksen valittamisen aihettakin tietysti varmasti olisi ja vaikka olen hallituspuolueen kansanedustaja niin en ihan kaikkeen ole tyytyväinen mutta ajattelin nyt keskittyä enemmän kiittämään ja muutamaan kehitysajatukseen ensimmäisenä kiitoksia kaikille eduskuntapuolueille siitä että tämä sotainvalideihin ja epäoikeudenmukaisuus korjataan ja me tämä sukupolvi yritämme edes vähän maksaa sitä omaa kunniavelkaamme kiitos siitä että minimipäivärahoja korotetaan ei vain työttömyysturvaa niin kuin joskus melkein satanen ihan ihmisten minimiturvaan ja kiitos siitä että maatalouden hätään taas löydettiin rahaa vaikka tietysti kestäviä ne ratkaisut eivät tällä hetkellä ole tarvitaan markkinat toimimaan arvoisa puhemies vielä yksi kiitos ei minulla riitäkään aikaa kehitysehdotuksille kiitän siitä että ensimmäisen kerran seutukaupungit on otettu meidän alue ja elinkeinopolitiikassa huomioon se on ollut ainakin meidän keskustalaisten laaja tavoite ja tukea on tullut muistakin puolueista haluan kiittää että ei enää hirveästi hukattaisi näitä puheenvuoroja ja aikoja täällä

arvoisa puhemies ensin kaksi kiitosta mittaluokka ei ole se mitä tarvitaan mutta tki rahoituksessa ollaan kuitenkin vaihdettu suuntaa vähän oikeampaan kuin mihin tähän saakka oltiin menty edustaja mäkisalo ropposen täällä jo esiin nostama budjetointi ensimmäiset askeleet kestävän kehityksen ja meidän hallinnonaloille toki siinä sitten kunnianhimon tasoa on lisättävä jotta me tässä ilmastonmuutosasiassa oikeasti etenemme sillä tavalla kuin maailman kehitys vaatii sitten se kysymys mikä kyllä jää ilmaan täällä on paljon kehuttu työllisyyden paranemista siitä me olemme iloisia mutta jotta se olisi kestävää ja tulevaisuusorientaatio todellinen niin silloin meidän tietysti pitäisi miettiä mitkä ovat kaksituhattakaksikymmentä luvun työllisyystekoja siinä me palaamme tähän oppivelvollisuuden laajentamiseen toiselle asteelle peruskoulun varassa ei työllisty meillä on se jatkuva liki viidentoista prosentin

uudistusta tee ja me näemme nämä tulokset sitten tulevaisuudessa tähän toivoisin edelleen valtiovarainministeri orvon kommentit kiitos

tämä oppivelvollisuusiän pidentäminen on sinänsä niin kuin oppiriita

ota siihen nyt niin kantaa vaan kysehän on kokonaisuudesta sdpkin on puhunut nyt koko tästä oppimispolusta siitähän on kyse siksi siksi koko koulutusjärjestelmää on uudistettu ja varhaiskasvatusta siihen on oikeasti panostettu vaikka vaikka voisi yleisen keskustelun perusteella muuta ajatella peruskoulu viime kaudella laitettiin liikkeelle yhdessä opetussuunnitelmien loppuun lukiouudistus on käynnissä toisen asteen uudistus on tehty jossa on paljon hyvää eli siis lähtökohta on se jos ajatellaan nyt koulutusjärjestelmän uudistaminen kantaa meidän jokaisen lapsen jokaisen niistä viidestäkymmenestätuhannesta toivottavasti jatkossa yli hyvään elämään antaa valmiudet vastata digitalisaatioon teknologian muutokseen muuttuviin työmarkkinoihin globaaleihin työmarkkinoihin tästä on kyse eikä sitä yhdellä lailla ratkaista te korostatte sitä niin valtavan paljon kokonaisuus on se mikä oikeastaan pitää saada jos pysytään tällä koulupuolella vielä liikkuva koulu oli kärkihanke ja näiden kärkihankkeiden ajatus oli nimenomaan se että niitä annetaan sellaisiin jotka pistetään liikkeelle jotka muuttuvat pysyväksi toiminnaksi niin että saadaan jotain hyvää liikkeelle ja kyllä koulut ovat ottaneet tämän liikkuvan koulun omakseen nyt se on tehnyt sen tehtävänsä

työtöntä tällä hetkellä niin todella monen osalta on kyse siitä ettei kannata ottaa työtä vastaan jos käteen jää vähemmän jää vähemmän vaikka kävisi siellä siellä kaupassa töissä se on se isoin ongelma se ei ole työttömän vika vaan järjestelmän vika on aivan erinomainen asia että kaikki eduskuntapuolueet tuntuvat olevan sitoutuneita sosiaaliturvan uudistamiseen ensi kaudella mutta se vaatii perusteellisen valmistelutyön
arvoisa

on pakko jatkaa vielä tätä oppivelvollisuuden laajentamiskeskustelua totta kai varhaiskasvatus esiopetus peruskoulu muodostavat jatkumon kun luin ammatillisen reformin lainsäädäntöä ja kävin eri maiden tilanteita lävitse niin kuulkaa ministeri orpo kuusikymmentä prosenttia jatkaa peruskoulun jälkeen kuin kymppiluokan tyyppisessä he eivät ole saaneet niitä valmiuksia siirtyä jatkoon lukioon tai ammatilliseen kuusikymmentä prosenttia ja nyt professori roope uusitaloa myöten nähdään että tämä on koko yhteiskunnan edun mukaista mutta olette siinä mielessä ministeri orpo oikeassa että tämä vaatii myös peruskoulun pedagogista ja sisällöllistä kehittämistä jotta lapsille tulee itsestäänselväksi se että

lyhyemmässä ajassa pitää mennä perille edustaja pakkanen
arvoisa rouva puhemies koetan olla hukkaamatta ajatusta että aika riittää minusta tässä valtion talousarvioesityksessä on erittäin hyviä asioita muun muassa työllisyyteen liittyvät asiat on on merkittävä asia että on yli täällä on pohdittu sitä onko veroja laskemalla luotu uusia työpaikkoja jos se logiikka toimii niin että kun veroja lasketaan työpaikkoja syntyy mistä tulee enemmän verotuloja niin kyllä minun mielestäni se on ihan kannattavaa toimintaa voi ajatella niin päin että veroja laskemallakin voi työpaikkoja syntyä erityisen tyytyväinen kuitenkin olen tähän puolustusvoimien ja rajavartioston huomioimiseen tässä talousarvioesityksessä koska siellä on vuosien saatossa todettu että henkilöstö tarvitsee lisää resursseja voimavaroja tässä on nyt kuultu henkilöstön ääntä ja puolustusvoimat saa muun muassa sata htvtä

puhemies kun täällä on vähän menneitä muisteltu niin minäkin nyt sen verran muistelen että tasan kolmetoista vuotta sitten kun edustaja heinäluomasta tuli valtiovarainministeri heinäluoma ensimmäinen asia minkä hän täällä esitteli eduskunnalle oli varallisuusveron poistaminen neljältäkymmeneltätuhannelta suomen kaikkein rikkaimmalta kaksi miljardia suurin piirtein on näin siirtynyt tässä viidentoista vuoden aikana mutta se siitä edustaja elo puhui turkista unohti kyllä sen mainita että euroopan unioni maksaa monet monet miljardit joka vuosi turkin erdoganin hallinnolle hallitukselle jota nyt en ansainneena mutta lopputulos on se että siellä on rajat kiinni tämä sosiaaliturvan uudistus on on todella tärkeä ja ministeri esitti hyvin hyvin ne perusteet ja lähtökohdat toivon todella että sen valmistelu on on vauhdissa ja sitä viedään eteenpäin työhön kannustavaksi ja sitten myös niin että se takaa kaikille suomalaisille kohtuullisen toimeentulon
arvoisa rouva puhemies kun tämä hallitus löi kasaan tavoitteita siitä mitä hallitusohjelmassa tulisi saada aikaan niin aika harva uskoi siihen että niitä on mahdollista saavuttaa mutta kuten olemme tänään kuulleet ja budjettiesityksestä voimme todeta niin niin vain on hallitus keskeiset tavoitteensa saavuttanut ja se on tietysti määrätietoisen työskentelyn ansiota erityisen hienoa on on se että työllisyys on kasvanut ja tähän liittyen olenkin hyvin huolissani siitä kun tuolta salin vasemmalta laidalta ei tunnuta olevan kiinnostuneita lainkaan siitä mitä eduskunta voisi tehdä työpaikkojen lisäämiseksi siellä pääasiassa vaaditaan lisää tukia ja tällaista muuta mutta se mitä me voimme täällä tehdä sen lisäksi vielä enemmän että työpaikkoja saadaan se minua huolestuttaa vai onko niin että sosiaalidemokraattinen puolue noudattaa puheenjohtajansa antti rinteen viikonloppuna tekemää lin jausta siitä että työpaikkoihin liittyvät asiat eivät eduskunnalle ja hallitukselle kuulu vaan ne kuuluvat vain ammattiliittojen ratkaistaviksi

rouva puhemies kyllä tämän budjetin niin kuin koko lähitulevaisuuden keskeinen tekijä on turvallisuus ja turvallisuushan tulee tietysti siitä että meillä on talouspohja kunnossa meillä on ihmisillä töitä turvallisuus tulee siitä että meillä on huoltovarmuusasiat mietittynä energiakysymykset meidän kotimainen energiatuotantomme on kunnossa ja tietysti myös se että meillä panostetaan ensi vuoden osalta nyt tähän kuivuuspakettiin ja pidetään suomalaisesta ruoantuotannosta huolta on ihan yksi keskeisimmistä turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä myöskin turvallisuuteen panostetaan nyt poliisiin määrärahoja lisäämällä ja puolustusvoimille annetaan hyvin kaivatut sata uutta virkaa jotka vuonna kaksituhattakaksitoista leikattiin niitä pystytään nyt hieman palauttamaan jaksamisongelmat ovat siellä suuret suuri kiitos loppuun siitä että vihdoinkin sotainvalidit ja sotaveteraanit saadaan ensi vuonna samalle viivalle ja heidän palvelunsa pystytään näin ollen takaamaan myös tulevaisuudessa se on meidän kaikkien yhteinen asia

edellisessä puheenvuorossani peräänkuulutin edustaja rinteen näkemystä demokratiasta ja siitä kenelle kuuluu lainsäädäntövalta tässä maassa edustaja rinne on sen jälkeen käyttänyt puheenvuoroja mutta ei ole tähän kysymykseen vastannut tämä on mielestäni oikeasti vakava kysymys edustaja rinne on suuren eduskuntapuolueen puheenjohtaja ja hän todellakin ja nyt en ymmärrä väärin hän todellakin ykkösaamussa viime lauantaina sanoi että suutari pysyköön lestissään ja katsoi että hallituksen ei tulisi puuttua työelämää koskevan lainsäädännön valmisteluun minä todellakin kysyn edustaja rinteeltä ja muilta sosiaalidemokraateilta mistä tällainen demokratiakäsitys on peräisin onko se peräisin mussolinin italiasta jossa todellakin oltiin sitä mieltä että nimenomaan korporaatioille kuuluu työelämää koskeva lainsäädäntö ei parlamentille

tai osia siitä satasesta pitäisi laittaa tämä osoittaa kunnianhimon tai kunnianhimottomuuden tason tässä ikävä kyllä mutta varsinainen uutinenhan tässä keskustelussa oli se minkä myytinmurtaja edustaja heinäluoma tässä totesi että yksi kolmasosa suomalaisista menettää hallituksen esityksen myötä se on tärkeä tieto kaikkein vähävaraisin kolmasosa menettää tämä tuo esille valtiovarainministeriön tietyn silmänkääntötempun että puhutaan aina veronkevennyksistä ilman että mainitaan mitä niillä kompensoidaan kiky leikkauksia ja eläkeindeksejä jolloin lopputulos eläkeläisten osalta on se että

arvoisa puhemies tässä budjetissa on varsin myönteistä myös se että kolmelle eri maakunnalle annetaan

liittyvä siltasopimusmahdollisuus tänään olin kajaanin lähetystön pakeilla kun he miettivät miten miten he voivat toimia tässä tilanteessa jossa kajaanilla on todellinen työvoimapula tällä hetkellä varsinais suomessa ja lounais suomessahan se on ollut jo meillehän varmuudella tulee kolmekymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja näkymä esimerkiksi telakalla on viisi viiva kuusi vuotta eteenpäin siis tällä tavalla vaikka taloudessa on riskejä maailmalla ja suomessa tällaisia pysyviä elementtejä jotka luovat meille hyvinvointia nyt kysymys on se miten näissä maakunnissa siinä on myöskin pohjois savo ja pohjanmaa mukana saadaan ohjelma toimimaan siten että voidaan ennen kaikkea työvoiman saatavuuteen osaavan työvoiman koulutukseen ja myöskin liikenneinfraan vaikuttaa tässä budjetissa on erittäin hyvää tuo että kakkosasunnon verovähennysoikeus nousee neljäänsataanviiteenkymmeneen euroon se on tärkeä asia mutta miten näette kysyn valtiovarainministeri orpolta että nyt tämä positiivisen rakennemuutoksen siltasopimus saadaan toimimaan muissa maakunnissa niin kuin se meillä jo

arvoisa puhemies edustaja juvonen nosti varsin aiheellisesti esiin nuo leipäjonot mitä eri kaupungeissa nähdään varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla valitettava tosiasiahan on se että aika usein köyhyys on sidoksissa työttömyyteen ja sen takia olen hyvin tyytyväinen siitä työllisyyskehityksestä niin kuin monet muutkin täällä että olemme saavuttaneet satakaksikymmentätuhatta uutta työpaikkaa tällä kaudella mutta haluaisin edustaja juvoselle ja muillekin muistuttaa että tässä budjetissa on parannuksia myöskin muille eli täällä on kaikkein pienimpien päivärahojen korotuksia korotetaan työmarkkinatukea kahdellakymmenellä miljoonalla sairauspäivärahan viidenkymmenenviiden päivän omavastuuajan poistoon ehdotetaan nettona neljä pilkku neljä miljoonaa euroa pienituloisimpien eläkeläisten laitetaan kymmenen miljoonaa euroa lisää ylivelkaantuneiden asemaa kohennetaan kaikkein pienituloisimpien pikkulapsiperheiden perusturvaa parannetaan vanhempainpäivärahoja nostetaan nostetaan adoptio ja ja monikkoperheiden asemaa parannetaan ja yrittäjän perheenjäsenen joka ei omista yritystä

ajattelin että kun tämä on niin hieno budjetti niin ministeriaitio olisi täynnä ministereitä ylpeästi tähän vastaamassa ministeri orpo ja nyt hän ei vastannut perussuomalaisten esittämiin kysymyksiin ja nyt hänkin on kadonnut ikävä kyllä mutta esitän nämä silti jospa hän vaikka television välityksellä tai jostakin tuolta missä kulkee kuulisi ja vastaisi elikkä hän ei vastannut siihen tuleeko tämä tämä turvapaikkapoliittinen ohjelma toteutetuksi hän totesi että hän ei mielellään keskustele näistä asioista ihmettelen kyllä sitä koska toin hänelle esille sen että muutamien vuosien sisällä meillä menee rahaa yksi pilkku neljä miljardia pelkästään vastaanottokuluihin ja kotoutukseen että kyllä tähän nyt aika merkittävät summat menee miten valtiovarainministeri ei halua tällaisesta keskustella

rouva puhemies täällä on peräänkuulutettu mikä on sosiaalidemokraattien käsitys parlamentarismista me olemme olleet historiassa se puolue joka on puolustanut sitä silloinkin kun ystäviä on ollut vähän tässä maassa meidän käsityksemme parlamentarismista on se että eduskunnalla on lainsäädäntövalta eduskunta päättää laeista se on aivan selvä asia nyt on kysymys siitä että suomen vahvuus on perustunut kautta historian siihen että meillä on ollut myös vahva sopimusyhteiskunta joka on tukenut parlamentarismia ei ole ollut tässä konkreettisessa lainsäädäntövalmistelussa ja vähän muissakin on unohdettu aito kolmikantavalmistelun periaate hallitus on kuunnellut yhtä etujärjestöä jonka nimi on sy tässä alle kahdenkymmenen hengen yritysten irtisanomisturvan heikentämisessä jos tätä olisi valmisteltu laajalla yhteisymmärryksellä niin kuin aina on tehty työlait tai palkkaperusteinen sosiaaliturva niin tätä hässäkkää ei tässä maassa nyt olisi

rouva puhemies en ole lainkaan kiistämässä sdpn historiallisia ansioita demokratian ja ja parlamentarismin puolustajana mutta kyllä tämä puheenjohtaja rinteen tvn ykkösaamussa lauantaina ilmaisema kanta on todella omituinen hän siis sanoi hallitukselle ja sitä kautta eduskunnalle että kun on kyse tästä pienyrittäjien työllistämislaista kun se liittyy työelämälainsäädäntöön niin suutari pysyköön lestissään eli hallituksen ei tule sekaantua tähän asiaan sehän on käsittämätön näkemys

pitää hämmästellä ja pitää hämmästellä sakn kampanjaa tässä asiassa joka on täynnä valheita

rouva puhemies tässä on puhuttu turvallisuudesta ja meillä on laaja turvallisuuskäsitys jossa siis syrjäytyminen ja osattomuus on ihmisten mielestä se suurin uhka ja turvattomuuden tunteen aiheuttaja täällä on puhuttu poliiseista hienoa niin ja poliisit ovat tärkeä osa sitä ja me tuemme täysillä sitä ajattelua siitäkin huolimatta että hallituksen saldo tämän osalta on miinus sataviisikymmentäyhdeksän poliisia miinus sataviisikymmentäyhdeksän poliisia tällä kaudella me olisimme sosiaalidemokraatteina halunneet että meillä olisi pidetty se poliisien määrä vähintään sillä seitsemäntuhannenkahdensadan tasolla koko ajan mutta suurempi uhka on se että kunnilta jotka huolehtivat ihmisten palveluista ja siitä toimeentulosta viedään satoja miljoonia euroja satoja miljoonia euroa kaikki me kuntapäättäjinä näemme sen omissa kunnissamme kuinka paljon jokaisesta kunnasta viedään ensi vuodelta valtionosuuksia siihen liittyen se osattomuuden ja turvattomuuden tunne tulee nähtävästi kasvamaan koska kunnilla ei ole varaa

arvoisa puhemies tähän edelliseen puheenvuoroon on pakko sanoa että edellisen hallituksen aikanahan pääosa näistä säästötoimista tehtiin kuntien valtionosuuksiin kuten edustaja paatero hyvin tietää mutta pääministeri juha sipilän hallitus tulee jäämään historiaan myönteisessä mielessä siinä mielessä että

elämäntilanteita mitä tulee velkaantumisen hidastamiseen sehän on sitä parasta tulevaisuuspolitiikkaa meidän lapsiamme ajatellen velkataakka jää pienemmäksi kun pidämme pidämme talouden kurissa myönteisestä panostuksesta haluan nostaa vain yhden esille business finlandin rahoituksen merkittävä lisääminen sehän tuo meille työtä ja toimeentuloa vientiä ja tätä talouskasvua ja sitä kautta hyvinvointia jota voidaan sitten kaikkiin hyviin tarkoituksiin kohdentaa

puhemies täällä on kyllästymiseen asti oppositio hokenut kuinka eriarvoisuus kasvaa hallitus oikeasti tekee täsmätoimenpiteitä oikeudenmukaisuuden vahvistamiseksi pienimpiä päivärahoja korotetaan kahdeksallakymmenellä eurolla takuueläkettä korotetaan jo kolmannen kerran peräkkäin sairauspäivärahojen viidenkymmenenviiden päivän omavastuuosuus poistuu kaikkein pienituloisimmilta oppimateriaalilisä tulee vähävaraisten perheiden koululaisille yrittäjien perheenjäsenten sosiaaliturvaa kehitetään sen sijaan vasemmisto oppositio punavihreäoppositio

indeksitarkistuksista joka olisi merkinnyt keskimäärin noin kahdeksaa euroa pikemminkin kohdennettuja toimenpiteitä kuin vääränlaista egalitarismia
arvoisa

täällä on esitelty valtiovarainministeri orponkin toimesta erilaisia koulutuspoliittisia uudistuksia joita on tehty mutta jos me katsomme että se koulutusmiljardi on leikattu kuitenkin lähestulkoon tällä kaudella koulutuksen rahoituksesta niin nämä toimenpiteet joita hallitus esittää nyt valitettavasti eivät vain tule tällä menolla riittämään me kasvamme kaikki mullan alla kyllä siinä kohtaa kun pääsemme lähtötilanteeseen jos tällä menolla etenemme hyvä esimerkki sinänsä hyvästä uudistuksesta joka on nyt kaatumassa tähän leikkaushuumaan on tietenkin ammatillisen koulutuksen reformi tärkeä tavoite mutta koska siitä on tullut leikkausreformi tulokset ovat erittäin huolestuttavia

se on täällä noussut esiin vuonna kaksituhattaviisitoistahan kun tilanne oli niin sanotusti akuutti ja suomeen saapui enemmän ihmisiä hallitus hoiti kansalaisyhteiskunnan ja kuntien kanssa tilanteen varsin hyvin kunnes päästiin siihen tilanteeseen että ryhdyttiin tiukentamaan lakeja heikentämään ihmisoikeuksia ja tekemään sellaisia muutoksia joiden hintaa nyt monet ovat maksaneet jopa hengellään

ei rakennettu päivässä niin ei sitä myöskään pureta päivässä osa vaikutuksista näkyy vasta kymmenien vuosien päästä mutta suunta on kuitenkin selvä kun me katsomme mitä tahansa mittaria koulutuksen periytymistä

lasten olosuhteissa tapahtuneita eroja lapsiperheköyhyyttä ne kaikki näyttävät samaan suuntaan ja se suunta on kasvava eriarvoisuus ja tämä on se ongelma vaikka nämä mittarit muuttuvat hitaasti vaikka ne muuttuvat vähän jälkijättöisesti niitä pitää hyvin herkästi seurata koska ne kertovat sen

mielestäni täällä ei ole kyllin kiitetty hallituksen budjettiriihessä tekemää päätöstä omistavan perheenjäsenen asema yrittäjästä palkansaajaksi työttömyysturvaa myönnettäessä nykyisellään yrityksessä työskentelevää henkilöä joka on yrittäjän perheenjäsen ja asuu samassa taloudessa kuin yrittäjä pidetään yrittäjänä tämä pätee myös silloin kun työsuhteesta on tehty työsopimus ja palkasta maksetaan työntekijän eläkevakuutusmaksut tämä on ollut työttömyysturvalain selkeä epäkohta jonka korjaaminen on on hyvin tärkeää sillä tämän hetkinen laki on johtanut ja johtaa monen kohdalla kohtuuttomiin seurauksiin tämän merkittävän epäkohdan korjaava hallituksen päätös on

puhemies kiitos todella hallitukselle siitä että hyvinvointitalouden idea on mukana siellä stmn sisältökuvauksessa hyvä että tulevaisuusvaliokunnan viestit ovat lopultakin tulleet perille mutta valitettavaa on se että se asia ei kuitenkaan näy siellä määrärahoissa sillä tämän hallituskauden aikana tehdyt säästöt esimerkiksi ikäihmisten ja lapsiperheiden palveluihin eivät todellakaan ole kestävää kehitystä päinvastoin nämä säästöt aiheuttavat yhteiskunnalle tulevaisuudessa kasvavia kustannuksia ja ja tämäkään budjetti ei korjaa tätä tosiasiaa ihan yksi konkreettinen ja erittäin huolestuttava asia on säästää ikäihmisten hoidosta ja hoivasta sillä tilanne on todellakin monin paikoin kestämätön kuten muun muassa edustaja juvonen on täällä ansiokkaasti tuonut esille tällä vanhuspalvelujen laatusuositusten tarkistamisella on ajateltu säästettävän miljoonia euroja ja tämä tarkoittaa väistämättä hoidon ja hoivan laadun heikentymistä ja palvelujen saatavuuden heikentymistä

puhemies ihmettelen edustaja mäkisalo ropposen puheenvuorossa sitä että kuntien tilannetta moititaan kyllähän tällä vaalikaudella kuntien rahoitusasema on olennaisesti parantunut viime vaalikaudella kriisikuntia tai sellaisiksi luokiteltavia kuntia oli kymmeniä tällä hetkellä ihan varma niitä on mutta varmasti sopivat yhteen käteen jos niitä on ollenkaan käytännössähän on niin että kansalaisten palveluiden kannalta kunta on se tärkein yhteisö valtion palveluitahan ovat poliisipalvelut ja työvoimahallinnon palvelut ja niitähän toivon mukaan ihmiset kovin harvoin tarvitsevat joka tapauksessa kuntalaisen palveluiden kannalta kunnan oman kotikunnan talouden tilanne on se ratkaisevin ja sitten se toinen asia mikä on äärimmäisen tärkeä on se saadaanko sinne syntymään työpaikkoja lisää kaiken tämän puheen jälkeen meille jää totuus käteen ja se yksi ainoa totuus on se että olemme lukeneet maailmanmarkkinoilta jo tällä hetkellä varoitusmerkkejä siitä että seuraava lama nostaa jo päätä standard poors varoittikin jo suomalaisia siitä että kannattaa pitää se oma pesä kunnossa ennen kuin lähtee haikailemaan naapurin puolelle

yksi asia joka tietysti vaikuttaa suomenkin budjettiin on tämä euroopan pakolaistilanne tässä edustaja kankaanniemi sanoi turkki sopimuksesta eun ja turkin välillä että joudumme maksamaan miljardeja turkille sehän totta kai pitää paikkansa mutta sille on tietyt ehdot ja siitä on se hyöty että ollaan saatu ehkäistyä turkista tätä turvapaikanhakijoiden tuloa eurooppaan kun nousee tietysti esille mihin perustan väitteeni siitä että heidän puheenjohtajansa perussuomalaisten puheenjohtaja jussi halla aho on sanonut olevansa tätä turkki sopimusta vastaan niin hän on jo europarlamentaarikkona toimiessaan keväällä kaksituhattaseitsemäntoista esittänyt eurooppa neuvostolle kysymyksen jossa hän nimenomaan sanoo että tästä pakolaissopimuksesta pitää luopua ja jopa jäädyttää korkean tason diplomaattiset yhteydet turkkiin jos tällaisella linjalla todella tehtäisiin eu tason ja suomenkin pakolaispolitiikkaa ja hoidettaisiin diplomatiaa niin voi olla aivan varma että turkista lähtisi kolme miljoonaa ihmistä kohti eurooppaa ja miten silloin toimisivat sellaiset rajavaltiot kuin kroatia ja makedonia eivät he pysty näitä ihmisiä hoitamaan joten toisin sanoen ihmiset menisivät eteenpäin ja tulisivat jopa suomeen saakka tämä on täysin suomen kansallisen edun vastainen

arvoisa puhemies edustaja elo en lähtisi niinkään neuvomaan perussuomalaisia turvapaikkapolitiikan tekemisessä koska itse ette ole hallituksessa ajaneet niitä kahdeksaakymmentä kohtaa maaliin saakka jotka sovittiin jo hallituskauden alussa silloin kun perussuomalaiset vielä siellä vastuuta kantoi arvoisa puhemies palaan vielä edustaja viitasen puheenvuoroon koska siinä oli niin paljon käsienpesua sosiaalidemokraattien teoista muinoin katselin teidän vaaliohjelmianne neljän vaalikauden ajalta ja huomasin että jokaisessa ohjelmassa oli voimakas julistus siitä kuinka te pidätte huolta eläkeläisistä työllisistä työttömistä ja kaikista maan ja taivaan välillä olevista ihmisistä

arvoisa rouva puhemies kuntataloudesta voi katsoa kymmenen vuoden jaksoa ja huomata että silloin valtionosuusprosentti oli kolmekymmentäneljä prosenttia kuntien palveluiden osalta nyt se on kymmenessä vuodessa kymmenen prosenttia valtionosuudet ovat laskeneet ja ensi vuonna laskevat lisää siitä syystä että siellä on indeksijäädytykset siitä syystä että tehtävien siirto josta on ajateltu tulevan satoja miljoonia säästöjä ei realisoidu siitä syystä että on tehty kiky jonka korvausta ei ole tuotettu kunnille mukaan tässä tapauksessa meillä on monta syytä joista yhteensä tulee ensi vuodellekin lähes kolmesataa miljoonaa miinusta tästä syystä kunnat ovat tehneet sen kaiken hyvän jotta kuntatalous on tällä hetkellä kunnossa

puhemies kannattaa muistaa tässä irtisanomissuoja asiassa eräs tosiasia sehän on

tuotannollista toimintaa harjoittavia jotka nimenomaan tarvitsevat sitä työvoimaa kun markkinoilla tapahtuu ja vienti vetää ja niin edelleen eihän se pätkääkään koske esimerkiksi kuntaa tai valtiovaltaa työnantajana ei pätkän vertaa ei koske sosiaali ja terveydenhuollon ihmisiä ehkä niissä muutaman hengen yrityksissä saattaa koskea jotka ovat perustaneet yksityisiä yrityksiä mutta tosiasia kuitenkin tässäkin asiassa on se että pienillä yrityksillä se riski väärään rekrytointiin on on paljon paljon suurempi kuin suuressa yrityksessä ja voidaan osastoja vaihtamalla ihminen saada sellaiseen työhön josta hän tykkää pienessä yrityksessä sanotaan vaikka metallifirmassa jossa tehdään töitä

olen itse ollut yrittäjänä yli kolmekymmentä vuotta ja olen tässä kyllä tavannut viime aikoina aika paljon pienyrittäjiä jotka ovat olleet suorastaan loukkaantuneita siitä että hallituksen viesti heille on ollut se että he ikään kuin haluaisivat irtisanoa ihmisiä ja odottavat vain helpotusta siihen miten pääsisivät ihmisistä eroon jokainen tuntemani pienyrittäjä pyrkii siihen että että saisi turvattua ihmisten työpaikat silloinkin kun sillä firmalla menee niin huonosti että siihen ei oikeasti aihetta tunnen monia jotka ovat saattaneet itsensä ja firmansa perikatoon siitä yksinkertaisesta syystä etteivät ole hennoneet irtisanoa ihmisiä joten tämä hallituksen tarjoama lääke on täysin väärä ja suorastaan jopa loukkaava sitten ihmettelen myös edustaja hoskosen logiikkaa siltä osin että hän oli sitä mieltä että edellinen hallitus oli saanut hirveyksiä aikaan ihan omin toimin ja nykyinen hallitus on aivan omin toimin saanut aikaan paljon parannusta seuraavassa puheenvuorossa hän kuitenkin muisti maailmantalouden olemassaolon jolla on jonkun verran merkitystä siinä että jos eu on lamassa suomi on lamassa jos eu nousee niin suomikin sieltä ennen pitkää kömpii huomatkaa se että emme elä tynnyrissä

puhemies ihan oikeita asioita edustaja kontula nosti esille että kuinka paljon erilaisten etuisuuksien heikennykset ja muut sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset minkälainen on niitten kokonaisvaikutus joka usein saattaa näkyä vasta vuosikymmenten päästä itse kuulun siihen ikäluokkaan joka valmistui yhdeksänkymmentä luvun alun laman edellä hyvällä tuurilla pikkuisen aikaisemmin kuin monet ikätoverini ja kyllä voin sanoa että yhdeksänkymmentä luvun lama on ollut oman sukupolveni sukupolvikertomus niin kuin se on ollut paljon nuoremmille jotka elivät esimerkiksi teini ikäänsä silloin ja monia välttämättömiä palveluita leikattiin mutta ei näitä ensi vuoden budjettia käsittelemällä ratkaista hallituksella on hyviä pieniä alkuja sen sijaan voidaan käydä keskustelua kun eri puolilla

edustaja niikko tuossa sanoi että että nämä satakaksikymmentätuhatta työpaikkaa mitä ollaan saatu ovat vain niitä mitä viime kaudella menetettiin mutta muistuttaisin nyt edustaja niikkoa siitä että suomi on mukana kansainvälisessä taloudessa ja olemme hyvin riippuvaisia viennistä ja että näin ollen myöskin talouden suhdanteet vaikuttavat meihin

viisisataa miljoonaa enemmän kuin tälle vuodelle niin onhan siinä pystytty jo varautumaan siihen että talous ei ehkä kehity niin hyvin ja sanoisin vielä edustaja harakalle olette ilmeisesti kuunnellut eri yrittäjiä kuin minä koska moni on hyvin tyytyväinen siitä että nyt me saamme mahdollisuuden irtisanoa niitä työntekijöitä

arvoisa puhemies tämähän tuli nyt edustaja kaumalta todella suoraan tämä perustelu miksi hallitus tätä ajaa en todellakaan ole kuullut keneltäkään yrittäjältä sitä puhetta että he he haluaisivat päästä työntekijöistään eroon ja ja että se olisi nyt liian vaikeaa mutta teillä on tämmöinen mielikuva ja sehän on aivan selvää me olemme kyllä aistineet sen että juuri tämä on hallituksen käsitys yrittäjyydestä ja tuo käsitys on murheellinen ja musta suomalainen yrittäjä haluaa huolehtia työntekijöistä viimeiseen asti ja pitää huolen siitä että että kaikilla kaikilla on hyvä olla sitä paitsi omissa juhlapuheissannehan te aina puhutte että henkilöstö on voimavara aina puhutte siitä kuinka kaikkien edut ovat yhteiset mutta nyt kun lopultakin pääsitte sanomaan sen mitä oikeasti mielessänne liikkuu paljastitte sen mikä on teidän maailmankuvanne ja totean ylpeänä että en yhdy siihen

puhemies edustaja kauma toki me kaikki tiedämme sen että vain yksin yritykset luovat työpaikkoja vakautta toimeentuloa ja menestystä ihmisten keskuuteen ja siinä mielessä siinä mielessä meidän pitää antaa yrityksille toimintamahdollisuuksia palkata ihmisiä ja pitää kiinni niistä työntekijöistä minä ymmärrän myös tämän ajatuksen lähtökohdan siitä että niillä yrityksillä joilla on pienet henkilöstömäärät täällä aikaisemmin kuultiin hoskosen puheessa tai niin kalliiksi että se koko yritys kaatuu siihen nämä kokemukset täytyy myös yrittää käsitellä oikeassa valossa mutta se tosiasia on kuitenkin että viime vaalikautena myös teidän puolueenne kokoomus oli hallituspuolue ja ja pääministeripuolue ja silloin me menetimme sen satatuhatta työpaikkaa joten kyllä se tosiasia on että se on se taloussuhdanne mikä ne työpaikat on luonut on hallituksella toki myös oma osuutensa helpottamassa yrittäjiä ottamaan niitä työntekijöitä ja menestymään siinä yritystarinassaan ja tässä yhteydessä taas

arvoisa rouva puhemies

kiittää täytyy ensin tästä taloustilanteesta ja tavoitteista jotka hallitus on saavuttanut kiitos siitä mutta olisin ministeriltä kysynyt tästä tilanteesta joka maaseudulla on nyt maanviljelijät ja siellä asuvat ihmiset ovat todella hankalassa tilanteessa on pari katovuotta ollut ja meille kuitenkin tulee tuolta eun kautta leikkauksia maataloustukiin meillä on maailman puhtaimmat tuotteet johtuu varmaan meidän meidän leveyspiiristä missä me asumme mutta se viljely ja tuotteitten tuottaminen paljon enempi kuin tuolla keski euroopassa josta tulevat kuitenkin meille säännöt aikooko hallitus nyt kansallisesti todella puuttua ei vain muutamalla kymmenellä miljoonalla siihen todelliseen ahdinkoon mikä tuolla maaseudulla ja ihmisillä jotka siellä asuvat

rouva puhemies kannattaa muistaa kun julkisesta taloudesta puhuu mikä on todellinen tilanne ollut silloin kun on lähdetty liikkeelle kun tämä hallitus aloitti niin meillä työttömyystilanteesta todellakin moni sanoi että ei ikinä tule paranemaan nyt me sen tiedämme eli politiikalla on vaikuttavuutta viime vaalikaudella muistamme sen elävästi

miljardia euroa ja tuli satatuhatta työtöntä demarit huutavat aina sen perään onko onko toimittu oikealla hetkellä no ainakin viime hallituskaudella teillä oli väärällä hetkellä väärät paperit ja nyt tuntuu tällä hetkellä kun talous kehittyy että taas on teillä väärät paperit kädessä kun olette oppositiossa ettekä tähän asiaan ole voineet vaikuttaa minä mielenkiinnolla odotan seuraavaa vaalikautta minkä laatuiset paperit sitten löytyy onko silloin oikealla hetkellä väärät paperit vai onko väärällä hetkellä oikeat paperit toivoisin kuitenkin että saisitte itsellenne selväksi sen luvun koska jos ei tiedä millä kartalla metsässä juoksee suunnistuskisoissa niin on riski että eksyy

arvoisa rouva puhemies edustaja hoskoselle meillä on kartta kunnossa vasemmisto tietää mihinkä mihinkä täytyy matkustaa vain matkailla niin kuin on nyt siellä keskustan puolella nyt vain matkaillaan pitää nähdä että teollisuuden ja työntekijöiden ammattitaitoisen työvoiman asema tässä maassa on keskeisin kilpailuvaltti meille me emme tässä maassa pärjää pelkästään huutelemalla me pärjäämme koulutuksen kautta tulevalla osaamisella ja laadulla joka perustuu koulutukseen tämä hallitus on unohtanut sen täysin nyt minä peräänkuulutankin edustaja hoskoselta enemmän kuin kirveen jälkeä tai maahan kaato temppuja vastauksena siihen että mitenkä te vastaatte siihen huutoon mitä oppositiosta sanotaan

ole hallituksen ansiota mutta silloin kun menee huonosti sitten se on hallituksen syytä eli tämähän se logiikka aina oppositiolla on mutta edustaja harakan kanssa olen samaa mieltä siitä asenteesta mikä suomalaisilla pienyrittäjillä on heidän asenteensa on kunnossa mutta se mitä olen kyllä saanut heiltä viestiä on se että haluttaisiin sellaisia keinoja joilla voidaan sitä pienyrittäjän rekrytoinnin riskiä pienentää ja se on se mitä hallitus tässä on lähtenyt hakemaan mitä myös sininen työministeri hakee nyt katsotaan tämä lausuntokierros mitä sieltä voidaan ottaa oppia se täytyy kuitenkin tehdä selväksi että jos jonkun lähtökohta on se että mikään muu ei kelpaa kuin että tämä esitys vedetään pois niin sitä ei tule tapahtumaan

arvoisa rouva puhemies täällä on noussut esille rekrytointi ja mielestäni sen sijaan että heikennetään irtisanomissuojaa pitäisi kohdistaa resursseja siihen että että rekrytoidaan paremmin se ensimmäinen henkilö joka sen työntekijän sinne yritykseen ottaa suomalainen pienyrittäjä on kyllä arvonsa ansainnut varsinkin pienillä paikkakunnilla ja kun lähdetään täältä pääkaupunkiseudulta pois pienien yritysten määrä on valtava ja ja se kyllä jää soimaan niin sanotusti yrittäjän korvien väliin kun sanotaan että tällä tällä lailla mahdollistetaan se että on helpompi sanoa ihminen irti kun puhutaan kuitenkin ihmisistä ja ja monesti myös ystävistä ja tuttavista eli siinä mielessä pyydän että harkitsette edelleen tätä lakia enkä usko että se tulee menemään täällä eduskunnassa läpi uskon että siinä tulee olemaan perustuslaillisia ongelmia se on askel siihen että myös suurien yritysten irtisanomissuojaa tullaan heikentämään tulevaisuudessa ja silloin voimme pyyhkiä pöytää myös teseillä ja se ei kyllä sovi

arvoisa puhemies ihmettelen kyllä tuota edustaja harakan perinteistä tyyliä jossa hän koko ajan tahallaan väärinymmärtää sen mitä täällä toisella laidalla halutaan sanoa ja viittaan tässä tähän alle kaksikymmentä henkilöä työllistävien yritysten mahdollisuuteen irtisanoa henkilö henkilöperustein jos edustaja harakka joskus puhuisitte aidosti näiden yrittäjien kanssa niin tietäisitte että jokainen yrittäjä haluaa pitää työntekijät jotka hänellä on ja jotka todella vaikuttavat positiivisella tavalla työilmapiiriin ja työn suorittamiseen siinä mielessä se että tällainen laki nyt tulee ja se mahdollistetaan on myöskin hyväksi työyhteisölle koska sillä tavalla ei kuormiteta muita työntekijöitä kun kaikki tekevät oman työsuorituksensa ohjeiden ja määräysten mukaisesti

jaha ei paikalla edustaja torsti
arvoisa puhemies arvostamme valtiovarainministerin läsnäoloa ja palaan tähän keskusteluun osaamisesta ja koulutuksesta on hienoa että valtiovarainministeri on huomannut sdpn osaamispolku työn jossa lähdetään todella siitä että koulutuspolitiikan on oltava pitkäjänteistä me tarvitsemme paluun tällaiseksi koulutus ja sivistysradikaaliksi yhteiskunnaksi jonkinlaisen tieteen ja koulutuksen kunnian palautuksen kun viime viikolla helsingin sanomat järjesti meille kansanedustajille taloudenpuolustuskurssia ja siinä meitä haastettiin valitsemaan nimenomaan yksi reformi niin totesin siellä että valitsen tältä osaamispolulta sellaisen reformin jonka voi toteuttaa heti ja jonka vaikuttavuus näyttää hyvin ilmeiseltä ja se nyt vain sattui olemaan se oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle ei ole siis kyse yksittäisestä laista vaan on kyse aika isosta periaatteellisesta koulutuspoliittisesta reformista tässä maassa

arvoisa puhemies täällä hetki sitten puhuttiin kartan lukemisesta ja kartanlukutaitoon kuuluu katsoa myöskin tulevaisuuteen hiukan kauemmaksi siksi sdp puhuu niin paljon tulevaisuuden investoinneista tulevaisuusinvestointiajatteluhan tarkoittaa sitä että kun nyt panostetaan johonkin asiaan jonka avulla voidaan ajatella säästettävän tulevaisuudessa niin tämä investointi kannattaa ja tämä on se hyvinvointitalouden idea ja päinvastoin jos säästetään väärissä asioissa niin aiheutetaan kustannuksia tulevaisuuteen ja tämä koskee sekä kuntia että koko yhteiskuntaa edustaja kivelä mainitsi täällä aiemmin puheenvuorossaan tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun alun laman

arvoisa puhemies haluaisin korjata sekä täältä salista että ministeriaitiosta toistuneen väärinkäsityksen siitä että meidän ongelmamme sosiaaliturvassa liittyisivät euromääräisiin kannustinloukkuihin näinhän ei ole on periaatteessa hyvin poikkeuksellista että jonkun ei kannata suomessa ottaa työtä sen takia että sosiaaliturvalla pärjää paremmin näin on joidenkin yksinhuoltajien kohdalla joissakin tilanteissa joissa ansiosidonnaista saava henkilö ottaisi matalapalkkatöitä vastaan ja eräissä pätkätöissä liittyen toimeentulotukeen mutta todellinen kannustinloukku liittyy sosiaaliturvabyrokratiaan ja sen hankaluuteen siis siihen että lyhyt työkeikka on riski sille että sinulla ei ole kädessä yhtään mitään sen jälkeen tämä koskee nimenomaan niitä sisääntuloaloja joilta voisi sitten työllistyä pidemmäksi

arvoisa puhemies en tiedä onko edustaja kauma koskaan ollut yrittäjä mutta joka tapauksessa hänen on turha tulla opettamaan meille pienyrittäjille etteikö työllistäminen olisi yrittäjän kunnia asia sosiaalidemokraateilla on positiivisia keinoja edistää pienyritysten asiaa ja työllistämistä olemme jo pitkään esittäneet ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkausvähennystä olemme esittäneet arvonlisäveron alarajan nostamista sekä laajemmin pk yritysten vientiponnistelujen konkreettista tukemista sekä tietenkin innovaatio ja tutkimusinvestointien lisäämistä ja yhdyn niihin kiitoksiin joita tässä budjetissa on annettu siitä että että osa näistä leikkauksista on nyt päätetty myös palauttaa toivon näin uskon näin että tässä lehti on kääntynyt ja suomi palaa ja haluaa siirtyä osaamisen ja oppimisen suurvallaksi sdp esittää oppimismiljardia joka kertoo siitä että suomi pärjää osaamisella suomi ei pärjää työehtojen heikentämisellä

itkuvirttä kuunnellessa on suorastaan nyppinyt että täällä aina sanotaan että oppositio sanoo näin ei se ole koko opposition ääni mitä vihervasemmalta huudetaan myös perussuomalaiset ovat oppositiossa ja me esitämme vaihtoehdon kaikelle mitä me arvostelemme ja se vaihtoehto on hyvin rakentava vastakkainasettelulla tätä maata ei rakenneta niin kauan kuin asetamme vastakkain työn tarjoajan ja tekijän näin pieni maa ei pärjää jos joku ulkopuolinen tätä keskustelua kuulisi häntä varmaankin naurattaisi ihmettelen näitä puheita

miljardia lisää velkaa tämä on se mikä meidän pitää tajuta ilman ulkomaille tehtyjä tulonsiirtoja ja maahanmuuttokustannuksia budjettimme olisi jo nyt plussalla yli nolla pilkku viisi miljardia rahaa on rajallisesti ja ne rahat täytyy käyttää suomalaisten hyväksi jossain täytyy olla raja
sitten ministeri vastaa viisi minuuttia mennään puhujalistalle ainakin joksikin aikaa
arvoisa puhemies ensinnäkin haluan kiittää eduskuntaa hyvästä keskustelusta ja sparrauksesta muutamia asioita lähdetään liikkeelle tästä tästä talouden kasvusta maailmalla euroopassa suomessa maailmalla talouskasvu on ollut jo vuosia hyvin vahvaa ja euroalueellakin jo jonkin vuoden ajan jos talouskasvu tämän hallituskauden aikana suomessa olisi vain tästä hallituksesta kiinni tai siitä maailman maailman kasvusta euroalueen kasvusta niin miksei se olisi sitten alkanut jo viime hallituskaudella uskallan väittää että on tehty sekä viime hallituksessa että tässä hallituksessa sellaisia päätöksiä jotka ovat mahdollistaneet sen kasvun tulon myöskin suomeen sen tarttumisen yksi suurimpia kiitos siitä sosiaalidemokraateille hyvä päätös yhteisöveron rohkeasta alentamista mikä on tuonut kiistatta suomeen investointeja ja työpaikkoja ja parantanut meidän kilpailukykyämme aivan loistava päätös kiitos siitä ihan lyhyesti tuohon sosiaaliturvaan siitä voisi puhua vaikka kuinka kauan uskon edustaja kontula on kyllä oikeassa siinä että kannustinloukkukysymys ei ole pelkästään tulokysymys siinä on nimenomaan byrokratialla erittäin iso vaikutus mutta löytyy varmasti kyllä niin niin korkeita marginaaliverotilanteita joissa työn vastaanottaminen yhdistettynä byrokratiaan luo kokonaisuudessaan sellaisen tilanteen että se ei ole kerta kaikkiaan mielekästä minusta sosiaaliturvajärjestelmä vaan pitää uudistaa mutta jos me me haluamme samaan aikaan pyrkiä korkeaan työllisyysasteeseen mikä mielestäni on hyvinvointiyhteiskunnan turva ja vahvaan perusturvaan joka on suomalainen konsensus vahvaa perusturvaa ei ole kukaan murtamassa niin se ei onnistu mielestäni eikä useamman ekonomistinkaan mielestä ilman vastikkeellisuutta siksi olen vastikkeellisen perusturvan kannalla sitten muutamia kommentteja vielä maatalouteen edustaja hakkarainen kysyi siitä kyllä kyllä se on oikeasti vakava paikka se on tiedossa mikä tilanne meidän maaseudulla tällä hetkellä on siksi me teimme tiukassakin raamissa nyt nämä nopeat toimet lisätalousarvion kautta kolmekymmentä miljoonaa toivottavasti ministeri leppä löytää hyvän tavan saada se kohdentumaan nopeasti niille tiloille jotka ovat kaikkein suurimmissa sen lisäksi tarvitaan joustoja euroopan unionista mutta pitkällä aikavälillä kaksi asiaa pitää turvata eun rahoituskehyksessä riittävä tukien taso ja järkevä järjestelmä mutta sen lisäksi tarvitaan markkinoita ja kotimarkkina ei riitä vaikka se toimisi paremminkin me tarvitsemme maailmanmarkkinoita koska sieltä suomalaisille tuotteille on mahdollisuus saada pitkällä aikavälillä sellainen hinta millä pärjää

edustaja niikko on kysynyt työvoiman saannista minusta iso ihan kotimainen potentiaali on ne kolmesataatuhatta työtöntä jotka meillä on kaikki mahdolliset keinot sinne ja nyt esimerkiksi lisätalousarviossa keväällä tässä budjettiesityksessä ja toivottavasti tulevassa lisätalousarviossa jälleen laitetaan kymmeniä miljoonia nimenomaan työvoimapoliittiseen nopeaan täsmäkoulutukseen nuorille ja ilman koulutuspohjaa oleville mutta myöskin myöskin sitten jo koulutetuille henkilöille joiden kohdalla täytyy yksinkertaisesti päivittää sitä osaamista me koulutamme koodaajia ja toteutamme jopa tämmöisiä täsmätoimia minusta nämä ovat ihan oikeita politiikkavaihtoehtoja tähän tilanteeseen

viimeiseksi vielä vielä tästä jatkosta minusta on nyt kaikki kaikessa se että me pystymme tekemään kaksi asiaa samaan aikaan pitämään tämä julkinen talous tasapainossa se vaatii kyllä vieläkin jalkaa jarrulla ei tarvitse kaksin jaloin enää seistä niin kuin hallituskauden alussa mutta edelleenkin me velkaannumme pitää pitää jarrua siellä mutta samaan aikaan pitää pystyä painamaan kaasua tähän yksityiseen talouteen elinkeinoelämään tuomaan tuottavuutta lisää meidän julkiseen sektoriimme jolloin me me olemme parempi vahvempi yhteiskunta sillä me pystymme takaamaan myöskin meidän kykymme maksaa hyvinvointipalveluista lunastaa palvelulupaus lunastaa eläkelupaus ja vain sitä kautta me tähän pystymme tässä ehkä se ajatus nimenomaan erona viime hallituspohjaan tosin silloin tilanne oli erittäin erittäin vaikea niin me painoimme jarrua molemmilla puolilla yhtä aikaa sekä julkisissa menoissa kovia leikkauksia mutta myöskin sitten jouduimme tekemään ja teimme hallituspohjalla

kiristyksiä jotka samaan aikaan hyydyttivät yksityistä taloutta ja sitten jouduimme leikkaamaan niin se ei ollut toimiva yhtälö siksi minusta tämä jarrun ja kaasun painaminen yhtä aikaa on parempi juuri niin kuin sanoin
sitten mennään joksikin aikaa puhujalistalle edustaja kosonen olkaa hyvä

samalla kun tässä kosonen valmistautuu tuon teille terveiset inarin konferenssista siellä oli arktisen alueen parlamentaarikot ja hieno edustus meidän omista parlamentaarikoista ja olivat niin hienon kokouksen järjestäneet

edustajakollega katri kulmuni varmasti toimi siellä inarissa mainiolla tavalla tämmöisen tarinan minäkin olen sieltä kuullut suomen tarina on menestystarina ja sen tarinan ytimessä on se että kaikki on pidetty aina mukana ja niin on pidettävä edelleenkin kuten edustaja heikkinen debatissa otti esiin parasta sosiaalipolitiikkaa on työllisyyden parantaminen tämän hallituskauden aikana todella on yli kodissa iloittu työpaikan saamisesta työ tuo toimeentuloa turvaa merkitystä ja iloa arkeen tämä merkittävä muutos on myös oleellinen jotta voimme rahoittaa menestystarinamme jatkon jotta suomi olisi jatkossa vieläkin eheämpi arvoisa puhemies kuinka hallitus tulevan vuoden budjetissaan huolehtii eheydestä esimerkiksi pienituloisten eläkeläisten perheiden työttömien ja palkansaajien verotus kevenee täällä on väitetty että hallituksen veropolitiikka suosii suurituloisia tämä ei pidä paikkaansa pienituloisten verotus on keventynyt eniten pienimmät päivärahat nousevat ensi vuonna kahdeksallakymmenellä eurolla kuukaudessa näitä ovat esimerkiksi äitiys isyys ja vanhempainpäivärahat tämä tapahtuu ensi kertaa vanhasen hallituksen jälkeen takuueläkettä nostetaan toisen asteen pienituloisille opiskelijoille tulee oppimateriaalilisä tähän asti yrittäjien ei omistavat puolisot ovat olleet sidoksissa puolisonsa yrityksiin siten etteivät työttömyyden sattuessa ole saaneet työttömyysetuutta nyt tämä vääryys viimein korjataan ja puolisoista tulee palkansaajia he tähän asti ovat olleetkin perheen arjessa jaksamiseen satsataan vahvasti kotiapuun lisätään kunnissa kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa kun puhutaan arvovalinnoista tässä näen vahvasti valintoja jotka on tehty eheän suomen vuoksi arvoisa puhemies jotta voisimme huolehtia eheydestämme jatkossakin kasvun tulee jatkua kasvun haasteeksi ovat osoittautumassa eri puolilla suomea sadat avoimet työpaikat joihin ei löydy tekijöitä tähän ja työvoimapulaan hallitus vastaa muunto ja täydennyskoulutuksella suomen kasvu ei saa vaarantua sillä ettei avoimiin työpaikkoihin löydy tekijöitä iloitsen myös siitä että tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan saatiin miljoonan euron lisäys olemme valmistelleet laajalla asiantuntijajoukolla tiekarttaa muovihaasteen taklaamiseksi jossa haetaan keinoja vähentää välttää kierrättää ja korvata muovia hallituksen tutkimus ja innovaatiosatsauksista on käytettävissä myös muovihaasteen ratkaisemiseksi puheenjohtamani muovitiekarttatyö voi käynnistää yhtenä toimena opposition peräämiä kasvumoottoreita tiekarttatyö on nimittäin ensimmäinen kansallinen muovitiekartta koko maailmassa tämä on hyvää jatkoa ministeri tiilikaisen käynnistämälle kiertotalouden tiekarttatyölle kiertotaloudessa niin muovin kuin muidenkin materiaalien osalta puhutaan suurista kokonaisuuksista myös siitä ilmastonmuutoksen torjunnasta jota oppositio peräänkuuluttaa koko maailmassa rakentua kokonaan kiertotalouden periaatteelle arvoisa puhemies itämeren ja vesien suojeluun esitetään vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista yhteensä kahdenkymmenenviiden miljoonan euron pottia josta viisitoista miljoonaa tuli lisäyksenä budjettiriihessä suojeluun suunnattu raha voidaan käyttää esimerkiksi peltojen ravinteiden kierrätyksen parantamiseen sekä kosteikkojen ja valuma alueiden kunnostukseen itämeren lisäksi on tärkeää että huolehdimme myös järvistämme vaikka ne erinomaisen puhtaita vielä keskimäärin ovatkin loppuun vielä sananen hiilinieluista suomen hiilinielut ovat kasvaneet reilusti viime vuosina nimenomaan hyvän metsänhoidon ansiosta metsien kasvu on kaksinkertaistunut seitsemänkymmentä luvulta lähtien ja kasvu on tällä hetkellä vajaat satakymmentä miljoonaa kuutiota vuodessa kun metsiä hoitamalla kasvua saadaan edelleen lisättyä kasvava uusiutuvan materian eli puukuidun tarve saadaan tyydytettyä ja myös metsien muut käyttömuodot voidaan sovittaa yhteen tässä salissa peräänkuulutetaan kokonaisuuksia me haluamme siirtyä fossiilisesta ajasta uusiutuvaan aikaan mutta haluammeko siirtyä uusiutuvaan aikaan naapurimaidemme resursseilla ei istuteta hakkuiden jälkeen puita ja maa alueisiin nähden hiilinielu on äärimmäisen pieni jo valmiiksi arvoisa puhemies kuten tuossa aikaisemmassa puheenvuorossa jo totesin me olemme ilmastonmuutoksen torjunnassa aivan kansainvälisiä kärkimaita mutta enemmän täytyy ilman muuta tehdä suomi on noussut tällä kaudella myös kansainvälisen kirittämisen etujoukkoihin ja siinä meidän on todella näytettävä myös esimerkkiä nämä meidän erittäin hyvin hoidetut metsämme ovat äärimmäisen hyvä esimerkki josta on ilo kertoa maailmalla

arvoisa puhemies kaikkein keskeisintä ensi vuoden budjettiin valmistautumisessa on se että työllisyyden hyvä kehitystahti pitää pitää yllä myös ensi vuonna

on nyt onneksi kiinnitetty huomiota ja esimerkiksi business finlandin avustusvaltuuksiin tehdään nyt lähes seitsemänkymmenen miljoonan euron tasokorotus olen jo pidempään puhunut sen puolesta että suomessa otettaisiin rohkeampi ote markkinointiin ja kaupallistamiseen siinä missä muualla saatetaan myydä ideoita ennen kuin mitään valmiita tuotteita on vielä olemassakaan suomessa teknisten yksityiskohtien hiomiseen käytetään aikaa vaikka vielä asiakasta ei ole näköpiirissä osaltaan tämä johtuu siitä että kaupallistamisen arvoa ei ymmärretä mutta myös siitä että rahoitusta kaupallistamiseen ei ole ollut saatavilla nyt tähänkin asiaan on onneksi tulossa muutos suomessa etenkään pienten ja keskisuurten yritysten vienti ei ole ollut riittävällä tasolla mutta budjettiriihessä päätetyillä toimenpiteillä tavoite pk yritysten viennin kaksinkertaistamisesta vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä on ainakin askeleen lähempänä olen tyytyväinen siitä että terveydenhuollon yliopistotasoiseen tutkimukseen osoitetaan kuuden miljoonan euron lisärahoitus tämän päivän tutkimus on huomispäivän hoitoa kuten sain viime viikolla kuulla käydessäni tutustumiskäynnillä uudessa lastensairaalassa arvoisa puhemies niin ikään rangaistuspolitiikassa edetään vihdoin monissa tärkeissä asioissa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia kiristetään ja rikosten uusijoiden rangaistuksia tiukennetaan ehdollisen vankeuden oheen säädetään valvonta myös kaksikymmentäyksi vuotta täyttäneille rikoksentekijöille mikä tekee myös ehdollisista vankeusrangaistuksista aiempaa vaikuttavampia tuomioiden koventaminen ei ole tietenkään itseisarvo mutta tiettyjen rikosten kohdalla liian löyhät tuomiot ovat johtaneet tilanteeseen jossa rangaistukset eivät ole oikeudenmukaisessa suhteessa siihen kärsimykseen jota rikosten uhrit ovat joutuneet kokemaan

on kolme miljoonaa euroa lisäystä rahoituksen nykytasoon vuonna kaksituhattaseitsemäntoista ulosoton asiakkaiksi joutui noin puoli miljoonaa suomalaista joten panostukset tulevat enemmän kuin tarpeeseen arvoisa puhemies uusien työpaikkojen mahdollistaminen on ensi vuoden tärkein asia tärkeää on myös se että hallitus on kiinnittänyt huomiota yrittäjien aseman parantamiseen ja aivan erityisesti haluan kiittää hallitusta siitä että jatkossa yrittäjän puolison joka ei omista yritystä asema paranee koska hän siirtyy palkansaajan työttömyysturvan piiriin mutta uusien työpaikkojen mahdollistaminen vaatii myös uusien ja rohkeiden avausten tekemistä myös sellaisten joista kaikki eivät pidä esimerkkinä tästä voisi mielestäni mainita sen että hallitus kaavailee irtisanomisten irtisanomisten helpottamista alle kaksikymmentä henkilöä työllistävissä yrityksissä tätä voisi hyvin kutsua laiksi jonka tarkoituksena on parantaa paitsi työllisyyttä myös työyhteisöjen ilmapiiriä sen sijaan irtisanomislaiksi en sitä kutsuisi on riskaabelia palkata uusi ihminen erityisesti pienessä yrityksessä jos ei hän käytännössä osoittaudukaan sellaiseksi kuin millainen hän työhaastattelussa tai edes koeajalla on näyttänyt olevan toivon opposition ja ammattiyhdistysliikkeen painostuksesta luovu tästä hankkeesta vaan toteuttaa tämän uudistuksen on tärkeää että yritykselle jää mahdollisuus irtisanoa henkilö joka esimerkiksi ei noudata määräyksiä ja ohjeita ja näin vaikuttaa koko työyhteisön ilmapiiriin ja sitä kautta tuloksiin ja myös muiden siellä työskentelevien työpaikkoihin

arvoisa puhemies tänään käytiin hyviä keskusteluja mutta yksi asia tietysti vähän pisti silmään ja se on se että kun oppositiosta debatoidaan ja tuodaan ideoita niin hallituspuolueista hyvin helposti sitten tuodaan vastaukseksi ettei tällä lailla pidä puhua että pitää vain kehua se on vähän niin kuin mielensä pahoittamisen kulttuuria mitä nykyisin on mutta haetaan mieluummin ideoita olisihan se nyt aika tylsää että me istuisimme täällä vain kehumassa toinen toisiamme että oletpas sinä loistava voitaisiin lähteä sitten saman tien kotiin yksikin edustaja varmaan riittäisi mutta haluaisin puhua oikeastaan siitä että kun puhuttiin kokonaisuuksista niin me tulemme tuomaan vaihtoehtobudjetissa vähän toisenlaisia näkymiä ja me lähdemme vähän toisella tavalla rakentamaan tätä budjettia ja tekemään semmoisia ehdotuksia että ne olisivat yli vaalikausien ajalle tietysti meillä on tämä kansallinen etu jota me haluamme ajatella elikkä tässä kakunjaossa sitä kakkua jaettaisiin ensisijaisesti näihin omiin kohteisiin ja tietysti yritetään kasvattaa sitä pottia pottia me perussuomalaisissa niin että me kansanedustajat olemme täällä ensisijaisesti suomalaisten edunvalvontakoneisto se ei tarkoita sitä että me emme ole kansainvälisiä ja kansainvälisessä kehityksessä mukana me teemme kauppaa muiden kanssa ja elämme yhteiselossa mutta meidän yhteiset verorahat on tarkoitettu ensisijaisesti meidän omaan hyvinvointiin tuosta verotuksen kokonaisuudesta jonkun verran puhuttiin haluaisin muistuttaa siitä että hallitus teki tässä esityksessä nyt verovähennyksiä noin sadallakolmellakymmenellä miljoonalla pieni ja keskituloisille mikä on tosi hieno asia ja ajattelimme perussuomalaisissa ensin että onpa onpa hienoa mutta sitten kuitenkin jo samaisessa tiedotustilaisuudessa kävi esille mikä nyt tässä konkretisoituu että tiettyjä tasaveroja korotetaan elikkä se paikataan toisaalta muun muassa lämmityskulut nousevat ja asumisen kulut sitä kautta nousevat elikkä satakolmekymmentä miljoonaa sitten viedään toisella kädellä jos ajatellaan tavallista ihmistä niin hänelle ei ole olemassa niin sanottuja haittaveroja tai viherveroja vaan hänelle ne ovat veroja mitä jää sitten käteen jos tulee veronalennus ja esimerkiksi asumisen kulut se on plus miinus nolla ei ei siinä voi hirveästi ilakoida sitten täällä on puhuttu paljon myös ympäristön tilasta ja ilmastonmuutoksesta se on vakava asia näin perussuomalaisissakin ajatellaan mutta kuitenkin me lähdemme semmoisesta ajattelutavasta että suomalaisen teollisuuden säilyminen suomessa on ekoteko jotenkin tuntuu että hyvä ettei pidä laittaa täällä tehtaita kiinni kun pitää niin kovalla vauhdilla muuttaa kaikki kaikki tuotanto toimivaksi esimerkiksi bioenergialla ja ajatellaan näin että tuosta vain kivihiili kivihiili korvataan mutta ei ei halpaa ja se täytyy tehdä pitkällä aikajänteellä ja niitten yritysten elinolosuhteet täytyy turvata ei voi ajatella näin että tuosta vain tehdään täällä ihan ylimitoitettuja määräyksiä ja sitten huomataan että herranjestas meillähän on kaikki teollisuus ja työpaikat lähteneet

taakkaa kaikille niin ei suomi muiden osuutta tee eikä sen tule tehdä vaan oma osuutensa ja ja me olemme kyllä aika hyvin jo pärjänneet aina voi tehdä enemmän mutta ei meidän kannata omaa omaa jalkaamme sahata vielä lopuksi kun en nyt saanut oikein ministeri orpolta vastausta hän puhui ettei hän halua puhua näistä turvapaikkakuluista enkä minä nyt sitä oikeastaan ihmettelekään kun katsoo tuota budjettikirjaa niin vuosilta kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista vastaanottokulut ovat yhteensä noin seitsemänsataa miljoonaa ja kotoutuskulut seitsemänsataa miljoonaa minun laskuoppini mukaan se tekee yksi pilkku neljä miljardia elikkä se on sen verran kuin me otamme tänä vuonna velkaa kyllä nämä ovat aika merkittäviä summia ja näistä pitäisi täällä oikeasti nyt puhua eikä vain siirtää sitä keskustelua tuonnemmaksi ja kun vertaa esimerkiksi takuueläkkeeseen panostamiseen hieno asia laitettiin kymmenen miljoonaa jotta saatiin yhdeksän euron korotus kuukaudessa tuosta saisi aika paljon yhdeksäneuroisia lisää kun miettisi että nämä kulut olisivat vähemmässä ja eu tekisi sen tehtävänsä ja suomikin voisi niitä rajatarkastuksia miettiä ja harkita mutta tahto puuttuu kiitos

arvoisa rouva puhemies tällä kaudella hallituksen leikkuri on osunut lähes kaikkeen mikä meille on tärkeää esimerkiksi varhaiskasvatukseen koulutukseen sosiaaliturvaan kehitysyhteistyöhön ja luonnonsuojeluun vaalien lähestyessä puheet ovat toki pehmenneet mutta linja ei näytä vieläkään kääntyneen tämä vaalikauden viimeinen talousarvioesitys on mielestämme laastaribudjetti pienistä laastareista on kuitenkin aika laiha lohtu jos ne eivät paikkaa edes murto osaa siitä mitä on on aiemmin tehty esimerkiksi köyhyyden ja eriarvioistumisen torjuntaan laastariksi tarjotaan kymmenesosaa siitä mitä on otettu pois ammatillisen koulutuksen tukalan tilanteen helpottamiseksi laiha laastari on reilut kolmekymmentä miljoonaa euroa kun ensin on viety lähes kaksisataa miljoonaa euroa erityisen huolissani olen ilmastonmuutoksen torjunnasta puheissa tähän on herätty useammissa puolueissa kuten tänäänkin kuulimme mutta teot edelleen me tarvitsemme nopeampia tekoja ilmastonmuutoksen hillinnässä on käynnistettävä suurempi vaihde ja kuluneen kesän poikkeukselliset helteet metsäpalot sinileväesiintymät kaikki ne ovat varoitusmerkkejä jotka meidän on otettava vakavasti ilmastonmuutokseen vastaamisen aika on nyt

hallituskaudella opiskelijoilta ja koulutuksesta on leikattu miljardi euroa lähestulkoon ja opiskelijoilta on leikattu enemmän kuin miltään muulta ihmisryhmältä koulutusleikkaukset ovat menneet läpi koko yhteiskunnan aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja tutkimukseen tätä ei yksittäinen oppimateriaalilisälaastari vielä korvaa valtakunnallisen amisbarometrin mukaan joka viides opiskelija joutuu tinkimään menoistaan opintojen vuoksi ja joka kymmenes kokee jatkuvia ongelmia raha asioissa hallituksen koulutuslupaus viime vaalien alla on valitettavasti petetty kaikilla tasoilla lasten subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen on rajoitettu ja ryhmäkoot uhkaavat paisua eriarvoisuus kunnissa ja kuntien välillä kasvaa ammatillisen koulutuksen leikkaukset puolestaan ovat vähentäneet lähiopetusta ja lisänneet opintojen keskeytyksiä uudistamiseen tarkoitettu sinänsä tärkeä ja hyvä ammatillisen koulutuksen reformi uhkaa epäonnistua viesti kentältä on erittäin hälyttävä opetushallituksen selvityksen mukaan ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden jo valmiiksi liian suuri määrä onkin noussut parissa vuodessa lähes kolmella prosenttiyksiköllä katsoisin että koulutuspolitiikan suuntaa on muutettava

arvoisa rouva puhemies tässä salissa on käyty tänään aika kiihkeää keskustelua ensi vuoden talousarviosta ja on tietysti tärkeää että erilaiset näkemykset tulevat tässä salissa kuulluiksi ja jokainen saa kertoa näkemyksensä ja mielipiteensä vaikka täytyy kyllä myöntää että välillä näyttää keskustelu vähän siirtyvän sivuraiteille kaikki puheenvuorot eivät välttämättä ole aina ihan suoraan budjettikirjaan liittyviä keskustelua on virinnyt kuten vasemmistoliiton puheenjohtaja li andersson toi pitämässään ryhmäpuheessa esiin on sipilän hallitus kuluneen kautensa aikana leikannut kaikista heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten kuten eläkeläisten työttömien ja opiskelijoiden toimeentulosta ja perusturvasta sipilän hallitus on harjoittanut voimakkaan eriarvoistavaa finanssipolitiikkaa joka on antanut niille joilla jo on valmiiksi ja ottanut niiltä joilla ei ole sitä vähääkään sipilän hallituskaudella tuloerot suomessa ovat kasvaneet eduskunnan tietopalvelusta tilatun selvityksen mukaan neljän alimman tulokymmenyksen käytettävissä olevat tulot ovat vähentyneet ja vastaavasti kuuden ylimmän tulokymmenyksen tulot kasvaneet vuosina kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista tästä huolimatta etuuksiin tehtyjä indeksileikkauksia ei olla perumassa tämä näkyy kylmällä tavalla köyhimmän suomalaisen kukkarossa indeksileikkausten jatkaminen on ideologinen valinta sipilän hallitukselta tilanteessa jossa taloustilanne on parantunut arvoisa puhemies hallituksen sukupolvipolitiikka on kestämätöntä hallitus kurittaa sekä nuoria että vanhoja eläkeläiset eivät ole yhtä massaa vaan siinä missä osa elää köyhyydessä nauttii toinen puoli hulppeista eläke eduista takuueläkkeen näennäinen nosto ei auta kun kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia on leikattu ja indeksikorotukset on jäädytetty nämä leikkaukset osuvat suureen joukkoon pienituloisia eläkeläisiä tämän lisäksi köyhyysriski uhkaa kun asumiseen ja terveyspalveluihin menee koko ajan entistä enemmän rahaa sukupolvipolitiikan toinen puoli on koulutukseen tehdyt leikkaukset ammatilliseen toisen asteen koulutukseen on kohdistettu tällä hallituskaudella

miljoonan euron leikkaukset samaan aikaan on toteutettu ammatillisen koulutuksen reformi reformin ja leikkausten yhteisvaikutukset ovat kestämättömät nyt pitäisi varmistaa että koulutuspolun yksilöllistäminen on aidosti mahdollista ja kontaktiaikaa opiskelijan ja opettajan välillä tämä maksaa rahaa oaj on arvioinut että tarvittava summa on noin kolmekymmentä miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen rahoituksen korjaaminenkin näyttää jäävän seuraavan hallituksen tehtäväksi arvoisa puhemies on erittäin surullista ja osittain myös häpeällistä se että suomessa jossa asiat ovat todellakin hyvin tietyllä mittapuulla katsottuna on edelleen leipäjonoja ja leipäjonot vain kasvavat ja eriarvoistumiskehitys vain jatkuu se että on noin satatuhatta lasta jotka elävät köyhyydessä ei voi olla oikein aikana jolloin kuitenkin voidaan sanoa että olemme rikkaampia kuin koskaan ennen tulojakauma on vääristynyt ja ne jotka ovat köyhiä köyhtyvät entisestään tämä budjetti ei valitettavasti esimerkiksi näitä indeksijäädytyksiä peru vaikka työllisyys on parantunut ja taloustilanne on tänä vuonna noussut huomattavasti paremmaksi kuin aikaisemmin olisin toivonut että tässä budjettikirjassa

kaikista heikoimmassa asemassa ensin on leikattu kirveellä ja nyt sitten tehdään pieniä paikkauksia laastarilla mutta se ei riitä samaan aikaan meille hyvätuloisille on sitten näitä veronkevennyksiä suunnattu tämä on omiaan luomaan sitä epätasa arvoa ja ja myöskin eripuraa ja ja ihmiset ovat erittäin tyytymättömiä

tämä on täysin ideologista tulonjakopolitiikkaa ja veropolitiikkaa toivottavasti tähän budjettikirjaan vielä saadaan tehtyä yhdessä sellaisia muutoksia että ensi vuonna suomalaisten ei tarvitse hakea jokapäiväistä leipää leipäjonoista olla almujen varassa ja että jokaisella joka tarvitsee on varaa niihin lääkkeisiin

ärade fru talman arvoisa rouva puhemies valtion talousarviossa arvioidaan aina vuosittain ahvenanmaalle maksettava könttäsumma

ne toiminta alueet joita itsehallinnollinen ahvenanmaa hoitaa ahvenanmaalla valtion sijasta könttäsumman arvioidaan kasvavan viidellä pilkku kolmella miljoonalla eurolla vuonna kaksituhattayhdeksäntoista kun valtion kaikki tulot kasvavat paremman taloudellisen tilanteen takia on erittäin että talous paranee ja hallitus ansaitsee kehuja niistä panostuksista jotka ovat vähentäneet työttömyyttä ja parantaneet taloutta arvoisa puhemies puhemies vaikka on tietenkin hyvä että ahvenanmaan könttäsumma kasvaa maamme seurauksena on perustavanlaatuisen tärkeää todeta että se ei kasva niin nopeasti kuin sen pitäisi itsehallinnon rahoittamiseksi näin siksi että könttäsummaan liittyy rakenteellinen ongelma

koko maassa vain uusimaa kasvaa henkeä kohti nopeammin kuin ahvenanmaa jokaista ahvenanmaalle muuttavaa henkeä kohti syntyy kuitenkin vastuu järjestää julkista palvelua myös perustuslain mukaan se merkitsee kustannuksia ilman että tulot automaattisesti kasvavat tämän vuoksi ahvenanmaa on köyhtynyt ja köyhtyy kun ahvenanmaa on kasvanut ja kasvaa henkeä kohti nopeammin kuin maa kokonaisuudessaan ahvenanmaa saa nykyjärjestelmän mukaan automaattisesti saman könttäsumman huolimatta siitä onko väestö sata henkilöä vai satatuhatta henkilöä könttäsumma on väestön määrästä riippumatta nolla pilkku neljäkymmentäviisi prosenttia valtion kaikista tuloista mikä kuvastaa järjestelmän rakenteellista ongelmaa tämä on siksi suuri ongelma ahvenanmaalle joka kasvamista arvoisa puhemies nolla pilkku nolla viisi prosenttia ei ehkä kuulosta niin suurelta mutta jos koko väestönmuutos otettaisiin huomioon olisi kyseessä enemmän kuin kaksikymmentä miljoonaa euroa vuodessa se on ahvenanmaalle tavattoman paljon ahvenanmaan puolelta ei ole vaadittu että koko väestönmuutos vaikuttaisi könttäsumman tasoon sillä myös valtio hoitaa tehtäviä ahvenanmaalla koskien merivartiointia tuomioistuimia ja ulkoasiainhallintoa tarvitaan kuitenkin kohtuullinen noin viidentoista miljoonan euron tasokorotus vuosittain kattamaan itsehallinnon rahoitustarve jos ahvenanmaalla ei olisi niin alhainen työttömyys kuin tänä päivänä on kolme pilkku kolme prosenttia ahvenanmaan julkinen talous olisi suuressa kriisissä

kaikilla muilla

arvoisa rouva puhemies on hieno asia että hallitus pääsee työllisyystavoitteeseen kaikki haluamme nyt turvata kasvua ja osa meistä katsoo että on jakovaraa joillakin on isommat toiveet joillakin vähän pienemmät toiveet ja esitykset arvoisa puhemies syytä muistaa että vaikka suomen talous on viime aikoina kasvanut ja työllisyysaste on parantunut se ei ole riittävää tulevia vuosia ajatellen muun muassa valtiovarainministeriön kansliapäällikkö hetemäki on sanonut että tavoitteen työllisyysasteelle vuonna kaksituhattakolmekymmentä pitäisi olla kahdeksankymmentä prosenttia kun nyt ensi vuonna päästään seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin arvoisa puhemies suomen syntyvyys on erittäin huolestuttavalla tolalla alhaiset syntyvyysluvut vaikuttavat olennaisesti myös kestävyysvajeeseen viime vuonna suomalaiset saivat ennätyksellisen vähän lapsia laskutrendin jatkuessa jo vuotta peräkkäin syntyvyyden lasku vaikuttaa pidemmällä aikavälillä hyvinvointiyhteiskuntamme rahoituspohjaan ja myös kestävyysvajeeseen kristillisdemokraatit ovat läpi vaalikauden puolustaneet lapsiperheiden asemaa yhteiskunnan hyvinvointi nojaa perheiden hyvinvointiin kun perheitä tuetaan koko yhteiskunnalla on parhaat

mahdolliset edellytykset menestyä siksi on väliä kokevatko perheet että heillä on tarvittavat resurssit arjen pyörittämiseen korkea aika että hallitus asettaa lapsiperheet politiikan keskiöön koska siellä tehdään kallisarvoinen työ arvoisa puhemies suomalaisessa sosiaaliturvassa on kannustinongelmia lisäksi suomalaista sosiaaliturvaa on vaikea ymmärtää jokainen hallitus on lisännyt ja vähentänyt etuuksia muuttanut ja reformoinut tuen osia sitonut indekseihin indekseihin ja jäädyttänyt indeksit kulloisenkin taloustilanteen vaalilupausten ja kansalaispalautteen mukaan suorien tukien lisäksi kokonaisuutta hallitaan verovähennyksillä verovähennyksiä lisätään ja niiden täyttämät aukot peitetään nostamalla veroja kaksi kolmesta työikäisestä suomalaisesta saa yhteiskunnan tukea kun lapsilisiä ja elatustukia ei huomioida jokainen suomalainen on ainakin joskus yhteiskunnan suoraan rahallisesti tukema kuten saanut esimerkiksi lapsilisiä tukien hakeminen ja etuuksien myöntäminen muodostavat yhteiskuntaan melkoisen byrokraattisen prosessin kristillisdemokraatit ehdottavat uudenlaista mallia joka korvaisi perusturvan sirpalemaisuuden ja lisäisi työnteon kannustimia nykyisestä työikäisten ja työkykyisten tukijärjestelmästä tulisi tulisi päästä selkeään ja yksinkertaiseen yhden tuen järjestelmään arvoisa puhemies mitä hyötyä uudistuksesta olisi ensimmäiseksi kannustinloukut vähenevät työnteosta tulee kannattavaa toiseksi työttömyysluvut työllistymisveroasteet laskevat on kannattavaa ottaa eri palkkatasoisia töitä nykyisessä järjestelmässä on kannattavaa työllistyä pääosin työttömyyttä edeltäneelle palkkatasolle kolmanneksi byrokratialoukut vähenevät kun etuudet yhdistetään yhdeksi näin työmarkkinoille hakeutumista ei estä paperisota tai hallinnon luomat esteet ja luukulta toiselle ei tarvitse juosta neljänneksi tulojen vyörytystä tuleville kuukausille ei tarvita tällä hetkellä yhden kuukauden tulot voivat estää useiden kuukausien tuen saannin ja tämä muodostaa myöskin pahan kannustinloukun viidenneksi maksettuja etuisuuksia ei peritä takaisin tulojen noustessa usein takaisinperintä johtuu siitä että asiakas ei ole ilmoittanut tulojaan riittävän ajoissa ja kuudenneksi henkilökohtainen työnohjaus tuki ja palvelut edistävät työllistymistä arvoisa puhemies näistä syistä tarvitsemme nopeasti sotu uudistuksen joka pohjautuisi pohjautuisi kdn kannustavaan perusturvaan vielä lopuksi arvoisa puhemies jos sallitte positiivinen asia niin kuin kdn puheenjohtaja essayah mainitsi ryhmäpuheenvuorossaan tein jo viime syksynä sijoitussäästötilin luomisesta suomeen hienoa että hallitus on herännyt uudistuksen tarpeellisuuteen sijoittamisen hyödyt ovat merkittävät niin jokaisen suomalaisen kuin yritysten ja yhteiskunnan kannalta

arvoisa rouva puhemies nyt käsittelyssä oleva ensi vuoden talousarvio on

työpaikat ja tekijät eivät kohtaa pula on tällä hetkellä suuri erityisesti teknologia ja rakennusteollisuudessa tämän ongelman kanssa emme ole yksin vaan sama tilanne on todellisuutta myös muissa maakunnissa hallituksen

myös seutukaupunkien hankkeisiin joilla helpotetaan osaavien ammattilaisten saamista avoimiin työpaikkoihin nämä ovat tervetulleita esityksiä myönteinen talouskehitys on turvattava avainasemassa on myös eriasteisen koulutuksen saatavuuden turvaaminen kaikissa maakunnissa osaajia pitää kouluttaa siellä missä heitä tarvitaan pidän tervetulleena myös esitystä työasuntovähennyksen uudistamisesta niin että se tukee ja kannustaa entistä paremmin työn perässä vähennyksen enimmäismäärää ollaan korottamassa nyt neljäänsataanviiteenkymmeneen euroon elinkeinoministeri lintilä on lehdistössä ottanut kantaa työasuntovähennyksen laajentamiseksi koskemaan myös yksin asuvia tämä on tarpeellisen ennakkoluulotonta ajattelua ja tuo perhekäsitystä tähän päivään yhtä lailla myös yksin asuva voi olla sidottu kiintein sitein asuinpaikkaansa asuinpaikkaansa jolloin varsinaisen asunnon säilyttäminen on perusteltua yksin asuu noin viidennes suomalaisista asuinpaikkakunnalla voi pitää kiinni esimerkiksi hoivaa vaativat ikääntyvät läheiset tai etävanhemmalla oma lapsi osaava työvoima on saatava liikkeelle ja tämän tavoitteen eteen on tehtävä kaikki voitava arvoisa rouva puhemies ei riitä että suomella menee hyvin myös suomalaisilla on mentävä hyvin talousarvion linja käyttää liikenevät voimavarat heikoimmista huolenpitoon on oikea tie ensi vuonna parannetaan monin tavoin pienempituloisten suomalaisten toimeentuloa monen pienituloisen eläkeläisen työttömän ja palkansaajan verotus kevenee liian moni lapsi kasvaa perheessä jossa talous on tiukalla ja jokainen liikenevä euro menee arjessa selviämiseen tämä on yhteinen haasteemme perheen köyhyys vaikuttaa tutkitusti monella tavalla lapsen elämään aikuisuuteen hallitus päätti tukea heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevia perheitä nostamalla pienimmät vanhempainpäivärahat ensi vuonna työmarkkinatuen tasolle tämä tarkoittaa kahdeksankymmenen pilkku viidenkymmenen euron korotusta pienimpiin isyys äitiys ja vanhempainpäivärahoihin vähimmäispäivärahaa saa tilanteessa työtuloa ei ole ollut näitä perheitä suomessa on tuhansia perheiden arjessa jaksamista halutaan tukea myös vahvistamalla lapsiperheiden kotipalvelua kahdellakymmenelläviidellä miljoonalla eurolla kotipalvelulle on valtava kysyntä näin pystytään siirtämään perheiden tuen painopistettä ongelmien korjaamisesta varhaiseen tukeen kuten tiedämme ennaltaehkäisy on aina inhimillisempää ja kokonaiskustannuksiltaan halvempaa meistä kansanedustajista monet ovat myös kuntapäättäjiä ja meidän on syytä pitää huolta siitä että myönnetty rahoitus käytetään siihen mihin se on tarkoitettu pidän erittäin tervetulleena myös opintotuen oppimateriaalilisää pienituloisten perheiden nuorille vähävaraisten nuorten koulukirjahankintoja tuetaan vajaalla viidelläkymmenellä eurolla kuukaudessa millä on monessa pienituloisessa perheessä tuntuva vaikutus arjen menoihin kenenkään opintie ei saa keskeytyä oppimateriaalien kustannusten vuoksi vuoksi koulutus on todetusti paras väylä työhön työmarkkina aseman ja tulotason ohella koulutuksella on selkeä yhteys

yhden välipuheenvuoron edustaja parviaiselle johtuen siitä että kellossa oli jokin ongelma ja hän sai vain kolme minuuttia neljäkymmentäyksi sekuntia jolloinka häneltä jäi käyttämättä yksi minuutti yhdeksäntoista sekuntia olkaa hyvä yksi minuutti yhdeksäntoista sekuntia paikalta

edustaja heikkinen puhui koulutuksen tasa arvosta mikä on tärkeä tavoite jonka varmasti kaikki jaamme ja mainitsi oppimateriaalilisän jatkan tästä toteamalla että jos me haluamme todellakin edistää koulutuksen yhdenvertaisuutta niin meidän kannattaisi laajemminkin lähteä edistämään toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta ja laatia askelmerkit kohti oppivelvollisuuden laajentamista toiselle asteelle

sitten mennään puhujalistalle en avaa tässä vaiheessa debattia mennään siihen myöhemmin edustaja wallinheimo puhujalistalta
arvoisa rouva puhemies käsittelemme tämän vaalikauden viimeistä budjettia uudella tavalla mielenkiintoisessa tilanteessa toisin kuin aiempina vuosina suomen talouskasvu on huippulukemissa noin kolmessa prosentissa vastaavasti työllisiä on tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aikaisemmin hallituksen ohjelmassaan asettama seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoite on käytännössä saavutettu ja tulevien vuosien talouskasvun odotetusta hiipumisesta huolimatta työllisyysasteen pitäisi vmn ennusteen mukaan olla seitsemänkymmentäkolme prosenttia vuoteen mennessä parantuneen taloustilanteen takana on ollut luonnollisesti monia erilaisia tekijöitä opposition puheissa yleensä jaksetaan mainita vain osa eli globaalin talouden vahva kasvu joka on levinnyt viime vuosina myös meidän viennillemme tärkeisiin investointituotteisiin toinen yhtä tärkeä mutta opposition yleensä unohtama puoli on ollut nykyisen hallituksen tilanteeseen sopiva talous ja fiskaalipolitiikka valtiontalouden sopeuttaminen ilman mittavia veronkiristyksiä yksikkötyökustannuksia leikannut kilpailukykysopimus sekä järkevämmän sääntelyn politiikka jonka myötä myötä normeja on purettu tilaa uudelle ja laajapohjaiselle kasvulle siksi hallituksen talouspolitiikalle voi antaa jo tässä vaiheessa kiitettävän arvosanan tämä ei kuitenkaan arvoisa puhemies tarkoita sitä että suomen taloutta voitaisiin jatkossa hoitaa vailla huolen huolen häivää oikeastaan tilanne on juuri päinvastoin vaikka julkinen talous kokonaisuutena tasapainottuu valtionhallinnon ja paikallishallinnon menot ylittävät edelleen tulot vielä hälyttävämpi on kuitenkin arvio suomen julkisen talouden kestävyydestä seuraavan matalasuhdanteen sattuessa nyt koetun talouden menetetyn vuosikymmenen takia meidän kykymme esimerkiksi elvyttää seuraavassa taantumassa on huomattavasti pienempi kuin ennen kaksituhattakahdeksan alkanutta finanssikriisiä lisäksi suomalaisten luonnollisen ikääntymisen seurauksena meidän tuottavuus tulee jäämään tulevina vuosikymmeninä tavanomaista matalammaksi siksi talouskasvusta julkiseen talouteen syntyvät tulot eivät tulevina vuosikymmeninä riitä nykyrakenteella rahoittamaan julkisia palveluja ja etuuksia laskennallisesti tämä kestävyysvaje on siis edelleen noin kolme prosenttia bruttokansantuotteesta nämä tosiasiat tunnustaen esitänkin arvoisa rouva puhemies jokaiselle ensi kevään eduskuntavaaleihin lähtevälle puolueelle seuraavan rakentavan ehdotuksen katteettomien miljardilupausten toisten haukkumisen sijasta meidän pitäisi miettiä sitä miten suomen talouden pidemmän ajan kestävyyttä voidaan parantaa ja millaista erityisesti korkeampaa työllisyysastetta luovaa uudistuspolitiikkaa te olisitte tulevassa hallituksessa valmiita harjoittamaan uskoisin että tämä olisi sellaista politiikkaa jota aika monet ensi vaaleissa äänestävät suomalaisetkin arvostaisivat korkealle ja aivan lopuksi arvoisa puhemies haluan kiittää hallitusta myös huippu urheiluun ja liikuntaan saaduista lisäpanostuksista

puhemies hallituspuolueen kansanedustajana joutuu jo viran puolesta hallitusta kehumaan tässä kolmen vuoden aikana se ei ole ollut kovin helppoa nyt ollaan myönteisemmän tulevaisuuden näkymien äärellä ja ei ole ollut todellakaan helppo tie että tähän on päästy kehun kuitenkin hallitusta siksi että näin vaalien edellä ei ole sorruttu mihinkään hurlumhei budjettiin on kuitenkin ymmärretty että taloudessa on myönteisiä signaaleja ja että joitakin panostuksia voidaan tehdä voidaankin sanoa että panostukset ovat olleet piirun verran inhimillisempään suuntaan on jo monessa puheenvuorossa tuotu esille esimerkiksi takuueläkkeen korottaminen pienimpien päivärahojen korottaminen nimenomaan sellaiset asiat jotka kohdistuvat kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin mutta todellakin takana ovat rajut leikkaukset olin itsekin hallituksen muodostamisen aikaan koulutuksen ja

ja ei se kuulkaa mieluisaa ollut kun siellä talouden madonlukuja esiteltiin ja esitettiin leikkaustavoitteita ja vaatimuksia kuitenkaan se keskusteluilmapiiri jossa tänäänkin budjetin lähetekeskustelua on käyty ei ole ollut kovinkaan rohkaiseva on todellakin ollut sitä mistä viime paljon keskusteltu tahallista väärinymmärtämistä toisten tavoitteiden ohittamista niiden nonsaleeraamista ja niin edelleen hallituspuolueiden edustajien olisi kannattanut joihinkin opposition puheenvuoroihin kiinnittää enemmän huomiota ja sitten taas toisinpäin opposition joka nyt on hyvin vähälukuisena täällä salissa edustettuna toki oppositiolla on enemmistö salissa nyt olisi kannattanut kuitenkin vilpittömästi enemmän tunnustusta hyville asioille joita nyt on tapahtunut siinä mielessä voidaan sanoa että kyllä ilmeisesti jatkossa me olemme entistä enemmän eräänlaisen parlamentarismin kypsyyskokeen äärellä osaammeko aidosti yhdessä hallitusrintama ja oppositio rakentaa parempaa tulevaisuutta totta kai edustuksellisessa demokratiassa oppositiolla on äärimmäisen tehtävä mutta se ei voi olla kypsässä parlamentarismissa vain kaiken liikkuvan alas ampumista kun olen ollut miltei yhtä kauan hallitus ja oppositiopuolueen kansanedustaja siinä nyt on puolen vuoden toleranssi toistaiseksi niin voin leikillisesti sanoa että opposition edustajana tuolla maakunnissa kiertäessä oli mukavaa mutta ei aina täällä talossa mutta nyt hallituspuolueen edustajana voin sanoa että täällä talossa on mukavaa mutta ei aina tuolla maakuntia kiertäessä tänäänkin on useammassa puheenvuorossa puhuttu

kuinka monet ihmiset ovat taloudellisesti tiukoilla ja joutuvat miettimään ostaako ruokaa vai lääkkeitä itse opposition edustajina viime vaalikaudella käytimme käytimme samanlaisia puheenvuoroja legendaarinen sapeli simonen sanoi että hänelle ei ole näitten vuosikymmenten jälkeen valjennut mitä politiikka on että joskus tuntuu että siitä on yhdeksänkymmentä prosenttia teatteria ja mitä se kymmenen prosenttia on sitä hän ei vielä tiedä

arvoisa rouva puhemies tämä on budjetin lähetekeskustelu ja sen yleiskeskusteluosio hieman ehkä olisin odottanut tuossa käydyssä keskustelussa

missä tässä globaalissa maailmassa tänä päivänä elämme ja suomikin yrittää pärjätä on käyty keskustelua hyvin paljon yksityiskohdista ja kehuttu hallituksen saavutuksia ja moitittu niitä ja se kuuluu tietysti eduskunnan keskusteluun että näin tapahtuu mutta todellakin hyvin vähän on pohdittu maailmanlaajuista globaalia taloutta eurooppalaista kehystä ja niitten tulevaisuudennäkymiä ja niistä meidän talouteemme ja ja yhteiskuntaamme heijastuvia vaikutuksia yhdysvalloissa on presidentti trump ollut vallassa vajaat kaksi vuotta siellä on talouskasvu erittäin voimakas noin neljän prosentin kasvu kun esimerkiksi eu alueella kasvu on nolla pilkku seitsemän prosentin suuruusluokkaa tällä hetkellä trump on siis tehnyt monia uudistuksia verotuksessa yritystoiminnassa ja muita joilla on talouskasvua globaalin

myötä saatu hyvään vauhtiin toki siellä on myös sitten näitä kauppasotauhkia ja muunlaisia tekijöitä joista joudumme arvioimaan mikä niiden vaikutus on sekä siellä että sitten muualla maailmassa ja ja tiettyä arvelua se aiheuttaa että vaikeuksia voi tulla presidentti trump ajaa oman kansakuntansa etua ja siitä ei tietysti voi sinänsä kiittää onhan meidän tehtävämme myös täällä ajaa suomen ja suomalaisten kiina elää omaa elämäänsä ja valloittaa maailmaa sitä miten kiinan talous etenee sielläkin on isot velkaongelmat ja niiden uhka päällä on syytä seurata samoin venäjää missä myös on monenlaiset ongelmat päällä me olemme osa euta ja myös euroopan euroaluetta eu taistelee monenlaisten ongelmien kriisien keskellä ja sen tulevaisuudenhaasteet tässä brexitin ja ja monien muiden haasteiden ympärillä ovat valtavan suuret eikä helppoja aikoja ole nähtävissä euroopan keskuspankki on pitänyt korkotasoa euroalueella epäterveen alhaisena jo vuodesta kaksituhattakaksitoista lähtien jolloin se aloitti valtavat roskalainojen ostot osto ohjelma jatkuu vielä toistaiseksi ehkä muutaman kuukauden se voi loppua jo tänä vuonna lähes kaksituhattaviisisataa miljardia lainoja on euroalueelta ostettu euroopan keskuspankin holveihin meidän vastuullemme osaltamme se on samalla pitänyt löysää rahaa euroopassa mistä komissaari katainen juuri varoitti ja tätä kautta luonut sellaisen tilanteen sellaisen kuplan ekp alueelle että meidän on syytä olla syvästi huolissamme jo sen kuplan takia tulevasta kehityksestä toinen vakava tekijä on se että kun euroopan keskuspankki on itse asiassa pakotettu lopettamaan tuon osto ohjelman niin siitä seuraa väistämättä ennemmin tai myöhemmin ja todennäköisesti aika nopeasti korkojen nousu ja muutoinkin korot ovat noususuunnassa aivan varmasti lähiaikoina kaikki asiantuntijat näin ennustavat ja se tuo meille suomeen suuren haasteen tässä tilanteessa kun meillä on valtionvelka reilusti yli sata miljardia kuntien velka parikymmentä miljardia kotitalouksien velkaantumisaste on satakolmekymmentä prosenttia maatiloja on lukuisa määrä tässä muutoinkin kriisin aikana velkaantuneina on yrityksiäkin joilla on paljon velkaa tämä kaikki aiheuttaa suuren riskin kun korot lähtevät kasvuun todennäköisesti ensi vuonna ennustusten mukaan tämä luo sellaisen tekijän meille että meillä on ilo tästä ilo ja kiitollisuus niin kuin aikaisemmin totesin että meidän taloutemme on nyt vahvemmalla pohjalla ja kasvu on hyvä niin tämä luo synkän varjon lähitulevaisuuden ylle eli euroopan keskuspankin kriisiytyminen eun kriisiytyminen maailmantalouden haasteet tulevat suoraan jollakin aikataululla myös meille ja silloin meillä pitäisi olla puskureita ja valitettavasti niitä ei juurikaan ole puskuri on se että otetaan velkaa valtiolle ja taas valtio pelastaa no onneksi meillä pankit ovat paremmassa mallissa kuin olivat esimerkiksi kolmekymmentä vuotta sitten kulutusmenot on pidettävä tiukalla ja kasvun turvaamiseen on on panostettava todella vahvasti hallitus on tässä suhteessa tehnyt oikeita toimenpiteitä mutta ei lähellekään riittävästi näiden haasteiden edessä

emme toki vastusta erilaisia projekteja kehittämishankkeita ja kärkihankkeita silloin kun ne puolustavat paikkaansa mutta nyt näyttää siltä että leikataan perusrahoituksesta siinä olemme kaikki syyllisiä kaikki eduskuntapuolueet ovat tehneet samalla tavalla monien kausien aikana mutta varsinkin tällä kaudella ollaan leikattu perusrahoituksesta ja sitten ollaan lisätty pienempiä eriä erilaisiin hankkeisiin kärkihankkeisiin ja projekteihin nyt olisi vihdoin ja viimein panostettava pitkäjänteiseen perusrahoitukseen riippumatta siitä

arvoisa rouva puhemies hyvät kansanedustajat täällä on moni edustaja nostanut esiin ajatuksia siitä millaiset vaalit me käymme ensi vuonna on sanottu että ne ovat ilmastovaalit on sanottu että ne ovat työllisyysvaalit ne ovat maahanmuuttovaalit minun mielestäni ne ovat ihmisten ja ihmisyyttä koskettavat vaalit ja erityisesti niiden vähä äänisten sairaiden köyhien ja niiden ihmisten jotka siitä olemassaolostaan kuitenkin taistelevat täällä meidän hyvinvointivaltiossamme nimeltä suomi elikkä se on kyllä niiden asioiden esiin nostamista ja sitä että ei ainoastaan nosteta asioita esiin vaan tuodaan niitä sitten myös tänne tänne eduskuntaan päästyämme arvoisa rouva puhemies valtio ottaa velkaa yksi pilkku neljä miljardia ja minusta se on erittäin huolestuttavaa velkakehitys on huolestuttavaa ja kysynkin milloin se velka on maksettu ja velan ottaminen loppuu tulisi miettiä tarkasti mistä me voimme sitten leikata tai säästää jotta jotta tällaisia tällaisia suuria velkoja tai suuria menoeriä yhteiskunnassamme ei olisi arvoisa rouva puhemies nostan esille tästä hallituksen budjetista ja näistä laeista mitä budjettiin liittyy tämän yhden lain josta haluan kiittää hallitusta ja valtiovarainministeri petteri orpoa olen jahdannut häntä parisen vuotta ja muistuttanut joka käänteessä että muistakaa arvon ministeri se että suomalaiset varusmiehet ovat eri asemassa kriisinhallinnassa toimivien kanssa korvausten osalta tein lakialoitteen kaksituhattaseitsemäntoista kesällä ja kiitän kaikkia kansanedustajia jotka allekirjoittivat sen aloitteen heitä oli kaiken kaikkiaan nyt vihdoinkin tämä tämä lakialoite on saatettu myös lakiesitykseksi ja se on tulossa sosiaali ja terveysvaliokuntaan elikkä tulevaisuudessa myös varusmiehet jotka suorittavat lakisääteistä asevelvollisuutta vapaaehtoista asevelvollisuutta suorittavat naiset ja siviilipalvelusta suorittavat henkilöt ovat oikeutettuja korvauksiin mikäli palveluksen aikana tapahtuu vammautuminen tai loukkaantuminen tai kuolemantapaus ja uhrien lähiomaiset ovat oikeutettuja joko puoliso lapset tai jos ei niitä ole niin sitten vanhemmat tämä jos mikä on inhimillisesti ainoa oikea tapa toimia suomessa ainoa oikea tapa että me näemme suomalaisen varusmiehen ja ja myös hänen läheisensä ja annamme sitten sille sen arvon joka sille kuuluu siitä minä kiitän hallitusta erityisesti ja sanoin sen tuossa puheessani ja sanon sen edelleen tässä mutta aina on sitten joku asia mitä vielä haluaa korjata

kun tämä uusi lakiesitys on nyt astumassa voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista niin pidän äärettömän tärkeänä sitä että sitä voitaisiin soveltaa taannehtivasti nostan esille päivämäärän ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista eli juuri sen kun

kriisinhallinnassa toimivien laki parannettiin muun muassa rauhanturvaajien asemaa elikkä toivoisin että tätä lakia voitaisiin soveltaa taannehtivasti sinne saakka se tarkoittaisi myös sitä että ne vahingot tapaturmat mahdollisesti kuolemantapaukset kuuluisivat myös korvausten piiriin nostan tässä esille erityisesti raaseporin niin surullista kuin se onkin ilman tätä raaseporin onnettomuutta tuskin tämäkään lakiesitys olisi tässä tilanteessa se tällä hetkellä on se on erittäin surullista että emme nähneet aikoinaan tai hallitus ei nähnyt aikoinaan metsää puilta vaikka huomattiin että eriarvoisuus näiden kahden kriisinhallinnassa toimivien ja asevelvollisten välillä oli suuri mutta todella hyvä että tämä asia etenee ja siitä iso kiitos jotta se asia varmasti myös etenisi olen tänään jättänyt toimenpidealoitteen siitä että taannehtivasti tuo laki astuisi voimaan ja myös sitten ne jotka ovat viimeisen vuoden aikana kokeneet loukkaantumisen vammautumisen tai menehtymisen kuuluisivat sen lain piiriin toivon että se kuullaan ja nähdään sitten suurella sydämellä tuo talousarviokirja minä toivon että tämä hallituksen tuleva budjetti ei ole yhtä hatara kuin se kirja itse koska minulla on sivut kädessä ja se on jo hajonnut minun käsiini tuossa pöydällä nostan sieltä muutamia asioita esille liittyen ikääntyneisiin ihmisiin todellakin vuodesta kaksituhattaneljätoista saakka laitoshoitoa on purettu ja kotihoitoa on lisätty ja se on kyllä kestämätön tie se ei ole kestävää kehitystä vaan se on kestämätön tie ja ehkäpä ajatellaan että se vanhustenhoito ja vanhusten tilanne ei ole enää enää kannattavaa ja sillä tavalla heidät tavallaan tavallaan jätetään sinne piiloon mutta siinä missä kotihoito on lisääntynyt tehostetun palveluasumisen määrä ei ole lisääntynyt vanhainkodit ja laitoshoito ovat jäämässä historiaan elikkä vanhainkotipaikkoja ei enää tulevaisuudessa ole tämä on erittäin huolestuttavaa koska kaikki ikääntyneet eivät vanhene onnellisesti siellä omissa kodeissaan vaan tarvitsevat myös sitä hoitopaikan turvaa ja sen tulisi sitten olla myös mahdollista heti nostan täältä esille kun täällä on puhuttu tänään työllisyyden on hyvä asia anteeksi puhemies vielä sanon tämän että myös psyykkisesti kuormittuvat aikuiset ovat olleet täällä budjettikirjassa esillä ja heidän määränsä arvioidaan vähenevän toivon todellakin että

arvoisa puhemies tämä kesä oli poikkeuksellisen lämmin lämpimin kymmeneen vuoteen suomessa mitattiin yhteensä kuusikymmentäkolme hellepäivää vaikka lämpimästä säästä toki sai nauttia tämä kesä antoi meille suomalaisille myös esimakua kiihtyvästä ilmastonmuutoksesta ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste jo lähitulevaisuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää että jokainen päätös tehdään kestävällä pohjalla ja päätöksen ilmastovaikutukset huomioon ottaen kesän pitkään jatkunut kuivuus piinasi myös maanviljelijöitä tämä vuosi on maanviljelijöille huonoin kolmeenkymmeneen vuoteen ja vuoden viljasadosta ennustetaan tulevan kaksituhatta luvun pienin siksi on hyvä että hallitus päätti kolmenkymmenen miljoonan kriisipaketista tämän vuoden lisäta lousarvioon helpottamaan maanviljelijöiden tilannetta mutta emme kuitenkaan voi rakentaa tulevaisuuttamme kriisipakettien varaan ennakoimattomista sääolosuhteista tulee väistämättä yhä tavallisempi ilmiö ilmasto muuttuu ja sen hillitsemiseksi myös suomen tulee kantaa vastuunsa

miljoonaa euroa jaettavaksi seuraavan kolmen vuoden aikana ensi vuoden osuus on viisitoista miljoonaa euroa arvoisa puhemies jokaisella tässä salissa tehdyllä päätöksellä vaikutetaan tulevaisuuteen niin suomessa kuin muuallakin maailmassa suomen tulee kantaa vastuunsa myös globaalilla tasolla nostamalla kehitysyhteistyön määrärahoja nolla pilkku seitsemään prosenttiin bruttokansantuotteesta panostamalla panostamalla kestävään maailmaan panostamme samalla kestävään tulevaisuuteen myös suomessa on syytä iloita siitä että sekä ministeri sipilä että ministeri orpo ovat puhuneet sekä kiintiöpakolaismäärän noston puolesta että kehitysavun korottamisesta niin että olisimme nolla pilkku seitsemän prosentin polulla kysymys on ainoastaan siitä miksi mitään ei tapahdu miten on mahdollista että pääministeri linjaa jotain ja mitään ei tapahdu ei kehitysavun suhteen ei meidän pakolaiskiintiön suhteen erityisen kiusallista koko loogisen ajatuksenjuoksun kannalta on se että vedotaan pakolaiskiintiön osalta siihen että voimme nostaa kiintiötä sikäli kuin eu panee täytäntöön ajatukset siitä että käsittelykeskuksia sijoitettaisiin eun rajoille se mikä siinä vaiheessa jää sanomatta on se että niihin suunnitelmiin kuuluu oleellisena osana ajatus pakollisesta sitovasta taakanjaosta ja se taas on jotain mitä suomen hallitus vastustaa eli suostumme johonkin kunhan tapahtuu jotain mitä me itse vastustamme sellainen logiikka edustaja ala nissilä arvoisa puhemies sanoilla on merkitystä politiikan uskottavuus perustuu siihen että tarkoittaa mitä sanoo nyt on hallituksen aika pakolaiskiintiön ja kehitysavun osalta vastata sanoistaan

arvoisa

että keskustelu jatkuu ja tässä edellisessä monta hyvää ja kannatettavaa näkökohtaa tämä suuri kuvahan taloudessa on se että tällä vaalikaudella on saatu suomen talous käännettyä vahvaan kasvuun

päässeet tähän eurooppalaiseen kasvuun mukaan se on ollut aivan välttämätöntä koska suomi oli jos vähän kärjistää jo melkein kreikan tiellä

hallitusohjelmalla on ollut merkitystä kilpailukykysopimuksella on ollut merkitystä mistä on syytä lausua kiitokset myöskin työmarkkinajärjestöille ja erityisesti julkisen alan pienipalkkaisille työntekijöille ja totta kai sillä luottamuksen ja tekemisen ilmapiirillä mikä suomeen on syntynyt on hyvä hyvä merkitys suuri kuva on on se että valtiontaloudessa juustohöyläämissäästöillä ei enää päästä eteenpäin jos ajattelemme tulevaisuuden haasteita vaan todella me tarvitsemme uudistuksia palvelutuotannossa työmarkkinoilla verotuksessa sellaisia uudistuksia jotka edistävät työllisyyttä yrittäjyyttä työllisyysasteen paraneminen on parasta hyvinvointiyhteiskunnan puolustamista näin ollen esimerkiksi soten kaatajat täällä eduskunnassa eivät mielestäni ole julkistalouden tasapainottamisen asialla ja tästä meitä jo standard poors reittausyhtiö tällä viikolla varoitteli

ensi vuoden budjettia voisi ehkä kuvailla niin että siinä liikenevät voimavarat käytetään heikompiosaisista huolenpitoon ja toisaalta myönteisen talouskehityksen turvaamiseen budjettia voisi mielestäni kutsua huolenpidon ja työllisyyden budjetiksi ensi vuonna parannetaan parannetaan pienituloisimpien suomalaisten toimeentuloa ja lisätään ihmisten työntekomahdollisuuksia vaalikauden tärkein aikaansaannos on se että suomi nousee suomi nousee vahvasti yli satakymmentätuhatta suomalaista on saanut työpaikan ja velaksi eläminen loppuu ensi vuonna tärkeintä on nyt pitää kaikki suomalaiset mukana saada vielä enemmänkin ihmisiä töihin pois työttömyydestä me tarvitsemme tällaista osallistavaa talouskasvua yhä enemmän että koko suomi pidetään siinä mukana

tässä edellä puhuttiin myöskin suomalaisen ruoantuotannon elintarviketalouden tilanteesta kun itse tulen varsinais suomesta elintarvikemaakunnasta näen tämän erittäin tärkeänä on tehty monia akuutteja toimia kuivuuden vuoksi muun muassa kolmekymmentä miljoonaa kriisitoimia täydentäviin kansallisiin toimiin ja miljoonaa luonnonhaittakorvauksiin jo aiemmin ja sitten energiaveron palautuksiin kaksikymmentä miljoonaa myöskin pienempiä asioita on koko joukko me todellakin tarvitsemme kriisienhallintajärjestelmän suomalaisen ruoantuotannon turvaamiseen tulevaisuudessa satovahinkojärjestelmää meillä ei enää ole kun se viime vaalikaudella lakkautettiin ongelmana on myöskin että ei ole myöskään tätä etelä suomen se luo ongelmia

kun riskit valitettavasti lisääntyvät osana ilmastonmuutosta sää sää on eri asia mutta näkyy pirtin ikkunasta tämä säiden muuttuminen se on tieteellinen fakta joten tässä suhteessa kriisienhallintajärjestelmä pitää luoda ja se voidaan luoda todellakin yhteisvoimin ehkä vakuutusjärjestelmän valtion rahoituksen ja ruokasektorin oman rahoituksen turvin arvoisa puhemies pitäisin tätä verolinjaa erittäin onnistuneena tässä tilanteessa on todellakin pyritty huomioimaan pienituloiset myöskin eläkeläiset siten että eläketulovähennystä selkeästi korotetaan perusvähennystä korotetaan ja työtulovähennystä korotetaan tällä tavalla voidaan tulla vastaan pienempituloisia on on kritisoitu sitä että tämä työeläkerahaston maksun aleneminen on mahdollistanut osin valtiontalouden tasapainottamista sehän on laskennallinen asia hyvin pitkälle kuinka paljon kuinka paljon sinne maksuja peritään ihmettelen että vasemmisto olisi ollut valmis kiristämään työn verotusta vastustamalla tätäkin uudistusta arvoisa puhemies vielä on tarpeen osallistua jatkossa keskusteluun mutta tämä riittää tässä vaiheessa hyvän budjetin saatteeksi

arvoisa puhemies talous kulkee aina loputonta mäkiralliaan eri asiantuntijatahot suomessakin seuraavat herkeämättä kansainvälisen talouden tilaa sekä kotimaan näkymiä tietoa päätöksenteon tueksi on saatavilla tänä päivänä aivan eri malliin kuin joskus menneinä vuosikymmeninä tämän tulisi näkyä paremmin myös suomen poliittisessa päätöksenteossa velkaa on tehty jo pitkään liian kevyesti budjettiratkaisuja tehdään pitkälti seuraavia vaaleja silmällä pitäen nyt nousukauden vauhti alkaa hiipua ja ja jossain vaiheessa kelkka kääntyy taas alamäkeen talousarvioesitys vuosimallia kaksituhattayhdeksäntoista on yksi pilkku neljä miljardia euroa alijäämäinen talouskasvu on tuonut helpotusta hallituksen rahanjakoon jo muutaman vuoden ajan mutta se ei ole saanut silti pyöriteltyä menoja ja ja tuloja tasapainoon matalasta korkotasosta huolimatta ylimitoitettu velanotto on pitkässä juoksussa aikamoista nuorallakävelyä ja ja jos sitä loputtomiin jatkaa niin varmasti putoaa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista lopussa valtionvelan arvioidaan olevan noin satayhdeksän miljardia euroa joka on saman verran liikaa se mille momenteille rahaa löytyy jaettavaksi ja mille ei on hallitukselta arvokysymys esimerkiksi kehitysapuun ja ja maahanmuuton kustannusten kattamiseen tämänhetkiseltä hallitukselta tuntuu löytyvän hyvin jakovaraa kokoomusministerin tuoreet kannanotot kehitysavun nostamisesta ärähtävät kyllä korvaan valitettavasti kehitysavun tehokkuus on tunnetusti melko kehnoa apu valuu usein korruptioon ahneuteen sotimiseen ja kurjistaa näin ollen elinolot siellä kehitysmaiden ihmisten keskuudessa kehitysapua tietysti puolustellaan sillä että kun kerran sen vastustajat eivät halua maahanmuuton kasvavan niin hoidetaan kehitysavulla lähtömaiden asiat kuntoon kehitysapuun nojaamisen katsotaan myös toisinaan hidastavan apua saavien maiden luontaista kehitystä kohti vakaampaa yhteiskuntaa fakta on kuitenkin se että suomalaiset pienituloiset eläkeläiset ovat leipäjonoissa ja lapsiperheet joutuvat yhtenään tinkimään perusmenoistaan tästä huolimatta olette jättämässä tuleville sukupolville vain entistä mittavamman velkaperinnön hallitus että maanviljelijöiden tiukka tilanne on huomioitu mutta liian niukalla kriisipaketilla kokonaisuudessaan heidän tilanteensa ei ole todellakaan häävi kotimaisen maataloustuotannon tulevaisuuteen on toden teolla panostettava ja juuri tässä ja nyt nyt on huomioitava että viljelijöiden viljelijöiden määrä laskee tulot vähenevät mutta toimintamenoihin ja byrokratiaan laitetaan kyllä lisää kasvua yli kuusi prosenttia autoilijoilla on myös vastaava tilanne ajoneuvoveroa alennetaan mutta kokonaisuudessaan autoilu on yhä kallista pitkien välimatkojen maassa tilanne on kimurantti etenkin syrjäseuduilla arvoisa puhemies kunnat ovat käytännön hyvinvointiyhteiskunnan pyörittäjät kun tien taloudellinen tilanne heijastuu luonnollisesti siihen millaisia palveluja kuntalaisille voidaan tarjota kuntien peruspalvelujen valtionosuus laskee miljoonaa euroa vuoden kaksituhattakahdeksantoista tilanteesta tämä ei ole hyvä kehityskulku sote uudistus sen suunnittelu lienee jo kaksisataayksitoista miljoonaa onkohan uudistus siihen uponneiden eurojen ja ja työtuntien arvoinen se jää sitten nähtäväksi koulutuksen pitkään jatkuneet leikkaukset ja varhaiskasvatuksen toteuttaminen niukoin resurssein ovat virheitä olisin halunnut nähdä nyt tämän syksyn budjetissa näiden osalta positiivisen muutoksen mutta ei veteraaneista iso kiitos hallitukselle siitä että viimein mahdollistetaan rintamaveteraaneille oikeus samoihin palveluihin kuin sotainvalideilla on ollut tämä on sellainen asia jota itsekin olen vuodesta kaksituhattayksitoista yrittänyt ajaa ja tehnyt

lakiehdotuksesta mikä nyt mahdollisesti menee läpi jo kolme kertaa lakiesityksen siitä kiitos hallitukselle mutta yksi asia veteraanijärjestöjen taholta on ilmaistu huolta palvelujen rahoituksesta ennen uudistuksen voimaantuloa vuosi on pitkä aika ja moni sotiemme sankari poistuu keskuudestamme tässä välissä kaikki veteraanit olisi saatava parempien palvelujen piiriin mahdollisimman pian sitten vielä yksi asia kun puhutaan budjetista ja rahasta on hyvin paljon kilpailuttamista neurologisten sairauksien kuntoutuksen saralla maskun neurokeskus on huippuyksikkö se on nyt jäämässä kokonaan pois tästä kilpailujen tuottamasta tilanteesta kun palveluntuottajasta on kilpailtu se on todella suuri miinus sillä se on huippuyksikkö ja väitän mikään muu paikka suomessa ei pysty tarjoamaan niin hyviä palveluja elikkä myös laatuun pitää kiinnittää huomiota ei pelkkään hintaan kiitos

arvoisa puhemies värderade talman on todella hienoa että suomen taloudella menee nyt

ja pidemmän päälle kahdeksankymmentä prosenttia

mielestäni siis tarvitsemme arvoisa puhemies innovatiivisempaa ja kestävämpää innovaatioita tukevaa politiikkaa yksittäisten yritystukien ja rajattujen projektitukien sijaan ensisijaisen fokuksen tulisi olla systeemiajattelussa ja sitä kautta selkeisiin yhteisiin tavoitteisiin sitoutuneiden klustereiden tai konsortioiden tukemisessa toki moni innovaatiotuki tänäkin päivänä osittain valuu isojen yritysten kautta eteenpäin osallistaen hyvin sekä korkeakouluja että alihankkijoita mutta nämä verovaroin rahoitettavat tuet eivät usein ole missään loogisessa suhteessa alojen tai alueiden omiin markkinaehtoisiin tk panostuksiin vientipotentiaaliin tai teolliseen jalostusarvoon

valtion kannattaa olla mukana erityisesti siellä missä kasvaville markkinoille suuntautuneet vientiyritykset markkinaehtoisesti siis itse myös vahvasti panostavat tutkimukseen ja kehitykseen tarvitaan lisää sen tyyppisiä uutisia mitä tässä hiljan tuli kun esimerkiksi wärtsilä päätti

arvoisa puhemies tätä hallituksen viimeistä budjettiesitystä voisi kuvata siten että ensin on kolmena vuotena otettu kauhalla pois ja nyt sitten lusikalla annetaan takaisin surullista on että säästöjen kohteena ovat olleet ihmiset jotka jo muutenkin ovat heikoimmassa asemassa pienet korotukset sosiaaliturvaan eivät millään tavalla korvaa esimerkiksi indeksileikkauksia jäädytyksiä tai jo aiemmin tehtyjä säästöjä erityisesti pienillä eläkkeillä olevien ikäihmisten tilanne alkaa olla jo melko toivoton hallitus kyllä tekee pieniä korjauksia mutta kun kokonaisvaikutuksia ei ole laskettu niin monen ikäihmisen kohdalla toimeentulo voi olla miinusmerkkistä lisäksi hallitus on päättänyt säästää neljä pilkku kolme miljoonaa euroa myös hoidosta ja hoivasta laatusuosituksia tarkistamalla ja tämä jos mikä kertoo ikävällä tavalla hallituksen arvoista tulevaisuusinvestointiajattelu näyttää myöskin puuttuvan hallituksen talousarviosta hallituskauden aikana tehdyt leikkaukset varhaiskasvatukseen koulutukseen tieteeseen tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan voivat olla vakava uhka tulevaisuuden kasvulle hyvätkään uudistukset eivät esimerkiksi varhaiskasvatuksessa auta jos ryhmäkoot ovat liian suuria tai osa lapsista on asetettu eriarvoiseen asemaan viemällä heiltä oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen kävin viimeksi eilen päiväkodissa jossa minulle kerrottiin että näissä niin sanotuissa säästöissä ei ole järjen häivää eikä työntekijöiltä löytynyt ymmärrystä tälle asialle he kertoivat että esimerkiksi subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajoittaminen on aiheuttanut todella paljon lisää työtä henkilökunnalle ja monet perheet ovat joutuneet hankalaan tilanteeseen hallituskauden alussa hallitus lupasi tehdä lapsivaikutusten arviointia mutta valitettavasti kokonaisvaikutuksia eri toimenpiteistä ja säästöistä ei ole tehty nyt sekä palvelujen heikennykset että säästöt kohdistuvat samoilla lapsiperheille lapsiperheköyhyys on lisääntynyt ja lapset kokevat köyhyyden monet ilmiöt niin koulussa vapaa ajalla kuin kotonakin lapsen elämässä köyhyys ole vain vähävaraisuutta se on myös ulkopuolisuutta ja herkästi periytyvää huono osaisuuden kierrettä köyhyyden kokemuksilla on vahingolliset vaikutukset lapsen tunne elämän kehitykselle ennen kaikkea yhteenkuuluvuuden puutteen ja leimautumisen pelon takia selvitysten mukaan köyhien perheiden lapsia esimerkiksi kiusataan enemmän kuin muita köyhyys jättää helposti pysyvät jälkensä lapsiin ammatillisen koulutuksen säästöt ovat ajaneet oppilaitokset kaaoksen partaalle sekä opiskelijat opettaja että nuorten vanhemmat kertovat avoimesti että opiskelijat on jätetty täysin oman onnensa varaan eikä kenelläkään ole paneutua opiskelijoiden asioihin hallitusta ja ministeriä varoitettiin monelta taholta ennakkoon että näin tulee käymään jos valtavat säästöt toteutetaan ennen uudistusta pieni lisäys nyt ensi vuoden budjetissa ammatilliseen koulutukseen ei ammatillisen koulutuksen ahdinkoa ja kaaosta valitettavasti pysty korjaamaan nyt hallitus on ajamassa myös työmarkkinat kaaokseen kyllä ministeri lindströmin jo aiemman työkokemuksen perusteella olisi pitänyt ymmärtää että jossain vaiheessa kamelin selkä katkeaa niin paljon on heikennetty työntekijöiden oikeuksia että tämä viimeinen työsuhdeturvan heikennys esitys oli niin sanotusti viimeinen pisara etenkin kun mitään vaikuttavaa näyttöä ei lakiesityksen työllistävistä vaikutuksista ole hallitus on jopa omaan esitykseensä kirjannut seuraavasti vaikka irtisanomiskynnykseen kohdistuvalla lainmuutoksella olisi jossakin määrin positiivinen vaikutus pienten yritysten työllistämiskynnykseen taloustieteellisen tutkimuksen perusteella toimet eivät nostaisi työllisyysastetta merkittävässä määrin

näin on siis hallitus itse arvioinut tässä omassa tekstissään on myös todennäköistä että

jos yritysten irtisanominen helpottuu heikennetään samalla pienten yritysten rekrytointimahdollisuuksia jos työpaikka on avoinna sekä pienessä että isossa yrityksessä ei ole vaikea arvata kumman työntekijä valitsee kaiken lisäksi on syytä muistaa että työttömyysturvalainsäädännön mukaan työntekijä saa yhdeksänkymmenen päivän karenssin eli kolmen kuukauden korvauksettoman jakson silloin kun irtisanominen on niin sanotusti itse aiheutettu tämän voi välttää nostamalla asiasta kanteen eli odotettavissa olisi oikeustapausten huomattava lisääntyminen

arvoisa rouva puhemies

se on erinomainen asia julkinen velkaantuminen taittunee lähivuosina jos tämä kasvu jatkuu samantapaisena työllisyys paranee onkin ollut hämmästyttävää tänä päivänä kuunnella opposition puheenvuoroja että on menetetty mahdollisuus ja vihreillä näyttää olevan edelleenkin se sama tatsi päällä että kaikki uudistukset torjutaan ja talousvastuuta ei oteta ekonomistien arvioitten mukaan suomen talous kasvaa vielä muutaman vuoden aika paljon on tietysti kiinni

kauppapoliittisista tulleista tuleeko niitä lisää ja ja miten se vaikuttaa euroopan unioniin se jää nähtäväksi mutta täytyy muistaa että suomessa on kuitenkin tällä hetkellä hyvin positiivinen vire se on erinomainen asia uudistuksia tarvitaan arvostamani edustaja mäkisalo ropponen äsken nosti esille että että hallitus on pannut työmarkkinat kaaokseen jotenkin minusta tuntuu vähän siltä että joku on pannut kaaokseen mutta aina näistä voi tietysti debattia käydä ja erilaisia näkemyksiä esittää minusta on tärkeätä se että uudistukset toteutetaan ja viedään eteenpäin sote maku uudistus on yksi tärkeä ja sitten nämä työelämäuudistukset joista hallituksessa on keskusteltu minä toivon että myös ne tuodaan tänne eduskuntaan saakka se on äärettömän tärkeää sen takia että tällä hetkellä yhteiskunnassa ja yrityksissä on iso pula osaavasta työvoimasta kaikissa maakunnissa mikä on sinänsä ihmeellistä myös pohjois karjalassa on todella iso pula työvoimasta koulutuksen rooli korostuu näinä aikoina olen kyllä ollut hieman pettynyt opetusministerin kannanottoihin muun muassa rakentamisen osalta olisi selkeästi ollut tarvetta lisätä muun muassa rakennusmestarikoulutusta mutta vihreätä valoa ei ole saatu vaikka sitä on yritetty puhua ministerille maa ja metsätalouden osalta maatalousyrittäjien kesä oli todella hankala tässä hallitus on selkeästi tullut vastaan tämä on hyvä kädenojennus metsätalouden osalta näkisin niin että suomen tulevaisuus on aika pitkälti metsissä ja metsien käyttöä tulee lisätä vihreät ovat nostaneet sen että avohakkuut kiellettäisiin missä ei ole kyllä oikeastaan yhtään mitään järkeä tähän on otettu kantaa laajemminkin että kuitenkin metsien osalta se uudistaminen ja ja nuori metsä ovat parasta hiilinielujen näkökulmasta ja sitä asiaa kannattaa kyllä ihan oikeasti viedä eteenpäin arvoisa puhemies keskustavetoisen hallituksen verolinja on erinomainen se kannustaa yrittäjyyteen ja työntekoon näin pitää ollakin mutta se huomioi myös pienituloisimmat eläketulo ja työtulovähennys ovat tervetulleita ja hyvin kannatettavia yrittäjänä olen tietysti itse erittäin iloinen siitä että yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva on viimeinenkin saatu kuntoon siitä on puhuttu täällä salissa varsin kauan ja nyt se on sitten mennyt mennyt eteenpäin se on erinomaisen hieno asia normitalkoita tulee minun mielestäni edelleenkin jatkaa tässä on tehty ihan hyvää työtä tällä vaalikaudella täälläkin on keskeisiä henkilöitä jotka ovat siihen olleet vaikuttamassa ja nostaneet näitä asioita eteenpäin ja totta kai hallituspuolueilla on ollut tässä keskeinen vetovastuu liikenteen osalta toimivat liikenneverkot ovat elinkeinopolitiikan näkökulmasta keskeisessä roolissa meille pohjois karjalassa nopeat itäradat ovat tietysti keskeisessä roolissa mutta tärkeätä on myös se että maanteitten osalta päästään eteenpäin runkoverkkoselvitys jota nyt on tehty on hyvä avaus mutta sellaisenaan sitä ei oikeastaan minun mielestäni voi hyväksyä turvallisuuden osalta tärkeätä on se että olemme saaneet rajavartiostoon lisää henkilötyövuosia poliisien määrää on lisätty ja myös uskottavan puolustuksen osalle on selkeästi tullut uusia virkoja tiedustelulait on tärkeä saada valmiiksi tällä vaalikaudella hallituksen budjetti on hyvä ja kannatettava ja oikeudenmukainen

arvoisa herra puhemies hyvät kollegat

on yllätyksetön se jatkaa hallituksen eriarvoistavaa linjaa koko budjettikirjan mielenkiintoisin puoli on se mitä siinä ei ole tärkein asia mikä siitä siitä puuttuu on mielestäni visio tulevaisuudesta juuri nyt meidän pitäisi valmistella kovaa kyytiä sellaisia uudistuksia jotka tekisivät ihmisten arjesta paremman huomenna ensi vuonna ja ensi vuosikymmenellä valitettavasti hallitus valaa työelämää ja hyvinvointipalveluita murentamalla pohjaa näköalattomuudelle ja synkille tulevaisuuden visioille ja uskallan sanoa että tämä ei ole pelottelua vaan tämä on sitä käytännön konkretiaa mitä tulee ihmisiltä maakunnasta hallituksen märät lapaset näyttävät pudonneen uudistuksien suhteen kestämätön sote lehmänkauppa on ainut enää jollain tasolla esillä pidetty uudistus senkin osalta on merkillepantavaa että vaikka se jollain ihmeen kaupalla onnistuisi menemään läpi täällä eduskunnassa ei uudistuksen rahoituksesta ole selvyyttä ei minun tietääkseni edes teillä hallituspuolueitten kansanedustajilla ei ole myöskään selvyyttä siitä miten hallitus ihan oikeasti luulee että valiokuntatyössä hoituu lähes kahdensadan pykälämuutosesityksen valmistelu oma lukunsa on se että tähän edes on eduskuntatyössä lähdetty soteenkin liittyvä haaste ollaan siis kaatamassa seuraavan hallituksen syliin niin osittain valmistelun kuin toteutuksen suhteen en väitä että tämä uudistus olisi helppo jos se sitä olisi se olisi jo tehty aikaisemmilla vaalikausilla

näköalattomuus jatkuvat niin hallitus kyllä nimesi perheministerin mutta perhevapaauudistus jäi tekemättä hallituksella ei riittänyt aika myöskään sosiaaliturvan uudistamiseen kuten ei myöskään eläkeläisköyhyyden ratkaisemiseen olen myös erittäin huolissani siitä että nykyinen hallitus ei ottanut askelmerkkejä toisen asteen maksuttomuuteen vaikka talouspoliittinen arviointineuvostokin kertoi teille arvokkaan mielipiteensä tästä aiheesta

budjetista miten rakennamme tätä yhteiskuntaa yhdessä jos sovitusta ei pidetä kiinni tämä on aivan uusi ilmiö joka on tällä vaalikaudella tullut eteen suunta on muutettava ja yhdessä sopiminen palautettava kunniaan monessa muussakin asiassa edustaja elo kehui debatissa autoveron alennusta viidelläkymmenellä miljoonalla tuo luku tarkoittaa henkilöauton omistaja säästää keskimäärin kymmenen euroa vuodessa se palaute jota itse autoilijoilta saan varsin paljon tuo samainen summa olisi lohduttanut huomattavasti enemmän korjattuna asfalttipintana varsinkin kun yhdessä parlamentaarisesti sovittu lisärahoitus uupuu täysin ensi vuoden budjetista vaikka kuinka yritin budjettikirjasta etsiä hallituksen esityksiä harmaan talouden torjuntaan en sellaisia löytänyt miten voi olla että tässäkin on nostettu kädet pystyyn uskallan sanoa että me kaikki edustajat puoluetaustaan katsomatta saamme palautetta epäterveistä tavoista ja tyyleistä työelämän kohdalla onko meillä varaa olla kitkemättä harmaata ta loutta kaikessa siinä laajuudessa mihin lainsäädännöllisesti tai henkilöresurssein kykenemme mielestäni ei muun muassa lauri ihalainen on esittänyt konkreettisia keinoja laajennetaan veronumeron käyttöönottoa muun muassa kuljetusalalle varmistetaan yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen koko alihankintaketjussa tilaajavastuun lainsäädäntöä kehittämällä laitetaan julkisten hankintojen hankintaketjut kuntoon niin että kaikki toimijat noudattavat yhteiskunnan pelisääntöjä listaa voisi jatkaa pidempäänkin miksi hallitus ei halua varmistaa reilua liiketoimintaympäristöä yrittäjillemme arvoisa puhemies kannan erityistä murhetta hallituksen työelämäpolitiikasta onnettomien työttömiä kurittavien esitysten lista saa jatkoa samalla palaute ihmisiltä kertoo kuinka aktiivimallia sovelletaan täysin kohtuuttomasti esimerkiksi jos aktiivimallin edellytykset täyttääkseen pyörittää hyvin pienimuotoista yritystoimintaa tulkitaan se helposti päätoimiseksi yrittämiseksi ja tällöin mahdollisuus ansiosidonnaiseen katkeaa näitä kokemuksia ja viestejä tulee niin paljon niitä yhdistää yksi tekijä aktiivimalli koetaan täysin kohtuuttomaksi aivan lopuksi arvoisa puhemies on hienoa kuulla että näitä uusia älyttömyyksiä noustaan nyt vastustamaan myös hallituspuolueiden sisältä toivon todella että hallituksessa kuunneltaisiin tarkasti muun muassa suuresti arvostamaani kollegaa arto satosta joka on tehnyt lakialoitteen siitä että onnistuneita työllisyyskokeiluja kunnissa jatkettaisiin siis toisin kuin hallitus on esittänyt ja tästä luultavasti pääsemme huomenna keskustelemaan kun työministerin hallinnonalaa käsitellään

arvoisa puhemies ettei jää vääriä käsityksiä mihinkään pöytäkirjoihin niin niin olen sitä mieltä että talouskasvu on äärettömän hyvä asia koko meidän suomen tulevaisuuden näkökulmasta jokainen työpaikka syntyy se sitten salon seudulle turun seudulle tai ilomantsiin tai ivaloon on äärettömän tärkeä suomen kasvulle ja suomen tulevaisuudelle mutta sitten minusta on jotenkin kohtuutonta että tänäänkin useammassa puheenvuorossa joita debatissakin käytettiin annettiin ymmärtää että tämä talouskasvu ja nämä uudet työpaikat ja sitä kautta ihmisten hyvinvointi ovat nyt sitten täysin

jollain tavalla hallituksen voimista syntyneitä asioita joita on tapahtunut tässä kolmen vuoden aikana me tiedämme että tässä on myös muitakin tekijöitä eikä pelkästään hallituksen hallituksen ehkä tästä sitten jatkamme kun huomenna lähdetään käymään näitä keskusteluita eri eri substanssiministeriöitten substanssiministeriöitten kohdalla

herra puhemies haluan vain yhden asian ottaa tähän keskusteluun ikään kuin tästä talouspolitiikan suuresta suuresta kuvasta ehkä edustaja taimelalle kommentoida se oli hyvä rakentava käytti minun mielestäni on oleellista teemme me politiikkaa sitten euroopan mittakaavassa suomen tai vaikka yksittäisen kunnan kaupungin mittakaavassa että poliittiset päättäjät harvoin pystyvät synnyttämään yrityksiä tai työpaikkoja suoraan mutta on iso merkitys sillä toimintaympäristöllä minkälainen toimintaympäristö luodaan onko se sellainen että se mahdollistaa onko se sellainen että se luo mahdollisuuksia yrityksille investoida tai sitten jos haluaa olla ehkä vähän tämmöinen

mitä aiemmin tehtiin kun se kasvu vasta nyt tuli suomeen
edustaja anttila varsinainen listapuheenvuoro

arvoisa puhemies sipilän hallituksen neljännessä talousarvioesityksessä näkyvät hallituksen vaalikauden kiistattomat aikaansaannokset talouden ja työllisyyden merkittäväksi parantamiseksi hallituksen työllisyystavoite seitsemänkymmentäkaksi jopa ylittyy tällä vaalikaudella ja valtion velkaantuminen on taittumassa keskustahan lähti tämän vaalikauden työhön lupaamalla pistää suomea kuntoon kiistattomat tulokset sataviisitoistatuhatta uutta työpaikkaa ja valtion velkaantumiskierteen katkaisu kilpailukykysopimus sekä vahvaa työtä muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnassa ovat osoituksena siitä että hallitus on lupaustensa mukaisesti toiminut tämä on vaatinut niin kuin täällä keskustan ryhmäpuheenvuorossa tänään ihan oikein todettiin hyvin vaikeitakin päätöksiä joiden olisin toivonut olevan oikeudenmukaisempia mutta hallitusohjelma on sen estänyt koska siellä kiellettiin kiristämästä kenenkään indeksien leikkaus ja sairaiden lääke ja matkakulujen omavastuun nosto kaikilta pienituloisimmiltakin ovat ottaneet koville sen myönnän siis rehellisesti mutta valoa tunnelin päässä pahimpia epäoikeudenmukaisuuksia on nyt kyetty korjaamaan tässä budjettiesityksessä seitsemänkymmenen miljoo nan euron edestä nostamalla takuueläkkeitä pienimpiä sairaus äitiys ja vanhempainrahoja sekä laskemalla lääkekulujen omavastuuta nämä sitten varsinaisesti puhun tässä ammatillisen koulutuksen reformista syystä että en pysty olemaan paikalla silloin kun ministeri on täällä mukana tällä vaalikaudella on tehty joukko uudistuksia ja niistä ammatillisen koulutuksen reformi on toki tarpeellinen keskusta kuitenkin pääministerinsä johdolla yritti viimeiseen saakka saada siihen yhden vuoden siirtymäkauden jolloin uudistusta olisi voitu pistää täytäntöön ja rahoitus olisi olisi menetetty vasta sitten toisena eli seuraavana vuotena

toteutuksessa kuin rahat on viety uudistuksen valmistelua on jouduttu pakosta tekemään lähiopetuksen kustannuksella niinpä oppilaiden vanhemmat ihmettelevätkin miksi lapsilla ei ole koulua on vapaita päiviä viikolla ja sitten on päiviä jolloin on vain muutama tunti opetusta päivässä tähän meidän pitää saada muutos ja ensi vuoden opetukseen ainakin meidän koulussa jossa hallituksen puheenjohtajana toimin on tehty linjaus että viitenä päivänä vähintään kuusi tuntia pitää ensi vuonna olla opetusta saatavilla nimittäin prioriteettina pitää olla keskittyminen laadukkaaseen lähiopetukseen koska se takaa osaavan työvoiman jos oppilaalla ei ole koulussa tunteja eihän hänen kannata edes sinne kouluun mennä siis oppimisen motivaatio kärsii siitä että opetusta ei ole riittävästi eikä se ole laadukasta uudistus perustuu enenevästi itseoppimiseen opiskelijan omaan vastuunottoon ja työssäoppimiseen uudistus ei vastaa niiden tarpeisiin joilla nämä motivaatioasiat eivät ole kunnossa yksi tämän uudistuksen ongelma onkin miten heidän kohdallaan tilanne ratkaistaan koska tänä päivänähän ammatilliseen koulutukseen pääsevät kaikki jotka sinne haluavat heikommat oppilaat jäävät siis helposti liian vähälle huomiolle vaikkakin on olemassa oppilaalle laadittu hoks eli oppilaan oppilaan oppimissuunnitelman kehittäminen opettajan pitää seurata miten oppilas edistyy ja hän on siitä viime kädessä vastuussa ammatillisen koulutuksen reformin perustavoite on hyvä mutta sen toteutus ontuu pahasti johtuen näistä aikatauluista samaan aikaan suomen talouden nousua haittaa ankara työvoimapula nyt kun pitäisi kouluttaa lisää nopeasti uutta työvoimaa ammatillinen koulutus on uudistuksen täytäntöönpanon ongelmissa

vaikeuttaa uuden työvoiman koulutusta syystä että jokainen koulu soveltaa lakia vähän omien aivoitustensa mukaan arvoisa puhemies ihan lopuksi muutama sana ilmastonmuutoksesta ankara kuivuus tuo maapallolle nälänhädän suomessa saatiin tästä jo vähän esimakua kahdeksansataa miljoonaa ihmistä maapallolla kärsii nälästä on ankara pula ruoasta vedestä ja energiasta ruoan puute oli muuten yksi kansallissotammekin kansallissotammekin syy nyt meidän pitää jatkossa toimia niin että suomi säilyttää kykynsä jatkossakin tuottaa ruokaa energiaa meillä on puhdasta vettä meillä on meillä on kaikki mahdollisuudet mutta nyt elintarvikeketju pitää saada kuntoon ja tuottajien asema pitää saada oikeudenmukaiseksi viljelijöillä on oikeus siihen toimeentuloon mikä siinä ketjussa arvonlisänä oikeudenmukaisesti ketjun eri toimijoille jaetaan se

oli sekunnilleen viisi minuuttia edustaja hoskonen

arvoisa puhemies tämä hallituksen talousarvio ensi vuodelle noudattaa johdonmukaisesti sitä linjaa mikä hallituskautta on leimannut keskeinen tavoite on ollut ja on edelleen suomen kuntoon saattaminen tähän ovat kuuluneet velkaantumisen lopettaminen isänmaan kilpailukyky ja työllisyyden saaminen nousuun hallituksen vuodet niin

tasapainoilua noiden tavoitteiden ja ihmisten jokapäiväisen elämän tavallisten asioiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin kanssa tässä turvallisuus tarkoittaa myös

arvoisa puhemies monissa puheissa on jo todettu että isot tavoitteet ovat jo ihan lähellä ja osin jo toteutuneet itse ajattelin tässä puheenvuorossani tuoda esiin sitä miten suomen talouden kohentumisen myötä on ollut mahdollista ja myös tarpeellista korjata joidenkin ihmisten nimenomaan kaikkien vähäosaisimpien asemaa työ on tietenkin sosiaaliturvallisuustekijä kun yli satatuhatta ihmistä on työtä viimeisten kolmen vuoden kuluessa se merkitsee vakautta elämään se merkitsee myös sitä että entistä vähemmän on niitä ihmisiä joiden tarvitsee turvautua siihen varsinaiseen sosiaaliturvaan viimesijaiseen tukeen ja toimeentuloturvaan erittäin merkittäväksi katson sosiaaliturvan korjausliikkeistä sen että pienimpien äitiys vanhempain ja sairauspäivärahojen korotukset noin kahdeksallakymmenellä eurolla kuukaudessa vastasyntyneen lapsen hoitopäivä on nyt tunnustettu lopultakin yhtä arvokkaaksi kuin työttömyyspäivä samaan eriarvoisuuden vähentämiseen tähtää myöskin muutos jolla tulottomien esimerkiksi kotona kotona lastaan hoitavien äitien tai isien sairauspäivien omavastuupäivät vähenevät viidestäkymmenestäviidestä päivästä muiden sairastavien tasolle tätä muutosta muutosta on odotettu jo tosi kauan sillä arkijärkikin toki sanoo että jos päivän työ on vaikkapa lasten hoitaminen se työ on kuitenkin jonkun tehtävä kun hoitaja sairastuu yksinhuoltajien asemaa tämä budjetti parantaa sillä tavalla että se tuo heille oikeuden isyyspäivärahapäiviä vastaaviin vanhempainrahapäiviin budjetin mukainen takuueläkkeen korotus on pieni yhdeksän euroa kuukaudessa mutta sen arvioidaan kuitenkin vähentävän toimeentuloturvan tarvetta yhdellä pilkku seitsemällä miljoonalla eurolla yhdessä muiden tämän hallituksen aikana tehtyjen korotusten kanssa näiden vähimmäiseläkettä saavien ihmisten toimeentulo on kuitenkin jonkin verran kohentunut samaan ikäihmisten toimeentuloon vaikuttaa myöskin iäkkäiden iäkkäiden lääkkeiden omavastuukaton alentaminen merkittävä korjaus vähäosaisten elämään on myöskin tuo oppimateriaalilisä jonka turvin vähävaraiset perheet pystyvät hiukan luottavaisemmin lähettämään nuorensa toisen asteen koulutukseen yhtä merkittävä asia on myöskin kaikkien veteraanien saaminen samalle viivalle kotiin annettavissa palveluissa arvoisa puhemies oma koulutuslupaukseni viime vaalien alla oli että ammattikorkeakouluissa opiskelevat on saatava samalle viivalle tiedeyliopistoissa opiskelevien kanssa tämäkin on nyt toteutumassa joskin vähän viiveellä yrittäjän puolison asema paranee niin että hänet rinnastetaan jatkossa palkansaajaan arvoisa puhemies tätä luetteloa voisi jatkaa varmaan aika pitkään mutta otin nämä esimerkit muistuttamaan siitä että tällä hallituksella on isojen valtakuntaa heilauttavien asioitten lisäksi tarkoitus turvata näiden kaikkien vähäosaisimpien elämisen ja toimeentulon mahdollisuuksia odotankin tämänkaltaiset asiat saavat jatkoa myös tulevilta hallituksilta yhtenä linjauksena nostan vielä esille lapsiperheiden asian lapsiasiavaltuutettukin on yrittänyt pitää meteliä lapsiperheköyhyydestä joka on tosiasia me kaikki tunnustamme että isänmaa tarvitsee lapsia mutta varsin köykäisiä ovat olleet viime vuosien toimet lapsiperheitten eteen toivottavasti lapsiperheet ovat seuraavaksi vuorossa

arvoisa

tässä ison kuvan keskustelussa ajattelin puuttua lähinnä kahteen kokonaisuuteen hyvinvointivaltion tulevaisuuteen ja siihen liittyviin koulutus ja osaamispanostuksiin sekä kestävään kehitykseen ilmastonmuutoksen näkökulmasta aivan lopuksi luovista aloista arvoisa puhemies aivan ensin tästä talouspolitiikan isosta yleiskuvasta kuten täällä on todettu tänään hyvä suhdannetilanne on yleensä nähty juuri oikeana aikana tehdä kasvua tukevia ja eriarvoisuutta vähentäviä uudistuksia jotka valmistelevat meitä tulevaisuuteen tämä on erityisen tärkeää etenkin kun tiedämme että ennusteet jo ensi vuodelle ovat heikompia kuin tämän vuoden osalta nyt on jonkinlainen kultainen hetki huomion pitäisi olla siinä kuinka turvaamme talouden ja työllisyyden kestävän ja osallistavan kasvun saakka ja tähänhän sdp on esittänyt lukuisia uudistuksia ja investoivia ratkaisuja perhevapaauudistus varhaiskasvatuksen ulottaminen todella subjektiivisella oikeudella kaikkiin lapsiin oppivelvollisuuden laajennus koulutuksen osaamispolku vuoteen kaksituhattakolmekymmentä kurkottaen ja panostukset tkin saralla niin että meidän asema globaalisti vahvistetaan ja varmistetaan no näissä meillä jää tehtävää tuleville vuosille aika vaatimattomia olivat vielä satsaukset mutta palataan tähän mistä on sanottavissa jotain hyvää tässä budjettiesityksessä ja tähän ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen me olemme tulevaisuusvaliokunnassa käsitelleet erilaisia malleja joilla tätä näkökulmaa voidaan tuoda meidän budjetointiin ja sitä jonkun verran nyt sinne on jo tuotu lähtökohtanahan on ykn kestävän kehityksen agenda kaksituhattakolmekymmentä joka muuten on myös sdpn tulevaisuusohjelma kaksituhattakolmekymmentän pohjalla ja nyt siis tätä ajattelua on pikkuhiljaa jo eri hallinnonalojen budjettiin saatu mukaan valtiovarainministeri orpo toi tänään esiin stmn hallinnonalan ja lisäksi siitä on viitteitä muutamilla muilla hallinnonaloilla samoiten minä kyllä tulen tekemään näkyväksi sen että jos me aiomme oikeasti

sopeutumisen eteen tarvittavia toimenpiteitä tehdä ja kestävää kasvua ja kehitystä edistää on meidän todennäköisesti uusittava aika tavalla myös sitä millä rakenteella tuo keltainen kirja tulevaisuudessa tehdään ja sinne on löydettävä aivan toisentyyppisiä tavallaan kokonaisuuksia jotka eivät ehkä enää noudattele vuosikymmeniä vanhoja ja jopa vuosisataisia tapoja ajatella kansantaloutta mutta tätä työtä on nyt siis alettu tehdä ja myös vm on siinä mukana mistä olen erittäin iloinen no toisena isona kokonaisuutena sitten tässä tulevaisuusorientoituneessa budjettikeskustelussa osaamisen ja koulutuksen sehän on toki itseisarvokin mutta liittyy voimakkaasti myös hyvinvointivaltion tulevaisuuteen me kaikki tiedämme että hyvinvointivaltio edellyttää korkeaa työllisyysastetta ja sen varmistamista pitkälle tulevaisuuteen etenkin kun meidän väestön ikärakenne on se mikä se tällä hetkellä on työllisyyteen liittyvä osaaminen on hyvin olennainen kysymys myös kun me puhumme syrjäytymisestä tai esimerkiksi kotoutumisen laaja alaisia vaikutuksia moneen suuntaan tuossa debatissa jo nostin päivällä esiin oppivelvollisuuden laajentamisen toiselle asteelle ja siihen nimenomaan liittyy kysymys joka koskee juuri sellaisia väestöryhmiä jotka esimerkiksi työstä syrjäytymisen vuoksi tai esimerkiksi kotoutumisen onnistumisen osalta ovat kriittisessä asemassa meillä on hyvin paljon näyttöä niin nuorisotakuun koulutustakuun onnistumisen kuin myös talouspolitiikan arviointineuvoston arviointien kautta siitä että toisen asteen ottaminen tällaiseksi koko väestöä koskevaksi osaksi koulutuspolkua olisi toimena sellainen joka olisi tulevaisuustekona nyt tarpeellinen jotta varmistamme nimenomaan sen korkean työllisyysasteen mahdollisuuden myös jatkossa tämän reformien puoltajien jonohan on kasvanut viimeisen puolen vuoden aikana siellä ovat sekä oaj lapsiasiavaltuutettu että tosiaan laajasti meidän taloustieteilijöiden joukko yhtenä esimerkkinä kotoutumiseenkin liittyvästä hyvästä käytännöstä jossa jossa ollaan päästy eteenpäin täällä helsingissä mainitsisin stadin osaamiskeskuksen jonka malleja meidän jatkossa kun haemme myös budjettiin hyviä esimerkkejä ja ihan viimeisenä haluan mainita tuolta luovien luovien alojen puolelta hyvitysmaksun johon voimme palata sitten huomenna kun okmn pääluokka on täällä käsillä siinä tehtiin vähän erikoinen leikkaus kyse on pienistä rahasummista mutta erittäin merkittävästä asiasta itse alalle arvoisa puhemies tältä pohjalta jatkamme sitten yksityiskohtaista käsittelyä huomenna mutta isossa kuvassa siis ilmastonmuutoksen ja osaamispanoksien puolesta olisimme tarvinneet vähän enemmän panoksia kiitos

herra puhemies tänään keskustelemme vuoden kaksituhattayhdeksäntoista valtion talousarviosta ja tässä lähetekeskustelussa olevassa valtion tulo ja menoesityksessähän on kysymyksessä juha sipilän ykköshallituksen viimeinen valtion budjetti tämän vuoden kaksituhattayhdeksäntoista budjetin keskeiset tunnusluvut ovat että budjetin niin sanottu loppusumma on viisikymmentäviisi pilkku kolme miljardia ja tuloja arvioidaan ensi vuonna suomen valtiolle viisikymmentäkolme pilkku yhdeksän miljardia mikä tarkoittaa että tämä talousarvioesitys on yksi pilkku neljä miljardia alijäämäinen mikä on ehkä syytä kuitenkin huomioida vaikka elämme nousukautta ja suomi nousee ja näkymät ovat positiivisia niin yrityksillä kuin kotitalouksilla niin silti me olemme tekemässä ja joudumme tekemään hivenen alijäämäisen budjetin ensi vuodelle puhemies tätä budjettia käsitellään suomen talouden ollessa todella suotuisissa ja optimistisissa tunnelmissa talouskasvu bruttokansantuotteen kasvu on tällä hetkellä noin kolme prosenttia ja näyttää siltä että kaikki sipilän hallituksen kolme vuotta sitten asettamat talouspoliittiset tavoitteet ovat toteutumassa lisävelan ottaminen loppuu velkakuormahan on aika iso meille nuorille sukupolville ja meidän lapsillemme mutta lisävelanotto loppuu ja työllisyysaste joka on erittäin tärkeä asia pääsee näillä näkymin siihen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin mitä on tavoiteltu tämä merkittävien talouspoliittisten tavoitteiden saavuttaminen on mielestäni vaalikauden kaksituhattaviisitoista kaksituhattayhdeksäntoista suurin poliittinen perintö voi sanoa että suomi pelastettiin taloudelliselta vararikolta tällä vaalikaudella arvoisa puhemies otan muutamia seikkoja talousarviosta esiin hieman ehkä kahden teeman alla nämä ovat kaksi vanhaa hyvää suomalaista sanontaa ensimmäinen sanonta onko maallamme malttia vaurastua ja toinen sanonta kaveria ei jätetä onko maallamme malttia vaurastua nythän meillä on vaara siihen että kun suomessa menee paremmin niin voidaan pikkuhiljaa taas ajautua sellaisiin kasinotaloustunnelmiin ja ryhtyä jokainen miettimään että minun pitää saada nyt enemmän tästä yhteisestä menestyksestä mutta nyt täytyy pystyä rakentamaan

pystytään myös parantamaan pieni ja keskituloisten arkea mutta se pitää tehdä kestävällä tavalla hallitulla tavalla muuten ollaan entistä isompien ongelmien äärellä parin vuoden kuluttua puhemies sosiaalista oikeudenmukaisuutta santeri alkion köyhän asiaa josta hallitusta on paljon moitittu viime vuosina on hoidettu tässä budjetissa merkittävin asia on se että kelan minimipäivärahoja nostetaan noin kahdeksallakymmenellä eurolla kuukaudessa ja se on todella apua jotka ovat kaikista heikoimmassa asemassa myös takuueläkettä kyetään jälleen kerran tällä vaalikaudella nostamaan yhdeksän euroa kuukaudessa sen lisäksi perheille tulee helpotusta muun muassa päivähoidon ryhmäkokoihin ja perheiden kotiapuun pidän positiivisena asiana vihervasemmiston tänään raatelemaa osakesäästötiliä se ei varmasti ole ratkaiseva kysymys meidän kansantalouden menestykselle mutta minusta on erittäin tärkeää että me rohkaisemme suomalaisia ja suomalaisia kotitalouksia säästämään ja varautumaan tulevaan ja me rohkaisemme kasvollista omistajuutta niin että entistä enemmän suomalaisia pörssiyhtiöitä omistaisivat suomalaiset

osakesäästötilillä itsekin olen tehnyt kesällä kaksituhattakuusitoista tästä aiheesta kirjallisen kysymyksen tärkeää on myös että näiden niin

epäkohdat saadaan korjattua arvoisa puhemies on hieno asia että tässä budjetissa tartutaan tähän kuivuuden aiheuttamaan hätään maataloudessa mutta oma viesti jota olen saanut pitkin kesää ja syksyä on ollut antti mitkään kriisipaketit eivät auta nyt pitää saada markkinat toimimaan ja kauppa kuriin ja kauppa tulouttamaan sinne ketjuun teollisuudelle ja viljelijöille se osuus mikä kuuluu

arvoisa herra puhemies käsittelyssä on siis talousarvioesitys ensi vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista

yritykset saaneet suomeen muodostettua yrittäjyys on otettu kaiken kaikkiaan keskiöön on luotu tulevaisuudenuskoa on luotu uskoa siihen että on investoitu ja on työllistetty velkaantumiselle on saatu stoppi toki ensi vuonnakin velkaannumme edelleen mutta tämän jälkeen saamme velkaantumisen pysäytettyä ja pääsemme toivottavasti myös siihen tilanteeseen että voimme ruveta maksamaan valtionvelkaa pois ilmaiseksi tämä ei ole tullut on jouduttu tekemään leikkauksia ikäviä leikkauksia jotka ovat koskettaneet monia suomalaisia mutta samaan aikaan kun on satsattu uuteen kasvuun on satsattu yritystoimintaan on satsattu siihen tulevaisuudenuskoon otettu koko suomen voimavarat käyttöön muun muassa biotaloutta hyödyntämällä olemme

askelia kohti tätä päämäärää jonka olemme nyt toteuttamassa herra puhemies biotalous on näitä keskeisiä voimavaroja ja ruuantuotanto on tietysti se meidän suomalaisten kulmakivi elintarvikeketju työllistää reilusti yli kolmesataatuhatta ihmistä ja se on jo siinä mielessä äärimmäisen tärkeä sektori josta pitää pitää huolta mutta kun mietimme tästä hieman eteenpäin kymmenen viisitoista kaksikymmentä vuotta eteenpäin niin suomi tulee olemaan elintarviketuotannossa aivan keskeisiä alueita ilmastonmuutoksesta johtuen sen vuoksi meidän pitää nyt pitää meidän kotimainen ruuantuotanto kannattavana ja meidän pitää pitää se jaloillaan haasteita on ollut viime vuonna oli äärimmäisen märkä kesä joka tuhosi sadon hyvin suurelta osin ja toi kannattavuusongelmia tänä vuonna oli kuivuus sama ongelma ehkä jopa vielä pahempi kuin mitä viime vuonna oli tämä hallitus tuo ja toi tukipaketin josta mekin nyt sitten täällä syksyn aikana päätämme se on laastari tähän isompaan ongelmaan koska isossa kuvassa kannattavuus on mennyt alas nimenomaan epäkelpojen markkinoiden ansiosta tuottaja ei saa sitä osuutta joka tuottajalle kuuluu teollisuuden ja erityisesti kaupan puristuksessa tämä on asia mihin pitää lainsäädäntöteitse puuttua jos ei kauppa oma aloitteisesti vastuuta ota herra puhemies metsien kestävä käyttö on aivan keskeinen osa koko suomen voimavarojen hyödyntämistä täälläkin tuotiin päivällä salikeskustelussa virheellistä tietoa ja virheellisiä mielikuvia siitä kuinka nyt koko suomi avohakattaisiin tai koko suomi olisi jotenkin ilmastonmuutoksen edistäjä sillä että me käytämme metsiämme me käytämme niitä metsiämme kestävästi suomessa jokaisen puun tilalle istutetaan uusi puu me huolehdimme metsistämme me hoidamme metsiämme meidän hiilinielumme ovat metsät ja siitä me pidämme huolta mutta samaan aikaan kun me käytämme metsiämme emme toki edes niin paljon edelleenkään kuin mitä metsät kasvavat meillä joka vuosi me olemme mahdollistaneet sen että metsäteollisuus on investoinut suomeen meillä suomessa on tullut puunjalostustehtaita sahoja meillä on tullut sellutehtaita biotuotetehtaita ja niin edelleen me pystymme nyt hyödyntämään sitä meidän metsäämme paremmin toinen asia joka liittyy niin metsiin kuin ylipäätään on energia energiapolitiikassa meidän on pidettävä realismi olen pahoillani siitä että kotimaisen energian turpeen verotukseen käydään kiristävästi tämän budjetin yhteydessä mutta edelleenkin kotimainen suomalainen energia metsähake ja turve sen tukipolttoaineena menee ajojärjestyksessä ulkomailta tuodun kivihiilen edelle ja tämä on se mistä pitää pitää jatkossakin kiinni kaiken kaikkiaan seuraava hallitus saa tältä hallitukselta taloudellisesti hyvän perinnön jota

noin kolme prosenttia ja saavuttaa vihdoin vuoden kaksituhattakahdeksan tason tänä syksynä myös hallituksen työllisyystavoite on täyttynyt tänä vuonna muutenkin hallituksen tavoitteet ovat pääosin toteutuneet hallitus on tähänastisella toimikaudellaan ylittänyt hyvin selvästi kataisen ja stubbin hallitusten saavutukset suomi on todella päässyt kasvu uralle työllisyysaste on noussut selvästi ja maamme on parempi paikka elää parempi kuin se oli vuonna kaksituhattaviisitoista nykyisen hallituksen aloittaessa tehtävänsä suomen viennin kilpailukyky on selvästi kohentunut ja parantunut suhteessa muihin euroopan maihin keskeisessä asemassa on ollut osaltaan hallituksen kilpailukykysopimus pienenä maana olemme vahvasti viennistä riippuvaisia vienti on aivan keskeinen määrittäjä taloudelliselle hyvinvoinnillemme vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarvioesitys jatkaa hallituksen johdonmukaisella ja hyvällä linjalla lisääntyvät työntekomahdollisuudet pienituloisten toimeentulon parantaminen ja velaksi elämisen lopettaminen ovat kaikki tavoitteita joiden toteutumista tällä budjetilla edesautetaan lisäksi on syytä muistaa että tämä hallitus on ollut erittäin aikaansaava myös norminpurkutalkoissaan ja purettuja normeja on valtavasti viimeisimpänä näyttäisi toteutuvan suomalaisia laajasti ärsyttävän kellojen siirtelyn lopettaminen jo ensi vuonna erittäin paljon on hyvää saatu aikaan arvoisa puhemies työmarkkinoilla irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä on hiertänyt ja hiertää monia on kuitenkin tärkeää muistaa että näillä toimilla pyritään nimenomaan helpottamaan työllistymistä kyseessä on siten kokonaishyötyä lisäävä ei vähentävä muutos työllistämiseen liittyy todellisia riskejä etenkin kaikista pienimmissä yrityksissä joten irtisanomisen helpottaminen on konkreettinen keino madaltaa olennaisesti työllistämiskynnystä joka nykytilanteessa on usein todella kova maatalouden hyvin vaikean tilanteen helpottamiseksi saatiin tehdyksi tilannetta hieman auttava ratkaisu mutta tekemistä alan yleisen kannattavuuden parantamiseksi riittää paljon vaikea kuivuus on iso syy maatalouden ahdinkoon mutta ala olisi myös optimiolosuhteissa vaikeuksissa syy tähän löytyy ostajista joiden hinnoitteluvoima on kohtuuttoman suuri tuottajiin nähden teollisuuden ja kaupan pitäisi tulla vastaan jotta tilanne korjaantuisi elintarvikevaltuutetun viran perustaminen sopimattomien kauppatapojen ja menettelyjen kitkemiseksi on oikeansuuntainen toimi mutta ei virkamies tietenkään markkinoiden hintatasoon voi voi vaikuttaa arvoisa puhemies lounais suomen positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen toimii suunnannäyttäjänä koko maalle siltasopimuksen laajentaminen muualle maahan työvoimapulan välttämiseksi on osoitus sen onnistumisesta lounais suomessa lisää konkreettisia toimia tarvittaisiin liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen tunnin junan suunnittelumääräraha helsingin ja turun välille upea pitkän aikavälin hanketta edistävä toimi mutta myös valtakunnallisesti merkittävät väylät kuten valtatiet kahdeksan ja yhdeksän tarvitsevat pikaista parannusta jotta niistä ei muodostuisi vielä pahempaa pullonkaulaa kehitykselle arvoisa puhemies velaksi elämisen loppuminen ja menokuri on äärimmäisen tärkeää varsinkin kun nyt on meneillään vasta kolmas korkeasuhdanteen ja merkittävän kasvun

taantuvan hitaasti seuraavien kahden vuoden aikana uusi taantuma tulee väistämättä eteen ennemmin tai myöhemmin ja silloin pitäisi pystyä elvyttämään

korkeasuhdanteen aikana julkisen talouden pitäisi olla ylijäämäinen verotuksen painopisteen siirtäminen haittaveroihin on oikea suunta mutta kiristämisen varaa budjetissa edelleen olisi

arvoisa herra puhemies olemme tänään käsitelleet hallituksen talousarvioesitystä ensi vuodelle kyseinen talousarvioesitys on tämän vaalikauden viimeinen ja jos katsomme tätä taakse voimme todeta että hallituksen ohjelma eduskunnan enemmistön tuella on tuottanut tuloksia suomalaiseen yhteiskuntaan sataviisitoistatuhatta työpaikkaa on muodostunut siitä alun tilanteesta lähtien se on tuonut vakautta turvallisuutta perheiden elämään se on mahdollistanut yritysten viennin virkistymistä ja talouden kasvuluvuilla voidaan puhua kuluvankin vuoden osalta kolmen prosentin kasvusta ensi vuoden talousarvioesitys kertoo että kasvuprosentti olisi yksi pilkku seitsemän velanotto lisäksi vähenee työllisyysaste tulee tänä vuonna saavuttamaan hallituksen asettaman seitsemänkymmenenkahden prosentin tason ja ensi vuoden ennuste työttömyyden osalta on kuusi pilkku yhdeksän prosenttia myönteisiä piirteitä tässä talousarviossa on paljon ensinnäkin tällä esityksellä parannetaan pienituloisten ja eläkeläisten asemaa pienimmät päivärahat nousevat takuueläkkeeseen tulee yhdeksän euron kuukausikorotus lisäksi sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja perheiden tilannetta parantaa se että päivähoidon ryhmäkoko pienenee ja perheiden kotiapu tulee jälleen uudeksi mahdollisuudeksi myös yrittäjien sosiaaliturva kohenee eli ei osakkaana oleva perheenjäsen pääsee työttömyysturvan piiriin yrittäjyyden osalta ja ylipäätään työllisyyden osalta on haasteena se että osaavan työvoiman saantiin on kiinnitettävä yhä kasvavampaa huomiota tänään vietettiin suomen yrittäjien kasva suomi teemapäivää ja sielläkin tuli vahvistukseksi se että työvoiman liikkuvuutta tulee entistä enemmän tukea osaavan työvoiman hankintaan on saatava parannuksia se tarkoittaa sekä ulkolaisen työvoiman että sitten maahan muuttaneiden kotoutuksen parantamista

maatalouden tilanteesta ja kuten tiedämme kuluvan vuoden aikana kuivuus oli se joka tipautti maatalouden satotilanteet varsin alhaiselle tasolle ja se toi sitten suuria tulonmenetyksiä viljelijöille hienoa on ollut se että suomalaisessa yhteiskunnassa tämä keskustelu on ollut hyvin yksimielistä hallitus esittää kahdeksankymmenenkuuden pilkku viiden miljoonan euron kokonaispakettia josta kolmekymmentä miljoonaa käytetään tulotukityyppisiin kansallisiin tukiin ja eu tukien kansalliseen täydentämiseen lisätalousarvio ja ensi vuoden talousarvio jakavat sen kolmekymmentä miljoonaa luonnonhaittakorvaus palautetaan edellisen ohjelmakauden tasolle ja siitä jo kehysriihessä sovittiin kymmenen miljoonan osalta ja kaksikymmentäyksi pilkku viisi miljoonaa budjettiriihessä ja kuusi miljoonaa kuivuuspaketin osana lisäksi eri kohteisiin tulee sitten vielä kaksitoista miljoonaa tässä talousarvioesityksessä maa ja metsätalouden pääluokassa käsitellään myöskin susitoimenpiteitä ja siellä osoitetaan kolmensadantuhannen euron lisäraha luonnonvarakeskukselle susien seurantaan ja kenttätyöhön eli tällä on tarkoitus pannoittaa erityisesti länsi suomessa olevia susilaumoja ja ja sitä kautta saada sitten hallintaan paremmin tätä susitilannetta minä pidän tätä kolmensadantuhannen euron lisämäärärahaa varsin kyseenalaisena ja erittäin vaikeana käytännössä toteuttaa tämä tarkoittaa sitä että noin kymmenentuhatta euroa per susi olisi tämä kustannus mikä mikä tulee tästä ja jos ajatellaan tätä rahasummaa ihan täysin perusteettomana me tiedämme sen että koirat ovat välttämättömiä muun muassa srva toiminnassa ja myöskin erittäin tarpeellinen apu muutoinkin metsästyksessä ja siksi susikantaa olisi meidän ehdottomasti saatava vähennettyä tänään juuri tuli viesti esimerkiksi konnevedellä kaksoisvaliokoiran menehtymisestä susien hampaisiin ja tällaisesta vahingosta näin laadukkaan koiran osalta voidaan todeta että puhutaan jopa viidenkymmenentuhannen euron euron määrärahasta poliisitoimen osalta on myönteistä kolmen miljoonan euron lisäys ja myöskin puolustusvoimien sadan työpaikan lisäys ja materiaalihankintojen varmistaminen ovat tärkeitä asioita tietysti kaipaamaan jäämme sitten myöskin liikenneministeriön osalta tähän korjausvelkarahaan puuttumista se olisi ollut myönteinen tarve eri puolille suomea

arvoisa herra puhemies

jos sattuisi olemaan kohdalla erittäin kylmä talvi pakkastalvi oikein niin kuin jotkut varmana tietona tällä hetkellä ennustavat meillä on erittäin suuria vaikeuksia hakkeen toimituksessa voimalaitoksille koska idea on se että tällä hetkellä kun metsäteollisuus käy täysillä hakkeen saanti voimalaitoksille on tämän kilpailutilanteen takia erittäin vaikeaa ja kun viime vuosina hakkeella ei ole kotimaisia markkinoita oikeastaan ollut niin se tarkoittaa sitä että hakevarastot hakeyrittäjillä suomen metsäautoteiden varsilla ovat lähes olemattomat ja hakkeen yhteispoltolla tässä maassa yli miljoonan ihmisen koti lämmitetään se samalla tuottaa sitä chp periaatteella tuotettua erittäin arvokasta sähköä ja kun turvetta poltetaan niin tiedämme sen että sähköä saadaan viisi prosenttia lisää sen kohonneen polttolämpötilan takia ja samalla saadaan hoidettua ilmastoa kun pienhiukkaset palavat tarkasti pois kun kattilan polttolämpötila on korkeampi tämä ei ikävä kyllä ole tässä hallituksen esityksessä minun mielestäni kovin hyvin perusteltu toivonkin että kun sitten tätä verolakia ollaan hallituksen esityksessä viilaamassa lopulliseen muotoon niin tähän kiinnitetään huomiota koska se asia mikä tässä budjettikeskustelussa on jäänyt mielestäni täysin huomiotta on huoltovarmuus

emme ole lähelläkään omavaraisuutta emme sinnepäinkään totta kai sinnepäin pyritään ja ollaan menossa mutta nimenomaan kotimaisten energiaraaka aineiden kautta meidän pitäisi antaa varma signaali suomalaisille yrittäjille maaseudulla eri puolilla suomea niitä on toki täällä uudellamaallakin he ovat aivan yhtä arvokkaita yrittäjiä energiapuolella kuin

kotimaisella raaka aineella tuotettu energia on todella arvokasta lisää työtä maaseudulle ja ennen kaikkea se estää sen että kivihiili saa tässä maassa pikkuhiljaa lisävaltaa on paljon puhuttu siitä että kivihiilen käyttö kielletään kiellettäköön vaikka huomenna minä olen sen ajatuksen kannalla mutta jotain pitää tulla sen tilalle emme me voi ajatella mitään asiaa niin että lopetamme jonkun ja mitä sitten tilalle

ei löydy minun ajatusmaailmassani minkäännäköistä perustetta tämän takia toivon arvoisa puhemies lopuksi että tämä asia tarkastellaan eduskunnassa tarkasti turpeen osalta vielä lausun sen että turpeelle ollaan tällä hetkellä erittäin vahvasti luomassa uutta teollisuutta uusia avauksia maailmanmarkkinoille biopohjaisilla aineilla jotka perustuvat turpeen erinomaisille biologisille ominaisuuksille se on aivan erinomainen raaka aine jota olisi syytä tässä maassa käyttää erittäin paljon hyödyksi eikä kysymys ole suomen soiden raiskaamisesta ei missään nimessä vaan kysymys on muutamasta prosentista koko suomen suopinta alasta ja se suurin osa mikä tällä hetkellä on suojeltuna saisi edelleenkin olla suojeltuna ei sitä mikään uhkaa meidän energiapolitiikkaamme ei uhkaa mikään muu kuin se näköalattomuus ja ahdasmielisyys johon ikävä kyllä viimeaikaisten puheenvuorojen takia olen joutunut jopa uskomaan tänne päin ollaan menossa kun sellaisia mielipiteitä kuulee mutta arvoisa puhemies toivon että tämä huomioidaan ja kotimaisten energiaraaka aineiden verotus laitetaan sellaiseen kuntoon että pystymme oman maan pitämään lämpimänä olipa sitten lämmin tai kylmä talvi

arvoisa puhemies muutamaan kohtaan vielä haluan tässä budjettikeskustelussa ottaa kantaa ensinnäkin edustaja huhtasaari

erittäin värikkään puheen ja liikkui korkealla tasolla pohtiessaan maaseudun tulevaisuutta euroopan unionia mutta kyllä edustaja huhtasaarelle ja kaikille meille haluaisin sanoa että kyllähän yksi suurimpia asioita suurin ongelma kun itse olen jutellut mtkn kanssa ja ihan käytännön viljelijöiden eri tuotantosuuntien tuottajien kanssa

on kaupan ylivahva rooli siinä ketjussa ja meidän pitäisi nyt vaan pystyä etenemään siellä kilpailulainsäädännön puolella tähän varmaan pureudutaan tämän budjettikeskusteluviikon aikana tarkemminkin mutta jo tässä kohtaa haluan kiittää kovasti maatalousministeri jari leppää niistä panostuksista mitä hän on tehnyt siihen että me saamme tämän niin sanotun kauppatapa asiamiehen elintarvikemarkkinavaltuutetun joka valvoo epäterveitä kiskonnan tapaisia kauppatapoja olisi siellä elintarvikemarkkinassa kilpailu ja kuluttajavirasto on antanut vähän sekavia lausuntoja välillä on oltu sitä mieltä että kilpailulain avulla ei mitään voi tehdä sen sijaan vuorineuvos reijo karhinen joka selvittää tätä suomen ruokamarkkinan tilannetta on uskonut että kilpailulainsäädännön avulla voitaisiin jotenkin helpottaa tuottajan tilannetta mutta tukipolitiikalla eu kansallisilla tuilla tätä tilannetta ei mielestäni pystytä ratkaisemaan arvoisa puhemies turvallisuus korostuu myös kun käsitellään valtion tuloja ja menoja koska turvallisuusympäristömme on viimeisen neljän viiden vuoden aikana muuttunut niin radikaalisti ja siihen liittyen pidän erittäin hyvänä että meillä nyt laitetaan lisää rahaa turvallisuusviranomaisille poliisille erityisesti harva alueen poliisille mutta nyt pitäisi kyllä ratkaista tämä niin sanottujen poliisien kylmäasemien tilanne meillähän on sellaisia poliisiasemia jotka säilytettiin mikä oli poliittisen tahdon keskustankin kovan lobbauksen tulosta mutta siellä ei käy sitten poliiseja ollenkaan ja meillä suomessa on vähiten poliiseja per asukas pitäisi nopeasti nostaa poliisien määrä seitsemästätuhannestakahdestasadasta seitsemääntuhanteenviiteensataan ja kohti kahdeksaatuhatta se olisi kestävä määrä

arvoisa herra puhemies

valitettavasti tämä hallitus tullaan muistamaan siitä että on systemaattisesti lisännyt eriarvoisuutta ja heikentänyt pienituloisten ihmisten toimeentuloa hallitus syyllistää pienituloisia sosiaaliturvan varassa olevia ihmisiä aivan kuin sosiaaliturvan tarve olisi heidän vikansa tämä on suututtanut useita ihmisiä konkreettisesti tämä näkyy nyt myös tässä budjetissa siinä että hyvästä talouskehityksestä huolimatta hallitus edelleen leikkaa kaikkein pienituloisimmilta ihmisiltä muun muassa indeksileikkauksien myötä eli hyvästä talouskehityksestä hallitus on edelleen jättämässä kansaneläkeindeksiin sidotut sosiaaliturvaetuudet vaille korotuksia näin hallitus jatkaa tiellä joka lisää eriarvoisuutta ja vaikeuttaa pienituloisten ihmisten arkea ja elämää erityinen huoli koskee pienituloisia sosiaaliturvan varassa eläviä ihmisiä kuten sairaita työttömyysturvan varassa olevia ja pienituloisia eläkeläisiä pientä takuueläkettä saaville ihmisille hallitus tarjoaa takuueläkkeen korotusta mikä on sikäli sumutusta koska takuueläkkeen korotuksilla on vain hädin tuskin onnistuttu kompensoimaan indeksijäädytysten aiheuttamia heikennyksiä

lasten mahdollisuuksia osallistua varhaiskasvatukseen tässäkin lapset on jaettu omien vanhempiensa taustojen perusteella ja se kuvaa sitä eriarvoista politiikkaa jota tämä hallitus systemaattisesti tekee me tiedämme että laadukas varhaiskasvatus lisää lapsen hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä ja on siten tuottavimpia investointeja mitä hyvinvointivaltio voi tehdä jokaisella lapsella tulee olla oikeus varhaiskasvatukseen riippumatta hänen vanhempiensa työtilanteesta tavoitteena tulisi olla maksuton varhaiskasvatus ensimmäiset askeleet tätä kohti voisivat olla maksuttoman esiopetuksen laajentaminen viisi vuotiaille ja osa aikaisen varhaiskasvatuksen tarjoaminen maksuttomana kaikille arvoisa puhemies monessa perheessä konkretisoituu näin syksyn tullen myös toisen asteen koulutuksen kalleus suomen pitäisi olla tasa arvoinen maksuttoman koulutuksen mallimaa lukiolaisten liitto on kuitenkin hiljattain laskenut että lukion käyminen voi kokonaisuudessaan maksaa maksaa jopa kaksituhattakuusisataa euroa myös ammatillisen koulutuksen kustannukset voivat liikkua tuhansissa euroissa alkuvuodesta julkaistun nuorisobarometrin mukaan joka neljännen toisen asteen koulutuksen keskeyttämisen taustalla on rahapula tiedämme hyvin miten vaikeaa ilman toisten asteen koulutusta on nykyisin työllistyä ja tulevaisuudessa koulutuksen merkitys korostuu vielä entisestään kenenkään ei pitäisi jäädä vaille koulutusta rahan puutteen vuoksi tarvitsemme maksuttoman toisen asteen kaikille nuorten työpajatoiminnan rahoitus on budjettiesityksessä kuluneen vuoden tasolla mikä ei ole linjassa työpajatoimijoiden määrän kasvun kanssa toisaalta hallitus on muutenkin ajamassa työpajatoimintaa ahtaalle sote uudistuksen myötä käytännössä hallituksen toimet aiheuttavat sen että kahdestasadastaseitsemästäkymmenestä työpajasta ainoastaan viisi viiva seitsemän työpajaa pystyy tulevaisuudessa jatkamaan toimintaansa myös muut työpajat joudutaan ajamaan alas ja niille täytyy etsiä muita ratkaisuja jatkossa kunta ja kuntasidonnainen palveluntuottaja eivät voi enää toimia työpajatuottajana tämä koskettaa lähtökohtaisesti noin seitsemääkymmentä prosenttia työpajoista kaksikymmentäseitsemän prosenttia työpajoista on yhdistyksiä mutta ne ovat niin pieniä että ne eivät pysty kilpailemaan markkinoilla hallituksen esittämällä tavalla joten tämän seurauksena hallitus ajaa työpajat markkinoilta ulos

arvoisa puhemies valtion talousarvio ensi vuodelle ei hymyilytä tämä keltainen lisää eriarvoisuutta valitettavasti hallituksen arvovalinnat heikentävät pienituloisimpien ostovoimaa myös ensi vuonna monissa perheissä nauru on kadonnut taloudellisten olosuhteiden seurauksena useissa kodeissa eletään kovia aikoja hallituksen tekemät indeksijäädytykset jatkuvat ensi vuonna kohdistuen kaikkiin perusturvaetuuksiin uudet indeksijäädytykset leikkaavat perusturvaa ensi vuonna noin kuudellakymmenelläkahdeksalla miljoonalla eurolla eniten kärsivät työttömyysturvan ja kansaneläkkeen saajat kaikki muut aiemmat leikkaukset ja sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen kolmenkymmenen prosentin korotukset jäävät voimaan yhteensä hallitus on leikannut tällä kaudella seitsemänsataa miljoonaa euroa pienten ihmisten toimeentulosta hallitus ei korjaa viime vuonna tekemäänsä diabeteslääkkeiden korvausten kahdenkymmenen miljoonan euron leikkausta hallitus ei korjaa vuonna kaksituhattakuusitoista tekemäänsä sairaille kohdistuvaa yhdentoista pilkku kahden miljoonan euron matkakorvausten omavastuun korotusta hallitus ei aio korjata kahdentoista miljoonan euron lääkekorvausten omavastuun nostoa hallitus ei aio palauttaa keliakiakorvausta eikä tekemäänsä seitsemänkymmenen miljoonan euron leikkausta opintotukeen arvoisa puhemies tapaan paljon eläkeläisiä ja tänään sain kirjeen tänne eduskuntaan kirjeen jossa eläkkeellä oleva nainen on huolissaan rahojensa riittämisestä lääkkeiden ja ruoan ostamisen jälkeen palveluiden siirtyminen nettiin tarkoittaa hänen kohdallaan sitä että palvelut pakenevat hänellä ei ole varaa hankkia nettiyhteyttä saati ostaa tietokonetta pienituloiset eläkkeensaajat maamme joka kolkassa kärsivät samoista vaikeuksista rahat eivät riitä asumiseen ruokaan lääkkeisiin ja soten asiakasmaksuihin ja muihin välttämättömyyksiin eräälle henkilölle oli apteekista sanottu että mene kirpputorille myymään tavaroita jotta saat ostettua lääkkeesi pienituloisten eläkkeensaajien tilannetta ei korjaa talouskasvu tai työllisyyden parantuminen nousuvesi ei nosta kaikkia veneitä tarvitaan toimenpiteitä arvoisa puhemies suomessa valtiontalous on ajautunut negatiiviseen tilaan rikkaiden liiallisten vaatimusten takia rikkaiden tulot ja omaisuus ovat lisääntyneet tämä on seurausta erityisesti hyvätuloisille annetuista edullisista veroalennuksista sipilän hallitus on hyvätuloisille löysä ja pienituloisille tiukka samaan aikaan kun rikkaiden tulot pienituloisten palkat eläkkeet ja sosiaalietuudet ovat pysyneet ennallaan tai pienentyneet hallituspuolueet vastaavat eläkeläisille vain valtion rahat eivät riitä koettakaa pärjäillä jokaiselle jolla on annetaan ja hän on saava yltä kyllin mutta jolla ei ole siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on näin sanotaan matteuksen evankeliumissa ja tätä jaetta voi verrata sipilän hallituksen politiikkaan matteus vaikutus tarkoittaa etujen kasautumista niille joilla niitä jo on ennestään rikkaille on annettu rahaa köyhiltä on otettu maan hallitus on ottanut velkaa korvatakseen veroja joita se ei ole tohtinut kerätä rikkaimmilta kansalaisilta keskusta kokoomus perussuomalaiset siniset ovat leikanneet eläkeläisiltä kun eivät ole halunneet lisätä suurten tulojen ja omaisuuksien verotusta jotta suomi voisi huolehtia kansalaisistaan ja valtion lisääntyneistä tehtävistä tämä ajattelutapa pitää kääntää ensi kevään eduskuntavaaleissa toivon eläkeläisten antavan äänensä sosiaalidemokraateille ja näin vaikuttavan positiivisesti omaan tulevaisuuteensa nousuvesi ei nosta kaikkia veneitä tarvitaan sdp joka työntää kaikki veneet vesille arvoisa

äskettäin käytiin keskustelua maataloudesta ja

osalta on syytä palauttaa mieleen se mistä kaikki suurimmat rakennemuutokset tässä tilanteessa johtuivat tietysti venäjän asettamat vastapakotteet jotka koskivat koko euroopan unionia aiheuttivat ison jolloinka meillä esimerkiksi maitotaloustuotteiden vienti venäjälle loppui täydellisesti tämä tapahtui myöskin kaikkien muiden venäjälle vievien maiden osalta no se aikaansai tietysti ison markkinahäiriön joka vääjäämättä nopeasti pilaantuvien tuotteiden osalta laski hintoja esimerkiksi meille pohjoismaihin tuotiin hollannista sipulia suurin piirtein rahdin hinnalla koska hollannissa jätteenkäsittelymaksut ovat suuremmat kuin rahti eli tuottajille oli edullisempaa eli tuottajille oli edullisempaa tuoda ne tuotteet rahdin hinnalla suomeen ja muihin pohjoismaihin tietysti tämä oli se perussyy ja se aikaansai sitten sen että esimerkiksi valio ja muut maitoa maitoa vastaanottavat laitokset joutuivat alentamaan hintoja ja nyt kun peräjulkkaa on jo toinen paha katovuosi se on tuonut sitten omat paineensa tuottajille siksi on tärkeää että hallitus tulee vastaan näillä näillä esityksillä me kaikki tiedämme kuitenkin sen että nämä nämä hallituksen toimenpiteet ja euroopan unionin toimenpiteet eivät missään tapauksessa tule riittämään näiden tappioiden umpeen kuromiseksi eli tarvetta olisi sille että markkinoilta saataisiin parempi hinta no se ei tietenkään markkinataloudessa ole kovin yksinkertainen asia me tiedämme sen että niin meillä kuin muissakin pohjoismaissa on isoja kauppaketjuja kuitenkin rakennelma on sellainen että mikään ei estä sitä että meille tulisi joitakin uusia kauppaketjuja mutta valitettavasti se tilanne vain on sellainen että mikäli sellaisia meille tänne yhtäkkiä syntyy niin ne ovat niitä jo euroopassa olevia isoja kaupparyhmittymiä jotka sitten tuovat lähinnä suuriin kaupunkeihin tässä tapauksessa tänne eteläiseen suomeen omat kauppayksikkönsä ja niiden hankinnat perustuvat pitkälti siihen että sieltä ostetaan mistä edullisimmin saadaan tietysti nykyisessä kaupparakenteessa on tärkeää se että valmistelussa oleva elintarvikemarkkinalaki tulee kitkemään huonot kauppatavat pois pois kuvioista jolloinka suoraan niin maanviljelijätuottajat kuin elintarvikejalostajatkin voivat tuoda sitten tuotteitaan tuotteitaan paremmin paikalle mutta myönteistä on se että meillä on alkanut uusien markkinoiden etsintä muun muassa kiinaan ja japaniin

herra puhemies tuossa päivällä tivattiin että eikö löydy mitään hyvää ensi vuoden budjetista ja talousarviosta en saanut silloin mahdollisuutta sanoa mutta sanon sen tässä yhteydessä että nuo poliisien määrärahat siltä osin kuin niitä suunnataan harvaan asutuille alueille hyvä asia meillä on lapissa enontekiön kunta ollut kokonaan ilman poliisia ja se on aivan käsittämätön pinta alaltaan niin suuressa kunnassa ei ole poliisia tämä on siis tosiasia tämän päivän suomessa se on selvä asia että ihmisten kynnys ottaa yhteyttä edes pienimmässäkään tai suuremmassa asiassa poliisiin nousee koska tiedetään että heitä ei ole mailla halmeilla ja vaste ajat ovat tosi pitkät ennen kuin poliisi on ylipäänsä paikalla toivon nyt että näitten harva rahojen kohdentamisella poliisille tämä enontekiön asia asia tulee kuntoon no sitten toinen asia oli nämä tiemäärärahat joihin haluaisin vielä puuttua tosiaan tämä oli käsittämätöntä kun huomasimme että parlamentaarinen työryhmä esitti yksimielisesti että tie ja rataverkon korjausvelan vähentämisen lisärahoitusta jatketaan mutta tähän tarkoitukseen oli osoitettu tasan nolla euroa eli panostukset infraan jäävät seuraavalle hallitukselle pääministeri sipilä on kyllä osoittautunut itse melkoiseksi siltarumpupoliitikoksi katsoin tämän vaalikauden rahoitusta ouluun ja siellä on hailuodon silta valtatie neljän korjausrahat oulun päähän ja oulun sataman syvennys nämä tekevät yhteensä satakahdeksankymmentäyksi miljoonaa euroa mutta kysyn samalla missä ovat muiden alueiden rahat ei että ouluun viedään kaikki kärrätään mutta muut jäävät ilman ruotsi tekee pitkäjänteistä vähintään kahdentoista vuoden liikennepolitiikkaa ja se on saanut eu rahoitusta seitsemäntoista kertaisen määrän suomeen verrattuna kyse ei ole todellakaan siitä etteikö meillä olisi tarpeita maakunnassa routaisia teitä kyllä riittää mutta meillä hallitus näpertelee yksittäisten hankkeitten parissa sen sijaan että vietäisiin näitä kokonaisuuksia valtiotasolla eteenpäin toivon ja nyt minusta mielestäni tarvitaan panostuksia ihmisten ja elinkeinoelämän

arvoisa puhemies talous kasvaa ja työllisyys paranee hallitus on saavuttamassa seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteen se tarkoittaa sitä että lähes satakaksikymmentätuhatta ihmistä on tämän hallituskauden aikana löytänyt työpaikan joukko on valtava ja vastaa kooltaan lähes puolta kotikaupunkini tampereen asukasluvusta sen lisäksi että jokaisen yksikön kohdalla työllistyminen varmasti ollut iso ja tärkeä asia heijastuu työllistyminen luonnollisesti aina myös työllistyneen perheeseen ja lähipiiriin työllistyminen tuo tullessaan parempaa toimeentuloa ja parempaa elämänlaatua olen tyytyväinen myös siihen että käsittelyssämme oleva ensi vuoden valtion budjettiesitys perustuu vastuulliselle taloudenpidolle hallitus ei ole lähtenyt mukaan vaalipopulismiin vaan on jatkanut työntekoa sen puolesta että suomen talous saadaan vahvalle ja vakaalle pohjalle

pitkällä aikavälillä kun hallitus aloitti kautensa oli valtiontalouden alijäämä huomattavasti suurempi kuin nyt ja sitä on onnistuttu merkittävästi pienentämään ja mikäli myös seuraava hallitus pysyy vastuullisen taloudenpidon linjalla loppuu valtion velaksi eläminen suomessa vuonna

talouden tasapainottaminen on onnistuttu tekemään siten ettei kenenkään palkansaajan tai yrittäjän verotus ole tällä vaalikaudella kiristynyt iloitsen myös siitä että samaan aikaan kun hoidettu taloutta vastuullisesti niin että hyvinvointiyhteiskunnasta voidaan pitkällä tähtäimellä huolehtia huolehtia on pystytty tekemään tärkeitä panostuksia tulevaisuuteen ensi vuodelle esimerkiksi lisätään noin satakaksitoista miljoonaa euroa

tutkimukseen kehitykseen ja innovaatioihin muun muassa nuorten tutkijoiden tukeminen tutkimuksen ja yritystoiminnan kasvava yhteistyö sekä viennin vauhdittaminen ovat juuri niitä toimia joilla varmistamme suomalaisten pärjäämistä kansainvälisessä kilpailussa

talouden ja työllisyyden sekä kokonaisuuden lisäksi turvallisuus on tärkeä teema eduskuntatyössä tänäkin syksynä ja jatkuvasti hallitus panostaa puolustukseen ja sisäiseen turvallisuuteen ensi vuonna puolustusvoimiin perustetaan sata uutta virkaa jotka vahvistavat puolustusvoimien toimintavalmiuden ylläpitämistä asevelvollisten koulutusta ja uusien puolustuksen suorituskykyjen kuten kyberpuolustuksen kehittämistä

paljasjalkaisena tamperelaisena ja ja pirkanmaan maakuntavaltuuston puheenjohtajana iloitsen erityisesti siitä että hallitus on nyt ottanut vakavasti nopeiden junayhteyksien kehittämisen kaupunkiseutujen välillä tampereen ja helsingin välisen raidekapasiteetin lisääminen on koko maan kannalta erityisen tärkeä hanke se nopeuttaa matkaa pääkaupunkiseudulta aina ouluun ja rovaniemelle asti ja mahdollistaa myös paikallis ja lähiliikenneyhteyksien kehittämisen kun siellä raiteilla on tilaa ja kapasiteettia ajaa erilaisia vuoroja ja parantaa palveluita

puhemies valtioneuvosto on käynnistänyt

toimintaohjelman ja sen tavoitteena on julkisiin tiloihin liittyvän terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kestävien rakentamis ja ylläpitokäytäntöjen kehittäminen sekä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyn varmistaminen nyt kuitenkaan kun tätä talousarviota ja ja täällä olevia ympäristöhallinnon alan tekstejä sekä täältä ei löydy lainkaan mitään tavoitteita meidän päiväkotien koulujen ja sosiaali ja terveydenhuollon palveluksessa olevien rakennusten sisäilmaongelmien korjaamiseksi tämähän on meillä tällä hetkellä suomessa todella viheliäinen ongelma joka koskettaa kaikkia kuntia todella suurta osaa kansalaisista ja ja ehdottomasti tässä budjetissa pitäisi olla rahoitusmalli kunnille siitä kuinka saamme kunnissa uudistettua nämä peruspalveluiden käytössä olevat kiinteistöt meillä on on sellainen tilanne tällä hetkellä että että luvulla on suurin osa rakennuksista rakennettu nehän ovat jo kuusikymmentä vuotiaita seitsemänkymmentä luvullakin rakennetut kiinteistöt ovat jo

noin suurin piirtein neljäkymmentäkahdeksan vuotiaita ja kahdeksankymmentä luvullakin rakennetut ovat jo vajaa neljäkymppisiä kiinteistöjä kerta kaikkiaan ne ovat tulleet tiensä päähän niitä on korjattu se mitä on pystytty ja nyt ne pitäisi purkaa ja pitäisi rakentaa kokonaan uudet ja siitä siitä puuttuu rahoitus ja tavoitteet tästä kirjasta kokonaan

arvoisa puhemies vielä edelliseen puheenvuoroon lisäyksenä kun siinä aika hieman loppui muutama ilonaihe budjetista erityisen tärkeää on näin suomen sata vuotisjuhlien jälkimainingeissa huomioida se että hyvä yhteiskunta pitää huolen kunniakansalaisistaan on aivan erinomaista että rintamaveteraaneille mahdollistetaan nyt uuden lainsäädännön kautta samat kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalideille yhdenvertaisesti kotipaikasta riippumatta

suomalaisilla on pankkitileillä paljon rahaa kun sitä on säästetty niin tällä kannustetaan piensijoittajuutta edistyksellistä politiikkaa on myös se että kestävä kehitys on nyt huomioitu budjettiesityksessä koko budjetin laajasti läpileikkaavana periaatteena eurot nimittäin ovat vaikuttavin keino edistää kestävää kehitystä hallituksessa on hahmoteltu myös kolmen vuoden itämeri ohjelmaa johon nyt myönnettiin viisitoista miljoonaa euroa ja tänä kesänä jos milloin vesistöjen suojelu ja sen sen tarve on noussut esiin myös siellä verotuksen puolella pienituloisten verotusta kevennetään sadalla miljoonalla eurolla verotuksen paras keino pienituloisten aseman parantamiseksi koska se tarkoittaa että pienemmälläkin palkalla kannattaa ottaa töitä vastaan kun yhä suurempi osa niistä tienatuista euroista jää itselle eikä mene verottajalle ja ja sitten voi itse päättää mitä niillä käteen jäävillä tuloilla tekee myös kokonaisveroaste laskee kaksi prosenttiyksikköä tämän vaalikauden aikana eli kokonaisuudessaan hyvin vastuullinen budjetti vaikka vaalit lähestyvätkin ei ole lähdetty holtittomuuksiin ja silti on pystytty tärkeitä kohteita huomioimaan

jaaha juuri sillä samalla hetkellä edustaja taavitsainen nousee ylös suodaan hänelle se mahdollisuus

pyysin kyllä puheenvuoron jo edellisen puhujan puhuessa nostaisin esille vielä tämän mitä edustaja ojala niemelä totesi näistä liikenneinvestoinneista ja korjausvelkarahan puuttumisesta tästä talousarviosta se on todella vakava juttu esimerkiksi meillä itä suomessa josta itse tulen

tämä asia on ehdottomasti sellainen mikä on saatava muutettua tähän talousarviokirjaan elikkä toivon että että hallitus kuuntelee eduskuntaa ja niitä esityksiä mitä täältä varmasti tähän korjausvelka asiaan tulee liikenneinfra sekä tiet että raiteet on meidän suomen verisuonistoa joka on ehdottoman tärkeää nyt

puhemies kuten edustaja taavitsainen sanoi on tärkeää että tieverkko on kunnossa se on tärkeää esimerkiksi teollisuuden meidän viennin kannalta se on tärkeää ihmisten turvallisuuden kannalta pidän hyvänä sitä että parlamentaarinen yhteisymmärrys korjausvelan hoitamisesta ja ja tilanteen kääntämisestä parempaan suuntaan on on syntynyt ja ja että sitä lähdetään myös käytännössä toteuttamaan haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä että tämä korjausvelka on syntynyt vuosikymmenien aikana kaikilla puolueilla on hallituksessa ollessaan ollut omat mahdollisuutensa siihen tarttua ja sitä lähteä korjaamaan eli eli se että se olisi yksin tämän hallituksen asia ei tietenkään pidä paikkaansa koska puhutaan pitkäjänteisesti syntyneestä korjausvelasta ja siihen tarvitaan parlamentaarinen yhteisymmärrys yli vaalikausien että meidän tieverkkoa hoidetaan kuntoon toinen asia jota ei saa laittaa teiden kanssa vastakkain ovat raiteet ja siellä suomen tärkeimpänä hankkeena raidekapasiteetin lisääminen tampereen ja helsingin välille se on koko suomen hanke vaikutusalueella asuu lähes puolet suomalaisista ja on

se on koko suomen talouden ja työllisyyden etu puhumattakaan siitä että se helpottaa lukemattoman määrän ihmisiä arkea joka päivä

arvoisa puhemies valta antaa aina mahdollisuuden toimia eli on turha syyttää siitä mitä on aiemmin tehty nyt ovat vallan avaimet käsissä ja tähän talousarviokirjaan voidaan lisätä ne rahat joita me tarvitsemme meidän teiden ja ratojen kunnostamiseen valitettavasti valtion osoittamat teiden päällystysmäärärahat ovat jo noin kuusi miljoonaa euroa pienemmät tänä vuonna kuin olivat esimerkiksi viime vuonna omalle alueelleni elikkä etelä savon pohjois savon ja pohjois karjalan alueille esimerkiksi meillä etelä savossa metsä kasvaa kaikista parhaimmin koko suomessa mutta ei sitä metsää saada sieltä korjattua ei puuta saada kuljetettua tehtaille elleivät meillä ole tiet kunnossa elikkä tätä niin sanottua korjausvelkarahaa ei enää ole näihin päällystyskohteisiin juurikaan ollut käytettävissä edes tänä vuonna ja nyt sitten ensi vuonna taas tilanne huononee elikkä tämä tarkoittaa sitä että esimerkiksi omassa maakunnassani korjausvelka ja huonokuntoiset tiet kasvavat useilla sadoilla kilometreillä joka vuosi ja ja tämä tilanne on ehdottomasti saatava tässä talousarviokäsittelyssä muuttumaan

arvoisa puhemies hallitukselle täytyy osoittaa suuri kiitos siitä että hallitus tarttui tähän raidelisäkapasiteetin tarpeeseen helsingin ja tampereen välillä ja talousarvioesityksessään osoittaa sinne suunnitteluun lisämäärärahoja mikä tarkoittaa sitä että suunnittelu saadaan hyvin sellaiseen vauhtiin että seuraava hallitus kun on suunnitelma valmiina pääsee sitten tekemään päätöksiä ja toivottavasti myöskin saamaan eu rahaa tähän hankkeeseen eli eli siltä edustaja taavitsaiselle että kaiken määrärahan ei onneksi vielä tämän hankkeen osalta tarvitse olla tässä kirjassa kunhan siellä on riittävät rahat suunnitteluun koska raidehankkeet on suunniteltava ensin ennen kuin varsinaiset rahoituspäätökset voidaan tehdä mutta kohti niitä seuraavan hallituksen toimesta nyt on hyvät rahat suunnitteluun
arvoisa herra puhemies haluan myös omaltani osaltani kiinnittää huomiota tähän raideliikenteen tilanteeseen meillä on suomessa rautatieverkko niin kuin yleensäkin väyläverkot huonossa kunnossa ja tällainen korjausvelka asia on syytä nostaa myös rautateiden osalta liikkeelle monissa maakunnissa nykyinen raideverkosto on siinä kunnossa että siihen pitää laittaa sitä kunnossapitorahaa niin että teollisuuden tarve ja raskas liikenne siellä raiteilla monet satamat tarvitsevat investointeja raideliikenteeseen isot raidehankkeet joita itse haluan korostaa on tämä tänä vuonna keskusteluun noussut itärata hanke sitten on tämä tampereen yhteys pohjoiseen ja sitten turun turun rata itse näkisin niin että suomessa on kolme merkittävää suuntaa mihin helsingistä raideliikenne tulee lähtemään ne ovat itään länteen ja pohjoiseen ja ja näitä suuria hankkeita sitten tulevaisuudessa viedään mutta akuutein tilannehan on tällä hetkellä näissä nykyisissä olemassa olevissa raiteissa ja niiden kunnossapidossa ja kapasiteetin nostamisessa ja laittamisessa siihen kuntoon että raideliikenne tulevaisuudessakin tulee olemaan kilpailukykyinen vaihtoehto kaiken kaikkiaan

tulee investointeja kohdistaa ja tässä hallituksen talousarvioesityksessä niitä niitä on toki ihan mukavasti kyllä

arvoisa puhemies tuo edustaja pakkasen puheenvuoro sai vielä aukaisemaan omankin sanaisen arkkuni arkkuni tuo päärata on ensiarvoisen tärkeä saattaa kuntoon niin ouluun kuin aina rovaniemelle asti niin että siitä tulee todellinen vaihtoehto lentoliikenteelle nyt sitä nopeutta saataisiin lisättyä tuonne pohjoiseen sitten meillä on pohjoisessa muitakin liikennetarpeita kolarin radan sähköistys olisi matkailun kannalta ensiarvoisen tärkeä saada kuntoon kuin myös tämä laurila tornio rata se on ihan lyhyt seitsemäntoista kilometrin pätkä ja vaatisi kaksikymmentä miljoonaa euroa mutta tuntuu että taas tässäkin budjettiriihessä

ja sillä tavalla sillä olisi myös rajat ylittävää kansainvälistä vaikuttavuutta uskon että noita kaksoisraiteita lisäämällä monta tulppaa poistettua tuolta pääväylältä

arvoisa puhemies olen edustaja pakkasen kanssa täysin samaa mieltä siitä että itä suomi tarvitsee itäradan se lyhentäisi matka aikaa mikkelistä helsinkiin lappeenrannasta helsinkiin imatralta kouvolasta helsinkiin myös pietari helsinki väli parantuisi ja se lisäisi kaupankäyntiä

pitää kuitenkin savon rataa koko ajan kunnostaa jotta junat voivat ajaa siellä nopeampaa jolloin myös saavutettavuus paranee meillä itä suomessa asuu kuitenkin lähes miljoona ihmistä ja kuten äsken edellisessä puheenvuorossani sanoin meillä metsä kasvaa parhaiten meillä on paljon metsään pohjautuvaa teollisuutta muun muassa omassa kaupungissani mikkelissä on euroopan suurin vaneritehdas meillä on paljon saimaan matkailukohteita meillä on korkeakouluja rajanylityspaikkoja elikkä itä suomi tarvitsee hyvät ja nopeat liikenneyhteydet
arvoisat edustajat ilman muuta keskustelu vielä voi jatkua budjetin lähetekeskustelu mutta näiden yhdentoista juuri liikenteestä ja vain siitä käytetyn puheenvuoron vuoksi totean että meillähän on vielä erikseen liikenne ja viestintäministeriön pääluokkakohtainen keskustelu mutta tätä keskustelua tietysti jatketaan niin paljon kuin tätä halutaan jatkaa edustaja pakkanen
kiitos arvoisa puhemies ei ole tarkoitus pitkittää iltaa turhaan ja lähden siitä että tämä on viimeinen puheenvuoro liikenteestä ainakin tässä nostettiin näitä paikallisia hankkeita ja on totta kai alueen edustajien tehtävä aina muistuttaa niistä ja siksi haluaisin mainita myös kotkan kotolahden ratapihahankkeen koska sillä kotka hamina seudun satamaliikenne saataisiin päivitettyä siinä sitten kouvola kotka välille tarvitaan pieni pätkä kaksoisraidetta ja sitten sieltä kouvolasta savoon niin kuin tässä edustaja taavitsainen sanoi meidän tulee kunnostaa näitä olemassa olevia raiteita siltä osin ettei tapahtuisi näitä ikäviä onnettomuuksia niin kuin siellä vuohijärven suunnalla tapahtui kun joudutaan vaunuja säilömään radanvarsilla olisi tarkoituksenmukaista satama alueille säilyttää nämä vaunut siinä mielessä tämä kotkan kotolahden ratapiha on tärkeä se pystyttäisiin lähivuosina nyt sitten laittamaan siihen kuntoon että kaiken kaikkiaan tämä itä suomen tilanne saataisiin korjattua koska aivan oleellinen kysymyshän on kuinka satamat vetävät siellä on raskasta liikennettä niin metsäteollisuuden kuin muitten ja liikenne kulkee suomesta satamien kautta maailmalle ja toisaalta maailmalta tulee tavaraa satamiin siinä mielessä haluan erityisesti nyt sitten kaakkoissuomalaisena nostaa tämän kotka hamina satamayhteyden ja sitä kautta raideväylät tieliikenteessä meillä on sitten oma asia ja varmaan huomisessa keskustelussa

arvoisa herra puhemies ihan lyhyesti vain olisin ottanut vielä tuon jäämeren radan siitä on ministeri berneriä kiittäminen että hän laittoi

työryhmän selvitettäväksi tämän kysymyksen siinä oli viisi eri ratavaihtoehtoa ja nyt on selvityksen alla sodankylästä kirkkoniemeen ulottuva rata meillä täytyy olla visioita vaikka tarpeita on muutenkin mutta semmoisia monen vuosikymmenen päähän ulottuvia visioita kyllä näen vahvasti että suomi tarvitsee sen yhteyden jäämerelle se palvelisi niin kaivannaisteollisuuden metsäteollisuuden kuin ihan tällä hetkellä paljon lohta valtatie pitkin aina helsinkiin ja täältä aasiaan sushipöytiin jatkossa olisi hyvä saada nämä kuljetukset tuolta tien päältä rautateille tämä on ihan puhtaasti turvallisuuskysymyskin se tietenkin yhdistäisi myös euroopan liikenteen sitten kun tallinnan tunneli syntyy aina keski euroopasta pääsisi sitten raiteita pitkin jäämerelle uskon että sillä olisi kyllä